viisikymmentäseitsemän muuta edustajaa ovat tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen yksi ammatillisen koulutuksen leikkausten aiheuttamista seurauksista ja koulutuksen eriarvoistumisesta annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle

toisen asteen ammatillisen koulutuksen kenttä on keskellä hallitsematonta mullistusta sipilän hallituksen koulutusleikkaukset osuvat voimalla ammatilliseen koulutukseen leikkausten jälkimainingeissa ammatillisilta oppilaitoksilta edellytetään laajaa reformia jossa koulutusta uudistetaan tulevaisuuden haasteisiin ensin viedään rahat sen jälkeen edellytetään mittavaa uudistusta leikkaukset johtavat siihen että useammalle nuorelle toisen asteen koulutus karkaa entistäkin kauemmas eikä koulutuspaikkoja riitä

on jo aiemmin jouduttu karsimaan ja nyt sipilän hallituksen sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron jättileikkaus heikentää entisestään ammatillisten oppilaitosten mahdollisuuksia tarjota koulutusta aloituspaikkoja karsitaan lähiopetusta vähennetään opetuspisteitä suljetaan ja opettajia irtisanotaan tämä uhkaa erityisesti maaseudun ja lähiöiden poikien mahdollisuuksia saavuttaa peruskoulun jälkeistä työllistymistä turvaavaa tutkintoa kun koulutuksen alueellinen saavutettavuus heikkenee varsinkin pienet koulutusohjelmat ja monet ruotsinkieliset oppilaitokset ovat uhattuina on huolehdittava myös siitä ettei erityisryhmien kuten maahanmuuttajien ja vammaisten koulutustarjonta vaarannu on syytä epäillä onko todellinen kehitys ja uudistuminen mahdollista tilanteessa jossa henkilöstöä ja opetusta karsitaan rajusti edellisen hallituksen aikeena oli rakenteellisten uudistusten toteuttaminen tavalla jossa osa säästöstä syntyisi reformin vaikutuksesta eikä muutoksen vaikutus opetukseen olisi näin suuri tavoitteena oli reformi joka olisi turvannut aloituspaikat eri puolilla suomea nyt näin ei käy ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkojen määrä laskee kuluvana vuonna viidellä tuhannella vuoden kaksituhattaneljätoista tasoon verrattuna aloituspaikkoja on seitsemäntuhannen vähemmän ammatillisen koulutuksen reformin hyvätkin tavoitteet ovat vaarassa jättileikkausten takia reformilla sysätään kenties säästökeinona aivan liian suurta osaa koulutusvastuusta yritysten harteille ilman tukea tai korvausta jo nyt työpaikoilta kuuluu viestiä siitä että vastuu opiskelijoiden ohjaamisesta kuormittaa henkilöstöä ammatillisen koulutuksen reformin työpaikalla tapahtuva oppiminen edellyttää selkeitä pelisääntöjä siitä kuka vastaa laadukkaasta työssäoppimisesta työpaikoilla ja missä kulkee opiskelun ja työnteon raja

leikkaus leikkausten takia yt neuvottelut tuotannollis taloudellisin syin on käyty sadassakahdessa ammatillisessa oppilaitoksessa henkilöstövähennystarve on noin kaksituhattakahdeksansataa henkilötyövuotta kuusisataaneljäkymmentäkahdeksan opettajaa on irtisanottu tähän mennessä on vähennetty myös osa aikaistamalla päättämällä määräaikaisia työsuhteita ja eläköitymisen kautta säästöä on haettu myös muuttamalla työnkuvia henkilöstövähennykset ja yt neuvottelut ovat käynnissä ja jatkuvat edelleen lähiopetuksen määrän väheneminen vaarantaa jo nyt ammattitaidon hankkimisen ja jatko opintokelpoisuuden viikkotuntimäärä oli jo vuonna kaksituhattakolmetoista pudonnut kahteenkymmeneenkahdeksaan tuntiin aiemmasta kolmestakymmenestäkahdesta tunnista oaj kysyi opetustuntien määrää viimeksi helmikuussa kaksituhattakuusitoista yli kahdeltasadalta luottamusmieheltä kyselyn mukaan opetusta annettiin keskimäärin viiva kaksikymmentäneljä viikkotuntia kun ammatillisesta koulutuksesta leikataan se merkitsee että opetuksen määrää leikataan taas kymmenen viiva viisitoista prosenttia joten monilla aloilla tuntimäärä putoaa jo alle kahteenkymmeneen tuntiin opetuksen taso kärsii kun viikkotunnin lähiopetusmäärä jättää opiskelijat yksin opettelemaan ammatin vaatimia taitoja lähiopetus on paitsi käytännönläheistä ammattitaitojen opettelua ja harjoittelua myös ihmiskontakteja eli sitä mikä sitoo nuoren osaksi kouluyhteisöä ja opintoja jos lähiopetuksen määrä on vähäinen eniten tukea tarvitsevat nuoret voivat kokonaan pudota pois koulutuksesta leikkaukset ammatillisesta koulutuksesta tulevat lisäämään opintojen keskeyttämistä ja koulutuspudokkuutta ammatillisessa koulutuksessa keskeyttäminen on yleistä opintonsa keskeytti seitsemän pilkku kuusi prosenttia opiskelijoista

pelkän peruskoulun varaan jääneiden asema työmarkkinoilla on erittäin heikko sillä suomessa menestymisen mahdollisuudet riippuvat koulutuksesta sipilän hallituksen jättileikkaukset ammatillisesta koulutuksesta tehdään tilanteessa jossa syrjäytyminen työelämästä ja koulutuksesta on ollut suomessa vakavassa kasvussa jo nyt viidesosa alle kaksikymmentäviisi vuotiaista nuorista miehistä ja yli viisitoista prosenttia nuorista naisista on työn tai koulutuksen ulkopuolella vuotiaiden miesten keskuudessa työstä ja koulutuksesta syrjäytettyjen kadonneiden työmiesten määrä kasvaa tuhannella vuosittain miesten työllisyys on muutoksessa johon sipilän hallitus ei ole osannut vastata vähän koulutetuille ei enää löydy töitä pisa tutkimukset kertovat että poikien oppimistulokset suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ovat tyttöjä heikommat ammatillisen koulutuksen leikkaukset vaarantavat entisestään koulutuksen tasa arvoa ja voivat johtaa nuorisotyöttömyyden sekä työstä ja koulutuksesta syrjäytymisen pysyvään ja merkittävään kasvuun tuore elinkeinoelämän valtuuskunnan selvitys suosittelee tällaisen poikien ja miesten syrjäytymisen ehkäisemiseksi koulutukseen panostamista jo varhaisesta iästä varhaiskasvatuksesta alkaen raportin mukaan

viiva viisikymmentäneljä vuotiasta miestä on pudonnut kokonaan pois työelämästä tai koulutuksesta osa on pitkäaikaistyöttömiä mutta vielä isompi osa on täysin yhteiskunnan tukirakenteiden ulkopuolella kadonneiden poikien ja miesten määrä kasvaa jos koulutuspaikkoja ei ole eikä koulutus pysty pitämään opiskelijoista kiinni syrjäytymisvaarassa olevat lapset tunnistetaan varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa usein jo neuvolassa syrjäytetyksi joutuminen on kallis polku sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta yhden nuoren syrjäytymisen hinnaksi yhteiskunnalle on laskettu miljoona euroa kadonneen nuoren osaksi elämä jossa itse ei enää jaksa eikä ketään muuta kiinnosta koulutuksesta leikkaaminen on leikkaamista nuorten tulevaisuudesta hallituksen leikkuri on osunut koulutusjärjestelmän jokaiseen portaaseen varhaiskasvatuksesta yliopistoihin nuorten syrjäytymistä pahentavat erityisesti leikkaukset varhaiskasvatuksesta peruskouluilta ja

ammatillisesta koulutuksesta suurimmassa syrjäytymisvaarassa olevat lapset tunnistetaan jo varhaiskasvatuksessa hallitus on poistanut lasten subjektiivisen päivähoito oikeuden ja kasvattanut ryhmäkokoja subjektiivinen päivähoito oikeus tasoittaa erilaisista perhetaustoista tulevien lasten mahdollisuuksia laadukas varhaiskasvatus ja samalla sen tehtävä syrjäytymisen ehkäisemisessä vaikeutuvat ryhmäkokojen kasvaessa varhaiskasvatus on yksi tärkeimmistä lastensuojelun avohuollon tukitoimista peruskouluissa leikkaukset ovat osuneet ryhmäkokoihin ja erilaisiin opetuksen tukitoimiin se on huonontanut juuri heikommin pärjäävien oppilaiden opiskelumahdollisuuksia hallitus leikkasi leikkasi koulutuksellista tasa arvoa edistäneistä toimista esi ja perusopetuksen erityisopetuksen laadusta koulunkäyntiavustajista ja ryhmäkokojen pienentämisestä edellä olevan perusteella ja suomen perustuslain pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen sitoutuuko hallitus turvaamaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen määrän vähintään nykytasolla miten turvataan lähiopetustuntien säilyminen tasolla joka takaa jatko opintokelpoisuuden miten hallitus aikoo korjata leikkausten aiheuttamat heikennykset ammatillisen koulutuksen laatuun alueelliseen tarjontaan ja saavutettavuuteen miten hallitus aikoo parantaa koulutuksellista tasa arvoa vähentää koulutuksesta syrjäytymistä ja puuttua erityisesti poikien ja miesten lisääntyvään syrjäytymiseen miten hallitus takaa ammatillisille oppilaitoksille lisää resursseja ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamiseen ja aikooko hallitus siirtää koulutusvastuuta työpaikoille ilman selkeitä pelisääntöjä vastuista ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen resursseista

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan valtiovarainvaliokunnan hallintovaliokunnan sekä työelämä ja ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto perhe ja peruspalveluministeri juha rehulan ja kunta ja uudistusministeri anu vehviläisen esittelypuheenvuorojen jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi myönnän harkitsemassani järjestyksessä

tai kahden minuutin vastauspuheenvuoroja

arvoisa herra puhemies ajan kuluessa meidän hyvinvointiyhteiskuntamme tukijalat sosiaali ja terveyspalveluissa ovat alkaneet murentua monta asiaa monta kohtaa jotka eivät vastaa enää tämän päivän tarpeisiin ammattilaisia ei ole saatavilla riittävästi ja palvelujen tasa arvo perustuslain yhdeksännentoista pykälän näkökulmasta on kärsinyt kustannukset ovat liian kovalla kasvu uralla kuitenkin ilman selkeää laadun parantumista rahoitusmalli on pirstaloitunut on seurannut päällekkäisyyksiä ja ihmisiä luukulta toiselle eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys kolmekymmentäneljä lakia joissa keskeisimmät lait ovat laki sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä maakuntalaki maakuntien rahoituslaki ja voimaanpanolaki kolmeakymmentä muuta lakia yhtään väheksymättä nykyisin lähes kaksisataa eri kunnallista organisaatiota järjestää sosiaali ja terveydenhuoltoa jatkossa vastuullisia järjestäjätoimijoita on kahdeksantoista moni asia yhteiskunnassa on tämän lakikokonaisuuden myötä muuttumassa eikä vähiten se että kunnilla ei jatkossa ole enää järjestämisvastuuta kuntalaisten palveluista ja toisaalta myös rahoitusvastuu siirtyy kunnalta maakunnille ministeri vehviläinen esittelee omalta osaltaan maakuntauudistusta keskityn soteen

tässä maassa on yli kymmenen vuotta tehty valmistelutyötä siksi että meillä on perustavaa laatua olevia ongelmia meidän nykyisissä toimintatavoissamme ja malleissamme keskeiset tavoitteet ovat ennallaan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruspalvelujen vahvistaminen sekä palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden turvaaminen menojen kasvukulma on liian jyrkkä sitä menojen kasvukulmaa pitää kyetä kolmen miljardin euron edestä taittamaan uudistuksen lähtökohdat ja keskeiset keinot eivät ole valmistelun eri vaiheissa muuttuneet mihinkään olemme ensimmäisenä maailmassa tekemässä sotea ammattilaisten on toimittava yhteistyössä ja ennen kaikkea ihmisille on taattava sujuvat palveluketjut edetään ihmisen ei järjestelmän ehdoilla asiakaslähtöisyys näkyy myös siinä että ihmisten mahdollisuutta valita palveluntuottaja sekä mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa palveluihin lisätään samalla huolehditaan asiakkaiden palveluntarpeen kokonaisarvioinnista palveluntuottajilla on iso vastuu tästä on varmistettava joustava ja oikea aikainen palvelujen saatavuus maakunnat velvoitetaan edistämään asukkaidensa osallistumis ja vaikutusmahdollisuuksia samoin maakuntia velvoitetaan terveyden edistämis ja ennaltaehkäisevässä työssä tekemään yhteistyötä kuntien kanssa uudistuksessa sosiaali ja terveydenhuollon palvelutuotanto monipuolistuu maakunnan omilla sekä ja kolmannen sektorin palvelujen tuottajilla on jatkossa tasapuoliset toimintaedellytykset tuottaa ihmisille heidän tarvitsemansa palvelut suomalaisen valinnanvapausmallin lähtökohtana on vahvistaa peruspalvelujen saatavuutta ja tätä kautta helpottaa hoitoon pääsyä poistetaan painetta erityistason palveluista tähän liittyen valmistellaan erikseen asiakkaan valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö joka annetaan eduskunnalle niin että se on käsiteltävissä tämän nyt esittelyssä olevan lakikokonaisuuden kanssa samanaikaisesti eduskunta tulee saamaan seuraavien kahden vuoden aikana useita lakiesityksiä jotka liittyvät siihen että tätä nyt esittelyssä olevaa peruskiviä luovaa lakikokonaisuutta toimeenpannaan iso vastuu on tämä lakikokonaisuus antaa raamit ja paljon puhutut alueelliset erityispiirteet kyetään parhaiten huomioimaan siellä missä ihmiset ja ne erityispiirteet ovat osa arkea arvoisa herra puhemies sote ja maakuntauudistuksen osalta tavoitteena on kuroa julkisen talouden kestävyysvajetta umpeen kolmella miljardilla eurolla vuoden kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän loppuun mennessä sote menot tulevat tässä maassa kasvamaan jatkossakin mutta tuota menojen kasvukulmaa on saatava loivennettua välineitä tähän menojen kasvukulman loiventamiseen on lakikokonaisuudessa paljon organisaatioiden ja hallinnon uudistamisella luodaan edellytykset tehokkaampien ja vaikuttavampien toimintatapojen käyttöönottoon sirpaloitumisesta ollaan matkalla kohti leveämpiä harteita vahvoina järjestäjinä maakunnat pystyvät kohdentamaan resursseja ja palveluja alueen tarpeen mukaan sekä hyödyntämään erikoistumista ja suuruuden ekonomiaa ammattilaisten yhteistyön mahdollisuudet paranevat kun hallinnollisia rakenteita puretaan tätä tehostetaan maakuntien yhteistyöllä ja yhteisillä palveluyhtiöillä ammattijohdon alla toimivat palvelutuottajat luovat mahdollisuuden keskittyä väestön palvelutarpeiden täyttämiseen nykyistä yhtäläisemmin eri puolilla suomea samalla mahdollistetaan julkisten ja yksityisten ja kolmannen sektorin palvelutuottajien uusien asiakaslähtöisten yhteistyömallien kehittäminen ja niiden parantaminen erottamalla sote palvelujen järjestäminen ja tuottaminen toisistaan voidaan hyödyntää eri toimijoiden osaaminen tätä kautta on mahdollista parantaa niukkenevienkin aikana palvelujen laatua ja ennen kaikkea asiakas ja ihmislähtöisyyttä uudistuksen toimeenpano ja kustannusten hillintä toteutuvat kustannus ja laatutietoisella johtamisella parhaiden käytäntöjen nykyistä tehokkaammalla käyttöönotolla sekä tähän tulee joidenkin mielestä liiankin tiukka sillä tulee olemaan vaikutusta siihen että perustuslainkin yhdeksännentoista pykälän yhdenvertaisuus voi toteutua on kyse isosta muutoksen johtamisen prosessista useita palveluja samanaikaisesti käyttävät tarvitsevat heidän omista lähtökohdistaan suunniteltuja ratkaisuja työtä tuetaan tieto ja viestintätekniikkaan investoimalla voi kysyä onko meillä rohkeutta tehdä uudistus ja muutos joka vastaa edes tämän päivän tilanteeseen siitä minkälaisia mahdollisuuksia on asiakaslähtöisiin ja hyvinkin personoituihin henkilökohtaisiin palveluihin meillä on käynnissä murros ja mullistus kyse on päätöksentekijöiden rohkeudesta ottaa käyttöön kaikki ne mahdollisuudet joita käytettävissä on tarvitaan useita toimenpiteitä kaikilla sosiaali ja terveydenhuollon alueilla ehkäiseviä ja avohoitomuotoisia on kyettävä kehittämään perustasolla joka on se meidän sosiaali ja terveyspalvelujen suurin ongelmakohta meidän on kyettävä löytämään ne uudet tavat joilla mahdollistetaan yhtäältä ihmisten palvelujen saatavuus ja toisaalta myös niukkenevien resurssien paras mahdollinen hyödyntäminen erikoistuneissa palveluissa laadun ja vaikuttavuuden parantaminen tapahtuu osaamisen kokoamisella ja nykyistä selkeämmällä työnjaolla kestävyysvajetavoitteen saavuttamista varmistetaan säätelemällä maakuntien kokonaisrahoitusta rahoituslakiehdotuksen kuudennessa pykälässä esitetyllä tavalla valtion rahoitusta ei tarkistettaisi vuosittain toteutuneiden kustannusten perusteella vaan siten että muutos vastaisi enintään maakuntaindeksin toteutunutta muutosta lisättynä puolella prosenttiyksiköllä tällöin saavutettaisiin vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä yhteensä kahden seitsemän miljardin euron laskennallinen säästö rahoituksen tason rajaaminen siten että perusoikeuksien toteutuminen samalla turvataan edellyttää sosiaali ja terveydenhuollon toiminnan tehostumista hyvien käytäntöjen ihan aitoa ja oikeaa käyttöönottoa sekä tuottavuushyötyjen realisoitumista lakisääteisten palvelujen tarkempaa määrittelyä arviointeja ja tarvittaessa rajapintoja tulee arvioida tämän muutoksen aikana arvoisa herra puhemies muutoksen myötä yhteisillä varoilla on saatavissa enemmän terveyttä ja hyvinvointia viime kädessä muutos tehdään maakunnissa työpaikoilla siellä arjen tasolla ruohonjuuritasolla laki antaa raamit tälle muutokselle alueelliset erityispiirteet huomioiden arvoisat kollegat tämän muutoksen mahdollistaminen ja kestävän pohjan antaminen sille tästä eteenpäin eduskunnan käsissä

arvoisa puhemies maakuntauudistus on suurin julkisten palveluiden järjestämistä koskeva muutos sata vuotiaan suomen historiassa uudistus tehdään jotta erityisesti sosiaali ja terveydenhuollon palvelut voidaan järjestää nykyistä leveämmillä hartioilla samassa yhteydessä toteutetaan aluehallinnon uudistus hallitusohjelman mukaan aluehallinnon uudistamisen ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille monialaisiin maakuntiin kootaan hajanainen ja aluejaotukseltaan kirjava julkinen aluehallinto maakunnille siirretään tehtäviä noin neljältäsadalta nykyiseltä toimijalta uudistus vahvistaa alueellista demokratiaa ja suoraa kansanvaltaa samalla uudistus tarjoaa mahdollisuuden hallinnon sujuvoittamiseen kustannustehokkuuteen toimintatapojen uudistamiseen ja digitalisaation täysimittaiseen hyödyntämiseen tavoitteena on palvella nykyistä paremmin kansalaisia sekä tarjota elinkeinoelämälle ja yrityksille sujuvat julkiset palvelut uudistus mahdollistaa voimavarojen kokoamisen esimerkiksi te ja sote palveluissa ja tuo näin uusia tapoja auttaa vaikeasti työllistyviä manner suomeen perustetaan kahdeksantoista maakuntaa ne olisivat alueiltaan nykyisiä maakuntia vastaavia muutamaa kuntaa koskevin poikkeuksin ehdotettu maakuntalaki on maakuntien toimintaa taloutta hallintoa ja ja demokratiaa koskeva yleislaki se luo puitteet itsehallinnollisuuden toteuttamiselle ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksille maakuntalaki on kuntalain tapaan luonteeltaan mahdollistava

tehtäviä kunnilta kuntayhtymiltä ely keskuksilta te toimistoilta ja aluehallintovirastoilta maakunnissa tehtäviä on kaikkiaan kahdeksan ministeriön hallinnonalalta maakunnan palvelutuotannosta vastaisi sote palveluissa ja pelastustoimessa maakunnan liikelaitos liikelaitos olisi osa maakuntaa mutta se olisi maakunnan sisällä toiminnallisesti ja taloudellisesti eriytetty maakuntauudistus tehostaa toimintaa asiantuntija ja tukipalvelutehtävissä tavoitteen toteuttamiseksi perustetaan kolme maakuntien yhteistä palvelukeskusta toimitila ja kiinteistö talous ja ja henkilöstö sekä ict asioiden yhteensovittamiseksi ovat maakuntien yhteisesti omistamia osakeyhtiöitä maakuntien rahoituslaissa säädetään valtion rahoituksesta maakunnille maakunnilla ei ole verotusoikeutta uudistuksen voimaan tullessa joten niiden tulolähteenä ovat valtion rahoitus sekä asiakas ja käyttömaksut tänään keskustelussa keskustelussa oleva maakuntien rahoituslaki kattaa sosiaali ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien rahoituksen yhteensä noin seitsemäntoista pilkku neljä miljardia euroa rahoituksesta kymmenen prosenttia tulee asukasmäärän ja kahdeksankymmentäyhdeksän prosenttia maakunnan tarpeen ja olosuhdetekijöiden perusteella yksi prosentti rahoituksesta tulee hyvinvoinnin ja terveyden valtion rahoitukselle säädetään siirtymäaika vuosille kaksituhattayhdeksäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentäkolme tällöin siirrytään asteittain sosiaali ja terveydenhuollon menoperusteisesta rahoituksesta tarveperusteiseen rahoitukseen maakuntien rahoitusta tarkistetaan julkisen talouden kantokyvyn mukaisesti siten että vuoden kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän loppuun mennessä saavutetaan noin kaksi pilkku kahdeksan kahdeksan miljardia euroa matalampi rahoituksen taso

tulot ja menot vastaavat kokonaisuutena toisiaan tämä toteutetaan niin että vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista kaikkien kuntien tuloveroprosenttia alennetaan kaksitoista pilkku viisi prosenttiyksikköä vuosien kaksituhattayhdeksäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentäkolme siirtymäaikana varmistetaan että yhdessäkään kunnassa uudistus ei muuta talouden tasapainoa enempää kuin plus miinus sata euroa asukasta kohden näin kuntien veronkorotuspaineet jäävät alle yhden prosenttiyksikön suuruisiksi on tiedostettava että uudistuksen myötä sote menojen kasvunhallinta siirtyy maakunnille uudistus merkitsee myös mittavia omaisuusjärjestelyjä sairaanhoitopiirien ja muiden lakisääteisten kuntayhtymien omaisuus varat ja velat siirtyvät maakunnille maakunnat vuokraavat kuntien omat sote tilat vähintään kolmeksi vuodeksi tavoitteena on erillistoimin huolehtia siitä että siirtymäajan jälkeen tyhjilleen jäävien kiinteistöjen riski ei jää yksin kuntien vastuulle uudistuksen myötä kaksisataaviisitoistatuhatta työntekijää siirtyy maakuntien palvelukseen henkilöstön asema ja oikeudet turvataan henkilöstön siirroissa arvoisa puhemies nyt keskustelussa oleva lakipaketti sisältää kolmekymmentäneljä lakiesitystä keskeisimmät ovat maakuntalaki maakuntien rahoituslaki sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaki kuntien peruspalveluiden valtionosuuslaki ja voimaanpanolaki

kokonaisuutta julkisessa taloudessa maakunnille siirtyviä muita tehtäviä koskevat muutokset lainsäädäntöön sekä valtion lupa ja valvontaviraston perustaminen toteutetaan tästä lakipaketista erillisissä hallituksen esityksissä ne annetaan eduskunnalle tämän kevään ja alkusyksyn aikana rahoituslakia täydennetään parhaillaan maakunnille siirtyvien muiden tehtävien rahoituksen osalta se tulee eduskuntaan tänä keväänä ja näin täällä voidaan käsitellä koko maakuntarahoituksen kokonaisuutta samaan aikaan

siirrytään ryhmäpuheenvuoroihin jotka ovat enintään viisi minuuttia

ympäri maata myös tulevaisuudessa maakuntauudistus tehdään jotta alueitten elinvoima turvataan koko maassa vahvistamalla maakuntien ja alueitten kehittämisedellytyksiä tässä uudistuksessa myös valtion kuntien ja nyt perustettavien maakuntien välillä jaetaan erilaisia palvelutehtäviä entistä järkevämmin nämä muutokset lähtevät siis ihmisestä tasavertaisista palveluista kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisestä byrokratian vähentämisestä sekä alueiden elinvoiman kehittämisestä koko maassa sosiaali ja terveyspalveluiden uudistamisen välttämättömyydestä meillä vallitsee suuri yksimielisyys tästä kielii jo se että sote uudistusta on maassamme yritetty eri hallitusten voimin yli kymmenen vuotta epävarmuuden jatkuminen olisi tavallisille suomalaisille epäoikeudenmukaista ja kävisi yhteiskunnalle aina vain kalliimmaksi puhemies ratkaisut ovat nyt olemassa kansalaisten tarvitsemien palvelujen turvaamiseksi pitkälle tulevaisuuteen vuosien epävarmuus on selkenemässä raiteet ja polku ovat selvillä muutokset tehdään ihmisiä varten ei hallintoa varten maakunnat jotka perustuvat kutakuinkin nykyisiin sairaanhoitopiireihin ovat kansanvaltaisia iso uudistus yksinkertaistaa järjestelmää radikaalisti noin neljänsadan viranomaisen tai toimielimen tehtävät siirtyvät kahdeksantoista maakunnan vastuulle muutokset koskettavat suoraan yli kahtasataatuhatta ammattitaitoista työntekijää korostan tässäkin että ilman heitä tämä hanke ei onnistu näiden ammattilaisten äänen on kuuluttava ja heidän pitää aidosti pystyä osallistumaan siihen miten uudistus käytännössä toteutetaan uusien maakuntien on oltava aidosti hyviä työnantajia valtion aluehallinto siirretään maakuntien ihmisten hallintaan maakuntien päättäjät valitaan suorilla vaaleilla ja maakunnat saavat rahoituksensa valtiolta yhtäläisin perustein koko maassa on välttämätöntä että uudistuksen myötä maakunnat voivat järjestää palveluita joustavasti koska suomessa on asukaspohjan ikärakenteen väestötiheyden ja etäisyyksien kannalta kovin erilaisia alueita ihmisten arjessa sote rakenneuudistus tarkoittaa ja sen tulee tarkoittaa että hoitoon pääsee nopeammin ja tarvittavan avun saa yhdeltä luukulta jokainen voi valita hoitopaikan ja ihmisen tiedot siirtyvät nykyistä sujuvammin hoitopaikasta toiseen nykyteknologia mahdollistaa palveluiden käyttämisen ajasta ja paikasta riippumatta vaativimpia palveluja kootaan yhteen mutta tärkein tavoite on parantaa peruspalveluita ja turvata hoitoon pääsy mahdollisimman lähellä koteja tulevissa sote keskuksissa keskusta tähdentää että sosiaali ja terveydenhuollon perustana ovat tulevaisuudessa maakuntien järjestämät julkiset palvelut palveluiden laatua ja saatavuutta vahvistetaan valjastamalla myös yksityisiä yrityksiä osuuskuntia ja järjestöjä sote palveluiden tuottajiksi keskustalle tämä valinnanvapaus on yksi keino huolehtia ihmisten yhdenvertaisuudesta valinnanvapaus ymmärrettävästi keskusteluttaa onkin aivan välttämätöntä että valinnanvapauden jatkotyöstössä on käsiteltäessä erillistä valinnanvapauslainsäädäntöä huomioitava vakavasti lausuntokierroksen aikana kentältä ja asiantuntijoilta tuleva palaute sekä perustuslailliset näkökulmat arvoisa puhemies tämän ison uudistuksen tarve ja tavoitteet ovat vastaansanomattomat tavoitteet on saavutettava olemassa olevat ongelmat on selätettävä ongelmat eivät ratkea riitelemällä vääristelemällä tai pelottelemalla suomea ei saada myöskään peruuttamalla kuntoon sosiaali ja terveydenhuollon sekä maakuntauudistuksen suunnan pitää olla eteenpäin toivon tässä kaikilta vahvaa yhteistyötä yhteistä ymmärrystä ja ja ratkaisumyönteistä tahtotilaa mehän kaikki haluamme laittaa suomen kuntoon remontoimme hyvinvointiyhteiskuntaa viemällä vihdoinkin maaliin sosiaali ja terveyspalveluiden uudistuksen ja rakennamme elinvoimaisten kotikuntien ja maakuntien suomea tämä jos mikä on huolenpitoa huomennakin

arvoisa herra puhemies

ja myös valtionhallintoa siirtyy maakuntiin vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta perussuomalaisten mielestä tämä perusratkaisu on ainut oikea vaihtoehto sillä yksittäisin kuntaliitoksin ei voida vastata siihen haasteeseen että väestörakenteemme on paikoittain jopa seudullisesti epätasapainoinen ja tuo epätasapainoisuus ei ennusteiden mukaan ole ainakaan vähenemään

vaaditaan vähintään nykyisten maakuntien kokoisia alueita jotta pystymme suoriutumaan tarvittavien peruspalveluiden järjestämisestä riittävän yhdenvertaisesti nykyiset maakunnat ovat kuntien jälkeen monelle suomalaiselle myös alueita joihin heidän omat identiteettinsä kiinnittyvät luonnollisesti minä ainakin olen vahvasti eteläpohjalainen vaikka edustankin täällä eduskunnassa vaalipiirini myötä kolmen eri maakunnan asukkaita viime vaalikaudella sote ratkaisuksi esillä olleet maakuntia suuremmat jättikuntayhtymät olivat epäluonnollisia epädemokraattisia vastoin kuntalaisten itsehallintoa lopulta myös perustuslain vastaisia toivottavasti kukaan ei haikaile sen paremmin kuntaliitosten kuin noiden järkyttävien jättikuntayhtymienkään perään kun nyt meillä on vihdoin käsissämme perusratkaisu joka ei sisällä mitään noista edellä mainitsemistani epäkohdista

uudistuksen myötä kansanvalta ottaa jättiläismäisen harppauksen eteenpäin voidaan puhua suorastaan vallankumouksellisesta ratkaisusta ja tässä tapauksessa vallankumous on positiivinen asia tavallisen kansalaisen vaikutusvalta suorien maakuntavaalien myötä kasvaa eksponentiaalisesti ja byrokraattien vaikutusvalta pelottelupropagandasta huolimatta todellisuudessa vähenee otamme niskalenkin kuntia piinaavasta demo kratiavajeesta joka on näkynyt äänestysprosenttien romahtamisena kuntavaaleissa ihmiset kunnissa ovat kyllästyneet siihen että valta ei tunnu olevan enää valtuustoilla vaan jossakin muualla nyt on viimeinen hetki pelastaa pelastaa demokratia sillä emme voi vain katsoa vierestä jos kohta enää alle puolet äänioikeutetuista kokee mielekkääksi ottaa vaaleissa kantaa siihen miten yli puolet yhteiskuntamme julkisista varoista käytetään

sote ja maakuntauudistus on kuin demokratian aktiivisuusranneke joka ohjaa valtiokehoa toimimaan järkevästi ja määrätietoisesti ja sellaisena se on hallitukselta oiva syntymäpäivälahja kohta sata vuotta täyttävälle suomi neidolle

arvoisa puhemies

tässäkin salissa on ehditty useaan kertaan kuulla miksi uudistus on opposition mielestä huono ja joutaisi romukoppaan kokoomuksen eduskuntaryhmä on eri mieltä sata vuotias suomi ja ennen kaikkea sen kansalaiset ansaitsevat tämän uudistuksen jolla me parannamme palveluita ja kavennamme terveyseroja arvoisa puhemies on siis syytä palauttaa mieliin sote uudistuksen perimmäiset tavoitteet väestön ikärakenteen muutos on ollut tiedossamme jo pitkään se tarkoittaa niin palveluiden käytön kasvua kuin myös tulojen ja menojen epäsuhtaa kaikissa kunnissa ole enää voimavaroja kannatella sosiaali ja terveyspalveluita ja siksi ihmiset eivät ole saaneet yhdenvertaisia palveluja käsillämme on tilanne jossa hyvinvointiyhteiskuntamme yksi peruspilareista rapistuu terveyserot ovat hyvinvointiyhteiskuntamme häpeäpilkku jonoja ei saada kuriin paljon palveluja tarvitsevia pomputellaan luukulta toiselle ja samaan aikaan yhä useammat turvautuvat yksityisiin vakuutuksiin tämä tilanne vaatii ratkaisun johon kokoomus on sitoutunut täytyy vain ihmetellä sitä vastuuttomuutta jolla vasemmisto vihreät mukaan lukien uhoaa tämän uudistuksen kaatamisella uudistusta on tehty jo yli kymmenen vuotta nykytilanne ei ole vaihtoehto kokoomukselle siksi palvelujen eriarvoistuminen on pysäytettävä ja kustannusten kasvu on saatava taittumaan jos minun pitäisi jossain sairastua vakavasti niin se sitten täällä suomessa täällä tiedän saavani ensiluokkaista hoitoa suomalaisen terveydenhuollon laatu on esimerkiksi oecdn arvioiden mukaan huippuluokkaa meillä on kuitenkin ongelmana hoitoonpääsy ja siksi tarvitsemme suurempia hartioita ja vahvistusta perustason julkiseen terveydenhuoltoon jokainen voi päätellä kuinka paljon inhimillistä kärsimystä ja kustannuksia aiheutuu kun et tahdo päästä terveyskeskukseen ajoissa ja sen jälkeen odottelet hoitotoimenpiteitä kuukausia hoitojonoissa oikea aikaisen hoidon on oltava hyvinvointiyhteiskunnan takuu veronmaksajille paremmat perusterveydenhuollon palvelut ja nopeampi hoitoonpääsy mahdollistavat kustannussäästöä koko hoitoketjussa perus ja ja erikoistason ja sosiaali ja terveydenhuollon yhteensovittaminen puolestaan takaa sekä palvelujen sujuvuuden asiakkaan näkökulmasta että resurssien järkevän käytön erikoissairaanhoidon saatavuus viidessä yliopistosairaalassamme on turvattava myös taloudellisesti arvoisa puhemies haluan vielä korostaa että suomalaiset sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaiset sairaanhoitajat lähihoitajat sosiaalityöntekijät lääkärit ja fysioterapeutit ovat kivenkovia osaajia he toimivat vaativissa olosuhteissa ja tekevät aina parhaansa meidän kaikkien hyvinvoinnin eteen mutta jos rakenne ei toimi eivät huippuosaajatkaan voi loistaa henkilöstön rooli uudistuksessa on korvaamaton kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa huolehtia henkilöstöstä ja siitä että henkilöstö mukana uudistuksen toteuttamisessa joka vaiheessa arvoisa puhemies kokoomus on lähtenyt tähän uudistukseen sote edellä liian moni puhuu hallinnosta liian harva ihmisten palveluista on kuitenkin selvää että muutos on valtava myös hallinnollisesti kunta on edelleen ihmistä lähin yhteisö ja on tärkeää kunnan rooli hyvinvoinnin edistäjänä ja elinvoiman synnyttäjänä uuden hallintotason täytyy taata kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien säilyminen demokraattisesti maakuntauudistuksessa täytyy muistaa että kasvavat kaupunkiseudut ovat talouden vetureita ja niiden roolin on oltava sen mukainen maakuntia tulevaisuudessa on arvioitava nimenomaan yhdenvertaisten ja laadukkaiden palveluiden näkökulmasta arvoisa puhemies sote uudistukseen kuuluva asiakkaan valinnanvapaus on valtava ajattelutavan muutos jota ihmiset vahvasti kannattavat perinteinen tapa ajatella on se että valtio tekee ratkaisut ihmisen puolesta tähän asti mahdollisuus valita on ollut vain hyväosaisilla kokoomus katsoo että tämä oikeus kuuluu ihan kaikille uudistukset herättävät aina vastarintaa mutta ruotsista emme löydä enää yhtään puoluetta joka vastustaisi ihmisten valintaa terveyspalveluissa tulevaisuudessa ihminen on aktiivisessa roolissa päättämässä saamistaan palveluista valinta on aina mahdollisuus ei pakko tukea ja ohjausta on saatava jatkossakin kaikkialla kokoomus haluaa kaikki palvelujen tuottajat samalle viivalle hallittu kilpailu kirittää laatua ja innovaatioita näin on myös sosiaali ja terveyspalveluissa sote uudistus monipuolistaa palveluiden valikoimaa ja määrää minkä myötä voimme toivottavasti sanoa hyvästit pitkille hoitojonoille hyvä puhemies ja edustajakollegat meidän on aika laittaa piste kansalaisten kustannuksella jahkailulle tehdään yhdessä tämä historiallinen uudistus ihmisten parhaaksi

arvoisa puhemies

pakkoyhtiöitetään ja annetaan suurelta osin markkinoiden hoidettaviksi lisäksi kunnat rajataan täysin palvelutuotannon ulkopuolelle kyseessä on kansalaisten kannalta tärkein uudistus sataan vuoteen pelkästään sen täysimääräinen toteuttaminen kestää helposti kymmenen viiva kaksikymmentä vuotta suomen juhlavuoden henki yhdessä on siis täysin unohdettu tätä uudistusta ei tehdä yhdessä myöskään asiantuntijoiden palautetta ei tunnuta kuultavan merkille pantavaa on että hallituksen esittämälle mallille näillä talouden reunaehdoilla ei löydy sote asiantuntijoiden puolelta puolustajia jotka uskoisivat palveluiden ja ihmisten hyvinvoinnin parantuvan tällä hallituksen mallilla epäilyjä sitä vastoin on esitetty paljon palveluiden pilkkoutumisesta epätasa arvon lisääntymisestä ja hinnan kallistumisesta suomalainen sosiaali ja terveydenhuolto on oecdn mittareilla yksi maailman tehokkaimmista ja toisaalta kuntalaisten tyytyväisyys julkisesti tuotettuihin palveluihin on kasvanut kaiken aikaa näillä tiedoilla kuulostaa varsin kummalliselta että niin sote kuin muissakin palveluissa muun muassa työllistämispalveluissa uskotaan nyt markkinoiden voimaan veronmaksajien rahoilla ilman mitään näyttöä käsittämätöntä arvoisa puhemies

maakunnista puhutaan itsehallinnollisina toimijoina todellisuudessa itsehallinto jää kyseenalaiseksi aiemmin kuntapuolen itsehallinnon määritelmän mukaan kolmesta kriteeristä on maakuntien kohdalla toteutumassa yksi eli vaaleilla valitut päättäjät ei verotusoikeutta eikä yleistä tehtävää ei mahdollisuutta tehdä kuntien kanssa yhteistyötä kun maakuntiin tulee ministeriöiden vahva ohjaus ja valtioneuvoston mahdollisuus puuttua toimintaan jopa enemmän kuin valtion omiin virastoihin on pelko että maakunnista tulee valtionhallinnon jatkeita itsehallinnon lisäksi vajaaksi on siis jäämässä myös demokratia jos tulevat maakuntavaltuustot päättävät vain strategiset linjaukset ja asiakasmaksujen tason kaikki muu soten päätöksenteon osalta siirtyy liikelaitoksille ja yhtiöille joissa päättäjinä eivät edes saa olla luottamushenkilöt kahdeksantoista maakuntaa ovat hyvin erilaisia niiden mahdollisuudet tuottaa palveluja eroavat toisistaan kun rahoitus on asiakasmaksuja lukuun ottamatta valtion armeliaisuuden varassa tullaan näkemään tilanteita joissa maakunnat eivät selviä näistä

tällöin joudutaan joko anomaan lisää rahaa valtiolta tai leikkaamaan palveluita kun samaan aikaan on on ajateltu kustannustasoa leikattavan kolmella miljardilla kuulostaa jälkimmäinen elikkä palveluiden leikkaus todennäköisemmältä

puuttuivat vaikutusarvioinnit uudistuksen vaikutuksesta palveluiden laatuun saatavuuteen tai ihmisten hyvinvointiin epäilys valinnanvapauslainsäädännöstä tulee jatkamaan tätä linjaa että palvelut karkaavat ja kustannukset nousevat sosiaalidemokraatit haluavat soten jossa terveyserot kapenevat perustason palvelut vahvistuvat ja vaikuttavuus paranee tämä on mahdollista toteuttaa luottaen julkiseen palvelutuotantoon hyödyntäen kolmatta sektoria yrityksiä ja kuntia me haluamme valinnanvapauden palvelusetelimallia parantamalla ja henkilökohtaista budjettia kehittämällä

arvoisa herra puhemies me kaikki tiedämme sanonnan laivasta joka on suuri ja kääntyy hitaasti käsittelyssämme oleva sote ja maakuntauudistus on näitä politiikan suuria laivoja sitä on rakennettu tässä muodossaan kuitenkin kireällä aikataululla joskin itse työ on ollut käynnissä jo

on kuitenkin ollut koko ajan selkeä onnistuessaan uudistus vahvistaisi suomalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada palveluita lisäisi hyvinvointia keventäisi hallintoa ja edistäisi yrittäjyyttä sekä säästäisi yhteisiä varojamme

kaventamisen palvelujen hyvän integraation kustannusten pitämisen aisoissa kuin myös palvelujen saatavuuden paranemisen yrityksille ei myöskään voi antaa huomattavia julkisia vastuita vihreät eivät vastusta valinnanvapautta itsessään me vastustamme sen ideologista pakkosyöttämistä seurauksista välittämättä ja asiantuntijoita kuulematta kokonaisuuden on pysyttävä julkisen vallan hallinnassa mitä tulee laatuun hintaan ja yhdenvertaisuuteen ihmisille valinnanvapausmalli tyrmättiin myös hallituksen itselleen teettämässä vaikutusten arvioinnissa hallitus on onneksi todennut itsekin tämän esityksen vaativan vielä muutoksia koko paketin perusteellinen korjaus voi kuitenkin viedä niin paljon että asia löytyy vielä seuraavankin hallituksen pöydältä puhumattakaan poliittisista ristivedoista joissa keskusta pitää kiinni itselleen edullisimmasta kahdeksantoista maakunnan maakuntamallista kokoomus korostaa itselleen sopivinta valinnanvapauden muotoa ja perussuomalaiset no perussuomalaiset puhuvat lähinnä maahanmuutosta arvoisa puhemies olemme kuulleet myös vakavia varoituksia siitä ettei suomesta kannata tehdä sote markkinoiden ja bisneksen laboratoriota markkinat voikin avata vain kerran markkinoiden rakenne luodaan kun ne avataan ja tällöin ratkaistaan millaiset toimijat markkinoilla voivat olla ja pärjätä siksi tällaisia muutoksia pitäisi tehdä asteittain ja kokeiluilla ei kertarysäyksellä jolloin voi tapahtua peruuttamattomia virheitä ruotsissa markkinaehtoiseen malliin siirryttäessä tiedettiin että se nostaa kustannuksia ei ole näyttöä siitä että markkinaehtoinen sote toisi tuntuvia säästöjä täällä suomessa meidän pitäisi kuitenkin hillitä kustannusten kasvua kolme miljardia euroa tuosta vain kyse on nähdäksemme toiveajattelusta jossa kaiken oletetaan menevän parhaalla mahdollisella tavalla kertokaapas milloin politiikassa niin käy samalla maakuntahallinnosta on tulossa heikko soten käsittelyssä ja ylipäätään koko kysymyksessä maakunnilta puuttuva verotusoikeus estää niitä tosiasiallisesti ohjaamasta palveluja riittävästi ylipäätään maakuntademokratian voi nähdä jäävän ohueksi kun valtio kontrolloi tiukasti maakuntien toimintaa niillä ei ole verotusoikeutta ja palvelutkin yhtiöitetään herää kysymys mistä maakuntavaltuustot soten osalta tosiasiallisesti lopulta edes päättävät maakunnat sidotaan myös tilaaja tuottaja malleihin vaikka monissa kunnissa mallista ollaan luovuttu koska se on lisännyt byrokratiaa tarjoamme siis kaksituhattakaksikymmentä luvun maakuntiin parikymmentä vuotta vanhaa ideaa jonka heikkoudet korostuivat juuri niissä palveluissa joita maakuntiin nyt kunnilta siirretään arvoisa puhemies kuukauden kuluttua suomessa valitaan uudet kunnanvaltuustot tilanteessa jossa tulevat valtuutetut ja heidän äänestäjänsä eivät voi tietää miten heidän kuntansa käy miten kannustamme kuntia huolehtimaan ennalta ehkäisevistä palveluista miten järjestetään terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja sujuvat polut palveluihin yli kunta ja maakuntarajojen jokainen julkiseen hallintoon perehtynyt tietää osaoptimoinnin ja siiloutumisen olevan todellisia haasteita lopuksi muutoksen onnistunut läpivienti on yhteinen tavoitteemme nyt jos koskaan on aika muuttaa tämän hankkeen kurssia kohti onnistuneempaa lopputulosta se onnistuu jos kuuntelemme asiantuntijoita teemme päätökset tietoon pohjaten ja kokeilujen kautta osallistamme asianomaiset ja pidämme ihmisten arjen tarpeet ylimpänä mielissämme tämä on tärkeintä

arvoisa puhemies entinen kelan pääjohtaja jussi huttunen arvioi sotea näillä sanoilla hyppy tuntemattomaan palvelut vaarassa ajautua kaaokseen yksikään tavoitteista ei näytä toteutuvan maakunnilla ei käytännössä valtaa yhtiöihin eriarvoisuus todennäköisesti lisääntyy aikataulu täysin epärealistinen

yksityistämisen ja huonon suunnittelun kuluihin ne rahat olisivat pois hoidosta uusia kustannuksia säästäviä teknologioita voidaan ottaa käyttöön kaikkialla ilman että yritykset omivat niitä liikesalaisuuksikseen eri toimijat pelaavat yhdessä joukkueessa eivät kaikki toisiaan vastaan toteutetaan palveluiden integraatio ja palvelut yhdenvertaisesti kaikille suomessa myös suurten kaupunkien ulkopuolella myös pienituloisille arvoisa puhemies vasemmistoliitto kannattaa sellaista maakuntauudistusta joka lisää demokratiaa me kannatamme myös vastuullista ja hallittua sote uudistusta sen sijaan sellaista sote uudistusta me emme hyväksy joka vie epätasa arvoon ja turvattomuuteen maahan jossa etuoikeutettujen kasvavat terveyskulut katetaan valtion varoista mutta koko maa ja pienituloiset unohdetaan sellaisen soten me hylkäämme arvoisa puhemies lopuksi minä vetoan teihin vielä hyvä suomen hallitus että suomen edun nimissä tämä sote uudistus vietäisiin maaliin yhdessä kaikkien puolueiden eduskuntaryhmien yhteistyöllä sellaisen mallin suomi ja suomalaiset

arvoisa puhemies on olemassa vaara että maakuntamallista tulee raskassoutuinen ja byrokraattinen järjestelmä jossa potilasnäkökulma helposti unohtuu ruotsalainen eduskuntaryhmä pitää suurena vaarana että demokratia maassamme heikkenee kun päätökset maakunnissa tehdään vahvassa ja lukuisia ovat ne kunnat joilla ei tule lainkaan olemaan edustusta maakuntavaltuustoissa se että olemme nyt romuttamassa kunnat tai ainakin olennaisesti ajamassa niiden toimintaa alas on suomessa historiallinen kurssinmuutos tätäkö me todella haluamme tiedämme että maakuntamalli on pitkään ollut keskustan toiveuni ja ymmärrämme että puolue haluaa nyt käyttää tilaisuutta hyväkseen mallin läpiviemiseen haluan kuitenkin kysyä eikö keskusta ole myös perinteinen kuntapuolue eurooppalaisessa vertailussa suomen kunnallisella terveydenhuoltojärjestelmällä on tunnustetusti hyvä maine vaikuttaa ilmeiseltä että maakuntamalliin siirtyminen osuu erittäin kipeästi kuntiin jotka ovat hoitaneet terveydenhuoltonsa kustannustehokkaasti ja panostaneet ennalta ehkäisevään hoitoon kun otetaan huomioon myös uudistuksesta aiheutuva vaje verovaroihin onko tämä oikeudenmukaista tai edes perustuslain mukaista ruotsalainen eduskuntaryhmä on moneen kertaan pyytänyt hallitusta laittamaan kaikki kortit pöytään siitä huolimatta eduskunta joutuu nyt pala palalta käsittelemään tätä megauudistusta ilman mahdollisuutta saada uudistuksesta luotettavaa kokonaiskuvaa tässä meillä on nyt tuhat sivuinen ehdotus johon joudumme ottamaan kantaa tietämättä mitä uudistuksen kohtalonkysymykselle nimittäin valinnanvapaudelle käy valinnanvapautta tarvitaan mutta sillä on oltava selvät puitteet se ei saa vaarantaa julkista terveydenhuoltoa meidän on myös esitettävä yksinkertainen kysymys haluaako potilas sellaista valinnanvapautta kuin hallitus suunnittelee ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä valinnanvapaus voitaisiin pitkälti toteuttaa palvelusetelien avulla on syytä huomauttaa että yhtiöittämismenettelyyn sisältyy aivan liian paljon riskejä jotka koskevat niin kustannuksia henkilökuntaa kuin potilasturvallisuuttakin on syytä että tämä on poliittinen päätös nyt tekeillä olevaa mallia ei voi kuvata muuksi kuin hallituspuolueiden toivottomaksi kompromissipäätökseksi

arvoisa puhemies valiokuntakäsittelyssä ryhmämme tulee ehdottamaan parannuksia valvontaan joka koskee ruotsin kielellä annettavaa hoitoa kielivähemmistö tarvitsee lakisääteisen elimen jolla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa maakunnan päätöksiin ruotsalainen eduskuntaryhmä pitää käsittämättömänä että hallitus ehdottaa ahvenanmaalle maksettavan könttäsumman pienentämistä ilman että asiasta on mitenkään sovittu tai edes puhuttu ahvenanmaan maakuntahallituksen kanssa näinkö sataa vuotta juhliva suomi hoitaa suhteitaan ahvenanmaahan lopuksi ruotsalainen eduskuntaryhmä pelkää että siitä mistä alun perin piti olla kyse eli yksittäisten ihmisten nopeammasta hoitoon pääsystä ja hoitojärjestelmästä jossa sosiaalihuolto on paremmin perillä siitä mitä terveydenhuolto tekee on tullut puhdasta valtapolitiikkaa jossa on liian paljon kysymysmerkkejä ja uhkakuvia

arvoisa puhemies

koko sote uudistuksen alkuperäiset tavoitteet olivat ensinnäkin sujuvat palveluketjut perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen integraation kautta ja samalla painopisteen siirtäminen kevyempiin palveluihin

entistä kalliimmalla sote uudistuksen kokonaisuuden hahmottamista hankaloittaa se että esitykset tuodaan ripotellen eduskuntaan jopa maakuntahallintoa koskeva osuus on jaettu useaan lakiesitykseen joista nyt käsittelemme vasta ensimmäistä myös rahoituksesta tulee erillinen lainsäädäntönsä vaikka nyt jo tässä esityksessä säädetään muun muassa kunnallisveron alentamisesta ja kuntien omaisuuden siirroista maakunnille

olla vaikeaa selvitä lakisääteisistä tehtävistä jo nyt julkisuudessa keskustellaan kriisimaakuntamenettelystä vaikka koko lainsäädäntö on vasta valmisteilla esitetyt linjaukset valinnanvapaudesta eriyttäisivät palveluja ja väestöä myös sote alueiden sisällä kannatamme valinnanvapauden lisäämistä palvelusetelijärjestelmää laajentamalla on myös tärkeää että pienemmät yritykset ja järjestöt pysyvät jatkossakin mukana palvelutuotannossa hallituksen linjaama valinnanvapaus on kuitenkin johtamassa siihen että yritykset valikoivat asiakkaansa samalla palvelujen taso eriytyy eikä esillä esillä ole ollut uskottavia keinoja niin sanotun kermankuorinnan estämiseksi

taas maakunta kantaa vastuun korjaavista palveluista on selvää että tässä yhtälössä on riskinsä kunnilla ei ole kannusteita panostaa veroeuroja hyvinvoinnin edistämiseen sillä siitä muodostuu kunnille menoerä hyvinvoinnin edistämisen laiminlyömisen kulut taas puolestaan maksaa maakunta vaikka demokraattista päätöksentekoa on pyritty vahvistamaan uusilla vaaleilla ja maakuntavaltuustolla valta tosiasiallisesti karkaa kauas kansalaisilta kun päätöksenteko siirtyy useamman ketjun päähän

vaaleilla valittujen maakuntavaltuustojen maakuntavaltuuston jälkeen tulee maakuntahallitus maakuntien palvelukeskusten yhtiöhallitus ja edelleen tuotantoyhtiöiden hallitukset jotka todennäköisesti muodostetaan hyvin pienellä edustuksella arvoisa puhemies eduskuntaryhmämme on pyrkinyt suhtautumaan rakentavasti hallituksen kaavailemaan sote uudistukseen sillä nykyisellä järjestelmällä emme voi jatkaa mutta huolemme uudistuksen suunnasta on kuitenkin suuri

arvoisat edustajat tässä vaiheessa on varmaan aihetta pieneen debattiin ehdotan menettelyksi sitä että ministerit kumpikin parissa minuutissa ensiksi sanovat sen ensimmäisen sanottavansa ja sen jälkeen seuraa debattivaihe joka kertaa on yhden minuutin mittaisin puheenvuoroin

ensinnäkin tämän muutoksen tavoitteet ovat ihan ennallaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruspalvelujen vahvistaminen ja palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden turvaaminen on ollut ja on toiseksi voimme me palata historiassa pidemmällekin kuin kahden vuoden taakse mutta tänä päivänä kuulostaa siltä että ei ole seitsemän eikä kahdeksan puolueen yhteistä näkemystä jonka olisi mahdollista mennä myös perustuslakiarvioinnista läpi siitä millainen sote malli tähän maahan oikein pitäisi tuottaa ei näytä olevan koska perustuslaki koskee myös nykyisen opposition jäseniä siinä vaiheessa kun yhteisessä pöydässä istutaan niin oli viime vaalikaudella meidän osaltamme jotka oppositiossa olimme yksi asia joka on jäänyt koko keskustelussa erittäin pienelle huomiolle olemme tekemässä yhteiskuntapoliittisesti erittäin suurta muutosta julkisin varoin rahoitetut sosiaali ja terveyspalvelut ja puhtaasti yksityisin varoin rahoitetut terveyspalvelut tässäkin keskustelussa jonkin verran tuntuu menevän sekaisin se että jatkossakin julkisella vallalla on rahat ja vastuu siitä että palvelut tuotetaan ei tässä olla yksityistämässä mitään tässä ollaan tekemässä lainsäädännön ja asetusten kautta mallia jossa yritykset valitse arvoisa edustaja räsänen vaan ihmiset valitsevat pykälät niin että tulee velvoitteet valvonta tässä esityksessä on moittimisen arvoisia kohtia yksi kohta josta en tähän asti ole kovinkaan paljon arvostelua kuullut on se että tässä olisi valvonnasta pula päinvastoin väitteitä siitä että voisi olla

viimeisimmäksi arvoisat opposition edustajat kaivatkaa tekin henkilöstöä mukaan kaikkeen siihen alueelliseen valmisteluun mitä ollaan tekemässä koska niin hyvä tästä tulee kuin alueella kyetään rakentamaan ne yhteiset palveluverkot ja tavat yhdessä henkilöstön kanssa
ministeri vehviläinen kaksi minuuttia

arvoisa puhemies haluan tähän itsehallintoasiaan todeta kun se nousi useammassa puheenvuorossa ensinnäkin totean että pykälän mukaan kuntaa suuremmalla itsehallintoalueella on erilaiset itsehallinnon tunnusmerkit kuin on kunnalla kunnalle ne on määritelty siellä perustuslaissa erittäin tarkasti ja siihen kuuluu myös verotusoikeus yleinen toimiala ja sitten suora

alueella yleistä toimialaa onko sillä verotusoikeutta onko sillä merkittävästi taloudellista valtaa ja jopa valvooko se kuntien toimintaa sellaistakin alueellista itsehallintoa on täällä euroopassa toteutettuna verotusoikeudesta totean sen että se on ollut meillä myös hallituksen piirissä keskusteluissa mutta se ei tässä alkuvaiheessa ole mukana kuten tunnettua on itse olen tullut siihen käsitykseen että tämä muutos on niin massiivinen monella tavalla että voi olla hyvä että se ei tässä ole mutta samalla olemme hallituksessa linjanneet että tulemme selvittämään tarkasti ja perusteellisesti mahdollisen

pyydän nyt niiden edustajien jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousevan ylös ja painavan viides painiketta

puhemies valiokunnan puheenjohtajana haluaisin ottaa esille yhden asian se liittyy tähän eduskunnan työskentelyaikatauluun nyt kun tämä hallituksen esitys vihdoinkin saatiin tänne niin sehän tuli myöhemmässä aikataulussa kuin aiemmin oltiin suunniteltu nyt me olemme käsittelemässä hyvin laajaa kokonaisuutta joka vaikuttaa hyvin laajasti ihmisten turvallisuuden tunteeseen siinä liikutaan sosiaali ja terveydenhuollon palveluissa jotka ovat kaikille tärkeitä minusta on hyvin tärkeää että me pystymme asiallisesti käsittelemään tämän lain nyt kysyisin tästä toisesta lakiosuudesta tästä valinnanvapauslakikokonaisuudesta mikä on sen aikataulu milloin se on tulossa eduskuntaan

arvoisa puhemies nyt on hyvä muistaa että tämä nykyinen sote järjestelmä ei sittenkään toimi hirvittävän hyvin sitran sivuilla on pieni tositarina pienestä villestä joka on sairas ja hyvässä hoidossa erikoissairaanhoidossa nyt pojan tutkimustulokset viittaavat kuitenkin uuteen sairauteen jonka hoito pitää aloittaa omalta terveysasemalta mutta siellä harmitellaan tilanteen mahdottomuutta lapsella on järeät lääkkeet käytössä ja lääkäreitten on vaikea ottaa kantaa lapsen hoitoon sielläkin se voitaisiin ehkä tehdä mutta perjantaisin on töissä vain nuoria lääkäreitä ja lapsen hoidon tarve on akuutti vaikea tilanne sanovat kaikki ammattilaiset laboratoriokokeita ei määrätä ennen kuin potilas on nähty mutta osaavia näkijöitä ei ole lääkärin kanssakaan ei voi puhua koska puheluaikoja on vähennetty vaikea tilanne vaikea tilanne sanovat ammattilaiset arvoisa puhemies jotain tarttis tehdä ja tarttee tehdä jos sote viedään onnistuneesti maaliin niin vaikka tässä villen tapauksessa ammattilainen katsoo mikä on tilanne tekee arvion villen äidin ei tarvitse ottaa asioista selvää ja ketju toimii niin kuin pitääkin näin toimiva uusi sote on sekä villen että villen äidin että koko kansakunnan etu ja sitä meidän pitää nyt lähteä tavoittelemaan

arvoisa herra puhemies tämä maakuntamalli kahdeksantoista maakunnan malli on käytännössä ainoa mahdollisuus järjestää riittävän vahvoilla hartioilla tämä sote ja muu muu aluehallinto se on siis järkevä sosiaalidemokraatit edelleen näyttävät tässä inhimillinen sote mallissaan rakentavan koko järjestelmän kuntien pohjalle ja se ei mene perustuslaista läpi jos ajatellaan että on riittävän isot alueet ja kunnilla on vastuu mutta ei ole valtaa niin silloin se kaatuu perustuslakiin niin kuin nähtiin kaksi vuotta sitten tässä tässä salissa taikka oikeastaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelyssä tältä pohjalta saadaan maakunnallinen hallinto ei voi ehkä puhua itsehallinnosta mutta hallinto selkeäksi ja saadaan demokratia sinne mukaan kun alueen

valtuutetut eivät edusta kuntia vaan maakunnan asukkaita ja tätä kautta tilanne paranee merkittävästi

sotea on yritetty usean hallituksen kaikkien puolueiden vuorovedoin kohta kaksikymmentä vuotta meillä kaikilla on yksituumaisuus siitä että tämä uudistus on täysin välttämätön vetoankin nyt oppositioon tulkaa yhteen viedään nyt tämä uudistus eteenpäin tiedän että tässä on meille kaikille kipeitä kohtia itselleni oli vaikea niellä kahdeksantoista maakunnan mallia mutta nyt tekemättä ei voi jättää asetetaan ihmisten etu ihmisten palvelut

arvoisa puhemies on todella tärkeää se että sosiaali ja terveyspalveluissa saadaan edistystä aikaiseksi kansalaisten pitää päästä lääkäriin ja ikäihmisten pitää saada hyvää hoivaa sdp on valmis yhteistyöhön me olemme esittäneet opposition puolelta parlamentaariseen pöytään palaamista tämän asian yhteydessä koska täällä on meidän mielestämme ongelmakohtia tämä hallituksen malli tulee käytännössä tarkoittamaan sitä että on vähemmän nykyisellä verotuksen tasolla palveluita on kalliimpia palveluita kansalaisten näkökulmasta tämä malli vie väärään suuntaan

ensimmäisessä esityksessä joka oli käsittelyssä kunnissa selkeä lista liitteenä niistä leikkauksista jotka täytyy tehdä koska palvelut pirstaloituvat tämä järjestely tulee siellä on muun muassa esitys siitä että seitsemänsataakolmekymmentäneljä miljoonaa euroa leikataan vanhuspalveluista laitospuolelta jolla jo nyt on tällä hetkellä huonot palvelut

puhemies se että jottain tarttis tehdä ei tarkoita sitä että pitää tehdä huonoa tämä hallitus on kaikissa keskeisissä linjavalinnoissaan toimimassa täysin päinvastoin kuin asiantuntijat suosittelevat tässä näyttää nyt siltä että hallitus on valinnut tämmöisen suhmuroinnin jossa keskusta saa kahdeksantoista maakuntaa ja kokoomus saa rajattoman valinnanvapauden kertamarkkinallistamisen jotka molemmat tässä muodossa vaarantavat meidän kansallisen sosiaali ja terveydenhuollon

markkinoinnillaan saamaan itselleen sellaisia asiakkaita jotka ovat heille huokeita ja edullisia ja silloin kustannussyistä te te tulette rajoittamaan sitä mitä palveluita julkisesti ylipäätään korvataan oletteko valmiita kuuntelemaan vielä

sarkomaa haluaa varmaan kertoa mihin meidän pitäisi tulla mukaan kun kaikki oppositiopuolueet ovat vaatineet tätä parlamentaarista valmistelua ja hallitus ei ole sellaista esittänyt tai tuonut pöytään tässä on hyvin tuotu esille kuinka tämä keskeisin ongelma hallituksen sote mallissa on tämä valinnanvapaus nimellä kulkeva pakkoyhtiöittämis ja palveluiden ulkoistamismalli joka käytännössä tarkoittaa sitä että mikään soten alkuperäisistä tavoitteista ei ole mahdollista toteuttaa sen sijaan saadaan lähes kymmenen miljardin markkinat yksityisille yrityksille suomalaisessa sosiaali ja terveydenhuollossa siitä tässä on kokoomukselle pohjimmiltaan kyse

pitäisi olla oma verotusoikeus pitäisi olla suorat vaalit ja vaaleissa valituilla päättäjillä pitäisi myöskin olla päätäntävalta niistä palveluista tässä hallituksen esittämässä mallissa saadaan näistä vain yksi

näitä kuultuja puheenvuoroja joissa kovin kiihkeästi keskustellaan tästä valinnanvapausasiasta nyt on kysymys siitä miltä pohjalta toiminnot järjestään minä olen vuosikausia seurannut tätä keskustelua ja se on viivästynyt erilaisten kuntaseikkailujen vuoksi nyt meillä on hyvä malli joka toivottavasti saa hyvän pohjan mitä tulee tähän valinnanvapausasiaan se tulee myöhemmin se on vasta valmistelussa palataan siihen aikanaan

nyt olleet julkisuudessa ja kertoneet huolensa siitä että nyt ollaan menossa kohti kaaosta pitäisi muistaa minkä takia uudistus tarvitaan sen takia että potilaan

hallinto ei ole vastaus siihen että palvelut paranevat nyt pitäisi keskittyä siihen olennaiseen kysynkin ministeri rehulalta tuleeko tällä uudistuksella lisää lääkäreitä sote keskuksiin onko pääsy lääkärille taattu tämän uudistuksen

puhemies sote uudistus onnistuu tai epäonnistuu sen myötä saadaanko hoitoketjut ja nämä prosessit toimimaan sujuvasti ja ja tuloksellisesti tämä onnistuminen merkitsee sitä että me tarvitsemme moniammatillista yhteistyötä tätä valmistelutyötä minun mielestäni nyt tälle prosessien sujuvuudelle tehdään nimenomaan maakunnissa kuten ministeri rehulakin totesi on erittäin tärkeätä että henkilöstö otetaan mukaan tähän valmistelutyöhön koska hoitumaan sillä tavalla että se on asiakasläheistä se edellyttää uusia toimintamalleja ja sitä että tämä koko henkilöstöosaaminen otetaan mukaan tähän työhön minä haluan korostaa sitä että täällä puhutaan hirvittävän paljon siitä pääseekö lääkärille jatkossa sujuvammin mutta kysymys ei ole pelkästään siitä kysymys on siitä otetaanko koko henkilöstöosaaminen käyttöön pääseekö myös terveydenhuollon ammattilaisten puheille
arvoisa puhemies oppositiosta olemme kyllä varmasti valmiita aitoon parlamentaariseen valmisteluun jos sellaista lähdettäisiin vihdoinkin tekemään tässä esityksessä on kyllä vaarana että kaikki ne keskeisimmät tavoitteet mitä koko sote uudistukselle on asetettu ovat vesittymässä ja ilman tietoa siitä mitä valinnanvapausmallia ollaan viemässä eteenpäin koko tätä esitystä on todella vaikea käsitellä ensinnäkään yhdenvertaiset palvelut eivät toteudu koska meillä ei ole maanlaajuista palvelulupausta olemassa tämä valinnanvapausmalli mitä on pyöritelty todennäköisesti johtaa palveluitten integraation hajaantumiseen ja ihmiset tippuvat sinne hoitoketjujen väliin eikä suinkaan integraatio kolmantena säästöt mitä on tavoiteltu ollaan luomassa raskas hallintorakenne maakunnat on vaikea nähdä että mikään näistä alkuperäisistä tavoitteista mitä sote uudistukselle on asetettu tätä kautta olisi toteutumassa

puhemies tässä käydyssä keskustelussa ei ole ihan selville tullut kumpaako oppositio haluaa vielä tämän tuhannenkahdensadan sivun lisäksi valinnanvapautta josta ministeri on sanonut että se on tulossa jos me nyt aloittaisimme kuitenkin tästä minusta tuntuu että meillä valiokunnissa ihan riittää hyvin työtä tämänkin paperin kanssa arvoisa puhemies toinen asia joka tässä laitinen pesolan erinomaisessa puheenvuorossa tuli esille ja mitä täällä on tosi vähän nostettu esiin tämä uudistus koskee yli kahtasataatuhatta hoito ja sosiaalialan ammattilaista ja siitä miten me saamme heidät mukaan ollaan myös tässä salissa vastuussa jos kaikki ammutaan toistakymmentä vuotta alas niin miten te kuvittelette että henkilöstö lähtee luomaan uudenlaista organisaatiota jossa palvelut ovat kaikkien saatavilla oikeaan aikaan

puhemies ministeri rehula kun viime kaudella saimme olla yhteisessä kahdeksan puolueen parlamentaarisessa työssä niin ajattelin että silloin meidän yhteinen näkemyksemme oli se että me tarvitsemme sujuvammat palveluketjut siten että kukaan ei tipahda kyydistä nyt minun on pakko kysyä tätä esitystä katsoessani minne on kadonnut se kokonaisvaltaisen otteen tavoite joka viime kaudella ohjasi koko meidän työtämme näyttää siltä että kansalaisten luukut tulevat vain lisääntymään ja kansanvalta tulee karkaamaan pakkoyhtiöihin piiloon voi kysyä ovatko nämä enää niitä tavoitteita joita tälle uudistukselle on asetettu asiantuntijat ovat huolissaan muun muassa siitä että hoidon vaikuttavuus ja turvallisuus eivät voi toteutua todellisuudessa koska mitään mittareita ei ole vielä ehditty laatia tuotanto organisaatiot tulevat olemaan hyvin monimutkaisia ja eriarvoisuus kasvaa kyllä näihin pitää löytyä vastauksia

arvoisa herra puhemies hoidon turvallisuus kyllä sen perään voimme kysyä tälläkin hetkellä meillä eivät potilasvahingot vähene suomessa päinvastoin ne pysyvät koko koko lailla samalla tasolla siitäkin syystä osaava henkilöstö josta täällä on jo mainittu on äärettömän tärkeässä roolissa me tarvitsemme

ja siellä on hyvä myös tehdä työtä ja toki se vastaa siihen tarpeeseen mikä meillä tällä hetkellä suomessa on me tarvitsemme hoiva alan toimijoita ja ja tekijöitä koska ihmiset sairastavat ja jokainen ikääntyy

arvoisa puhemies sairaat ja heikot ihmiset eivät jaksa valita on oikeasti päästävä hoitoon silloin kun on hätä esimerkiksi olkapääleikkausta tarvitsevan pitää päästä terveyskeskuksesta leikkaukseen ja sieltä kuntoutukseen mutta nyt on niin että teidän esittämässänne mallissa nämä palvelupolut pirstoutuvat ja palvelut uhkaavat jäädä monikansallisten yritysten markkinoiksi

minua huolestuttaa kaikkein eniten se linjaus että budjetissa pysytään vaikka sitten palvelujen leikkaamisen hinnalla ja kun asiantuntijat ovat melko lailla yksimielisiä siitä että budjetti on vähintäänkin kunnianhimoinen mahdollisesti jopa epärealistinen niin on erittäin suuri riski että me saamme jopa huonommat terveyspalvelut jatkossa kuin mitä meillä on tällä hetkellä maakunta ei voi päättää vaikka kaikki maakunnan asukkaat olisivat yksimielisiä siitä että mieluummin maksamme pikkuisen enemmän veroja kuin luovumme nykyisen kaltaisesta hammashoidosta niin maakunta ei voi päättää

arvoisa puhemies jo tämän tovin debatin aikana paljon on piruja mörköjä ja peikkoja heitelty seinille haluaisin todeta sen että minusta tämän uudistuksen keskeisin tavoite on se että me tulemme vahvistamaan perustason palveluja sitä ensimmäistä ovenavausta terveydenhuollon tai sosiaalitoimen puolella ja se on kaikkein keskeisin osa me tulemme tekemään kansainvälisestikin katsoen ainutlaatuista ainutlaatuista lähestymistapaa jossa ihminen on keskiössä niin sosiaali ja terveyspalveluiden osalta kuin myös perustason ja erikoistason vahvistamisen osalta tämä on kaiken ytimessä haluan kysyä ensinnäkin vihreiltä nyt aivan epäselvää tämä tilanne kannatatteko te enää maakuntapohjaista sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämistä mitä ymmärtääkseni joskus olette tehneet siitähän tänään täällä keskustellaan ja sosiaalidemokraateille te kuvailette ikävästi sitä säästötarvetta joka sosiaali ja terveyspalvelujen kasvavaan käyttöön suomessa liittyy onko tämä jonka ohitatte me tarvitsemme myös kustannuskäyrän taittamista

arvoisa puhemies kyllä on niin että tarvitsemme parempia palveluja ennen kaikkea toimivampia hoitoketjuja ja sitä kautta syntyy säästöä mutta nyt arvoisa puhemies ja arvoisa hallitus kuunteletteko te asiantuntijoiden kritiikkiä asiantuntijat ovat erittäin laajasti todenneet että tämä kokonaisuus jonka te nyt olette tuomassa tänne ei tule säästämään kustannuksia päinvastoin tämä on suuri hyppy tuntemattomaan kun alkuperäisenä tavoitteena oli se että sosiaali ja terveyspalvelujen laatu paranee lääkäriin pääsee helpommin saatavuus paranee ja terveyserot kapenevat niin esimerkiksi lainsäädännön arviointineuvosto on todennut että me me emme tiedä miten näille käy tässä hallituksen esityksessä tämä on suuri hyppy tuntemattomaan täällä on kyllä suuria lupauksia ilmassa mutta tässä kyllä kuuntelisin ovat varoittaneet siitä että kaikki nämä teidän alkuperäiset tavoitteenne jotka ovat yhteisiä tavoitteita ovat tässä teidän esityksessänne kääntymässä päälaelleen tehdään sote luovutaan pakkoyhtiöittämisestä

edustaja saarikko kysyi kannattavatko vihreät tätä maakuntamallia sinänsä kyllä mutta tämä nyt hallituksen esittämä malli on hyvin kaukana siitä mitä asiantuntijat kannattavat ensinnäkin asiantuntijat ovat kannattaneet huomattavasti vähempää määrää maakuntia kuin hallitus nyt esittää tästä teidän jos saan puhua

se että maakunnat ovat keskenään hyvin eriarvoisessa asemassa on on huomattavasti isompia ja paljon pienempiä maakuntia ja tästä seuraa se että että kansalaisten ikään kuin yhdenvertaisuus ei toteudu tämä malli ei myöskään sisällä maakunnille oikeutta veronkantoon mistä seuraa se että todellinen itsehallinto ei toteudu eikä myöskään se demokratia jota esimerkiksi perussuomalaisten ryhmäpuheessa niin kovin hehkutettiin harvoin tulee niin voimakkaasti se tunne että teot ja puheet ovat räikeässä ristiriidassa kuin tänään kun kuunteli hallituksen edustajien puheenvuoroja tämähän oli kuin pohjois koreasta ikään

arvoisa herra puhemies tässä on opposition puolelta tullut ensinnäkin sellainen toteamus että tulee erittäin raskas hallintorakenne eli maakunnat juuri ministeri rehula sanoi että kaksisataa sosiaali ja terveydenhuollon järjestöä korvataan kahdeksallatoista en minä tiedä kuinka paljon raskaammaksi se sitten tulee en tiedä minkälainen näkökulma siinä on toiseksi kysymyksenä sitten että mikä rooli on maakunnilla

monta kertaa ääneen ihmetellyt miksei näitä esityksiä edes pyritä arvioimaan yksityisten yritysten ja erityisesti vientiteollisuuden tulevaisuuden toimintaedellytyksiä silmällä pitäen millä hallitus kuvittelee meidän tulevaisuudessa rahoittavan palveluita jos vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin

istuva hallitus on tehnyt välttämättömän päätöksen jota aikaisemmat hallitukset eivät kyenneet tekemään se aikoo viedä soten maaliin vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä tästä vastuunkannosta voimme kaikki olla kiitollisia itse olen ymmärtänyt että soten tavoitteita on oikeastaan kaksi se että kansalaiset saavat perusterveydenhuoltoa nykyistä nopeammin ja se että uusi sosiaali ja ja terveysjärjestelmä ei ole niin kuormittava julkiselle taloudelle kansalaisten yhdenvertaisuudesta on uudistuksessa pidettävä kiinni varallisuus ja asuinpaikka eivät saa jatkossa muodostua esteeksi sosiaali ja terveyspalveluiden saannille saannille julkinen terveydenhuolto edellä jota yksityisessä täydennetään niin olen käsittänyt monille sosiaali ja terveysalan pienyrittäjille keskeinen huoli on miten heidän toimeentulonsa käy soten valmistuttua huolena on että isommat toimijat vievät markkinat kysyisin vielä ministeriltä miten pienten kotimaisten terveysalan toimijoiden mahdollisuudet kilpailla tasavertaisesti suurten toimijoiden kanssa varmistetaan ja terveyden edistämisen kannusteet kunnissa se on myös tärkeä peruste sairauksien ennaltaehkäisy on säästöä

nyt käsittelyssä olevia lakeja ei voida erottaa valinnanvapauslainsäädännöstä sillä koko tämä tuotanto ja hallintarakenne on rakennettu sen ehdoilla arvoisa puhemies me tarvitsemme sote ja maakuntapohja on luonteva ja hyvä pohja sille valitettavasti nyt kuitenkin hallituksen käsissä nämä alkuperäiset uudistustavoitteet on unohdettu ja yksityistäminen ja pakkoyhtiöittäminen ovat tulleet itsetarkoitukseksi perustuslain kannalta kuitenkin olennainen kysymys kuuluu tuleeko maakunnille todellista itsehallintoa kun niillä ei ole omaa rahoitusta ja hallitus määrittää sen millä hallintomallilla ja millä palvelurakenteella sote tehtävät saadaan hoitaa nykyisin kunnat saavat päättää sen paljonko ostetaan yksityiseltä ja miten palvelut organisoidaan mutta maakuntiin pakotetaan järjestämään tuottajamalli pakkoyhtiöittäminen ja ja tietty yksityistämismäärä haluankin kysyä missä se todellinen itsehallinto nyt oikein lymyää ja ja mistä ne säästöt oikein

arvoisa puhemies sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen keskeinen tavoite on vahva integraatio tällä hetkellä haastan maakunnat jo tekemään tätä vahvaa integraatiota keskuudessaan saamaan ammattilaiset liikkeelle tätä samaa oppia on yritetty kymmenen viiva kaksikymmentä vuotta ja tällä hetkellä meillä on selkeä takalauta jotta siinä onnistuttaisiin kuntien ja maakuntien yhteistyötä tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän terveyden edistämiseen ja omahoidon eteenpäinviemiseen nimenomaan kansalaisen osaamiseen toteuttaa omaa hoitoaan etenkin kroonisissa sairauksissa myös kansainväliset tutkimustulokset puoltavat vahvojen hoitoketjujen toimijoiden roolitusta monituottajamalleissa siten että suomessakin siirryttäessä monituottajamalliin täytyy sopia miten eri sopivat yhteen kansalaisen palvelutarvetta rakennettaessa

kovasti arvosteltu hallitusta että haluan aloittaa myönteisesti on nimittäin kaksi asiaa joista hallituksen kanssa voi olla samaa mieltä ensimmäinen koskee hallituksen arviota siitä että tällaista uudistusta ei ole tehty missään muualla maailmassa sen voi allekirjoittaa sitten on eri asia kuinka viisasta se on toinen asia on että tämä on suomen historian suurin hallintouudistus sekin on kiistatta tosiasia eri asia on kannattaako yhtä aikaa ihmisten terveyden ja sosiaalihuolto laittaa kokonaan uusille puille ja samaan aikaan laittaa uusiksi se hallinto joka tätä tekee minusta se ei ole kovin viisasta hallitus ei tunnu nyt kuuntelevan asiantuntijoita mietin kovasti mistä se johtuu koska tämä asiantuntijakritiikki on ollut erityisesti kevään aikana aika murskaavaa päädyn siihen että hallitus on tehnyt niin kovia poliittisia kompromisseja että se jää poliittisten arvovaltasyiden johdosta kykenemättömäksi enää korjaamaan tätä esitystään lohdutan kaikkia keskusteluun osallistuneita toteamalla

herra puhemies opposition puheenvuorot ovat niin täynnä tahallista ja tahatonta väärinkäsitystä ja kauhistelua ja pelottelua että tämä sali on nyt niin täynnä mörköjä että kansanedustajien on vaikeata mahtua tänne mukaan

samalla viivalla julkinen ja yksityinen no mitä sillä on potilaalle merkitystä mikä on se juridinen muoto sen tuotannon takana mitä merkitystä sillä on onko se yhtiö vai onko se jotain muuta potilaalle on merkitystä sillä että saa hyvät tarpeelliset palvelut no sitten kysyn vielä sieltä vasemmalta vihreät mukaan lukien jos tämä on niin surkea malli mikseivät demarit ja vihreät ruotsissa ole peruuttaneet siitä mallista joka siellä kymmenisen vuotta sitten omaksuttiin

täällä jo kuuluu yleisöstä että ruotsissa ollaan koko ajan miettimässä miten pystytään peruuttamaan siitä mallista joka on osoittautunut kalliiksi ja epätasa arvoiseksi niin että niille ihmisille joilla on lähellä palveluita ja jotka välittävät omasta terveydestään tulee lisää palveluita ja on heikommin palvelut tätä ei haluta ruotsissa jatkaa ja sen takia sitä yritetään peruuttaa minulla oli muutama kysymys ministereille siellä miksi tässä ei haluta pitää kuntia mukana miksi kunnat eivät saa olla tuottamassa palveluita miksi maakunta ei saa tehdä päätöksiä siitä mitkä palvelut tehdään kuntien kanssa yhteisesti tai mitkä maakunta tuottaa tai mitkä kunta tuottaa tämä hämmentää minua koko ajan

arvoisa puhemies edustaja raassina totesi kokoomuksen ryhmäpuheessa että on syytä palauttaa mieleen uudistuksen tavoitteet professori jussi huttunen totesi että neljä keskeistä tavoitetta ovat perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden vahvistaminen peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittäminen eriarvoisuuden vähentäminen ja kustannusten hillitseminen huttusen mukaan yksikään näistä tavoitteista ei näytä hallituksen esityksessä toteutuvan mitä auttaa näiden tavoitteiden mieleen palauttaminen jollei niitä aiota toteuttaa hallituksen esityksessä tässä väkisinkin tulee mieleen kun puhutaan kokoomuksesta ja kokoomuksen tavoitteista että taisi olla muuta takana kuin nämä jussi huttusen mainitsemat neljä keskeistä tavoitetta elikkä ihmisten terveys ja sosiaalipalveluiden altistaminen yritystoiminnan ja bisneksen rahastuksen kohteeksi

puhemies tämän uudistuksen yksi keskeisin tavoite on integraatio voin kertoa esimerkkinä että vuodesta kaksituhatta alkaen forssan seudulla on yhdistetty perusterveydenhuolto peruserikoissairaanhoito ja vuonna

liitimme myöskin sosiaalipalvelut mukaan me olemme terveyden ja vanhustenhuollon tarvevakioitujen menojen mukaan joita terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa kolmen kilpailukykyisimmän tuottajan joukossa olleet monta vuotta eli integraatiolla on kyetty säästämään melkoisesti näitä menoja ja silti tuottamaan palvelut lähellä ihmistä ja turvaamaan muun muassa erikoissairaanhoidon poliklinikkaa aluesairaalassamme yhteistyössä keskussairaaloiden kanssa se pääasia ja se on se joka meidän pitää yhdessä toteuttaa sitten tulen käyttämään oman puheenvuoroni siitä mitä tämä merkitsee
alueilla vielä myönnän vastauspuheenvuoron edustajalle östman ja sen jälkeen ministeri

puhemies niin kauan kuin ruotsissa vielä pohditaan ja palaveerataan josko ne peruuttaisivat sen koko heidän uudistuksensa ja niin kauan kuin vielä suomessa saa kysyä ilman että siitä että maalataan mörköjä niin ajattelin kysyä nimittäin onhan tässä esityksessä joitakin ongelmakohtia miten olette ajatelleet valinnanvapauden toimivan pienillä paikkakunnilla voitteko luetella voitteko luetella jonkun yksityisen toimijan joka avaa terveyskeskuksen kolmeentuhanteen asukkaan paikkakunnalla vanhustenhoidon järjestäminen anteeksi puhemies saanko puhua vanhustenhoidon järjestäminen muuttui yhä haasteellisemmaksi myös omalla kotiseudullani silloin kun päätöksenteko siirrettiin kuntayhtymälle miten käy nyt kun päätöksenteko siirtyy vielä kauemmaksi yksi kysymys vielä kysyn hallituksen edustajilta kun te

ministeri rehula

viides päivä maaliskuuta kaksituhattaviisitoista suora sitaatti että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vain jos valiokunnan tässä asiassa tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset ehdotetun hallintomallin kansanvaltaisuudesta ja kuntien rahoitusvastuusta sekä niiden muodostamasta sääntelykokonaisuudesta otetaan asianmukaisesti huomioon perustuslaki sadaskahdeskymmenesensimmäinen pykälä kunnallinen itsehallinto tässä yksi vastaus siihen miksi me emme ole olleet rakentamassa kuntapohjaista mallia perustuslakivaliokunta tässä lausunnossaan jonka antoi muuten ydinkohdiltaan kahteen kertaan noina viikkoina kun tuolloista hallituksen esitystä käsiteltiin antoi kolme vaihtoehtoa etenemisen tieksi tässä on yksi vastaus siihen mikä on tämä määrä joka maakuntia on tämä on aika laittamattomasti sanottu ja kyllä näiltä osin se on yksi peruspilari ja tuki tälle valmistelulle mikä on tehty toisekseen muuan toive edustajille tuhatkaksi sivua on paljon tekstiä mutta on tuotettu kolmenkymmenenkahdeksan sivun lyhennelmä helpottaisi keskustelua ainakin jonkun verran tänäänkin jos sen verran olisi harrastuneisuutta että ainakin ne edustajat jotka omissa valiokunnissaan tätä asiaa käsittelevät tuon kolmekymmentäkahdeksan liuskaa lukisivat valinnanvapauslainsäädäntö johon useimmat näistä yli kolmestakymmenestä debattipuheenvuorosta keskittyivät tulee eduskuntaan edustaja haatainen valiokunnan käsittelyyn ministeri on ilmoittanut valtioneuvosto on ilmoittanut että kahdeskymmenesseitsemäs neljättä se on se aikaikkuna jolloin valinnanvapauslaki on täällä mitä tulee kuntien rooliin kyllä se yksi the bible ja selkänoja sille työlle jota tässä ollaan tekemässä lähtee tästä asiakirjasta joka on kertaalleen ja kaksi kertaa tässä tapauksessa perustuslakivaliokunnan läpikäynyt lähtien siitä että tarvitaan leveämmät hartiat tarvitaan nykyisen pirstaleisen nykyisen pirstaleisen hallintomallin tiivistämistä tarvitaan sellaisia toimijoita jotka pystyvät kantamaan myös rahoitusvastuuta ja tuotannon osalta meillä on kunnallinen itsehallinto jossa kohdellaan kuntia yhdenmukaisesti riskit isolla ja pienellä kunnalla toki ovat erilaisia mutta tarvitaan yhdenvertaisuutta kuntien kesken siinä että kun niitä riskejä tähän aiheutuu ainakin itse myönnän että ei tämä ole ongelmaton ei tuo tuhatkaksi sivua eikä tuleva valinnanvapausmallikaan niin riskinkantokykyä pitää myös olla

ministeri vehviläinen jatkaa hetken päästä sitten jos sopii sillä tavalla mennään listassa eteenpäin

koko hallituksen sote esitys perustuu markkinaehtoisuuteen pakkoyhtiöittämiseen ja valinnanvapauteen tämä kokonaisuus ei kuitenkaan onnistu ilman yhteistä ja toimivaa ict järjestelmää eri asiantuntijat ovat todenneet sen että tämä hallituksen kokonaisuus ei tule onnistumaan ict järjestelmä ei tule teknisesti onnistumaan hallituksen asettamassa aikataulussa nyt ministeri rehula kysyisin teiltä onko hallituksessa varauduttu siihen jos nämä tekniset ict järjestelmät eivät toimi kuinka tämä hallitus ottaa vastuun sosiaali ja tervey denhuollon uudistuksesta toinen kysymys on se onko hallitus varautunut kevään hallitusriihessä siihen että tämä ict järjestelmä edellyttää noin yhden pilkku viiden miljardin tai kahden miljardin euron rahoituksen tulevan vuoden aikana onko siihen valmistauduttu ja jos tämän seurauksena ict järjestelmä ei toimi niin tuleeko meille tulevaisuudessa sote uudistusta ja maakuntauudistusta vai tuleeko tämä kaatumaan ict järjestelmän takia

tähän tilanteeseen on tultu missä ollaan sen vuoksi että suurkuntamalli karahti kiville ministerin äsken lukemalla tavalla käteen jäi tämä maakuntamalli jonka pyritään ratkaisemaan näitä sote ongelmia ja muita hallintoon liittyviä ongelmia ja onhan se aika järkevää samalla samalla yksinkertaistaa aluehallintoa kun neljäsataa viranomais taikka toimielintä vähenee siirtyy siis kahdeksantoista maakunnan harteille kyllähän tässä on melkoinen muutos myönteinen muutos tapahtumassa

on se että kun asiantuntijat joihin viitataan sanovat painavia sanoja laidasta laitaan tähän valinnanvapauteen sen toteuttamiseen niin kannattaa kyllä kuunnella mitä siellä sanotaan toisekseen oppositio ottakaa rauhassa maakunnissa kannattaa kyllä asioissa edetä ja pitää edetä ja siellä pitää harjoittaa vahvaa yhteistyötä yli kaikkien rajojen ja kolmas on ei pidä unohtaa harvaan asuttujen alueitten palvelutarpeita

värderade talman maakunta on ilmeisesti sen verran kaunis sana että se riittää koska eihän nyt olla synnyttämässä itsehallintoalueita vaan liuta rampoja ankkoja maakunta ilman valtaa valtion tiukassa ohjauksessa tässä ollaan luomassa todella monimutkaista rahoitusmallia jossa kaksitoista veroäyriä siirretään kunnilta muualle se tarkoittaa että niitä kuntia jotka ovat hoitaneet asiansa hyvin rangaistaan niitä jotka ovat panostaneet ennakoivaan työhön rangaistaan alijäämä hyvitetään sitten sataan euroon asti per asukas säästettävää jää siis vielä reilusti kirkkonummen tapainen kunta saa automaattisen neljän miljoonan alijäämän joka pitää hoitaa siitä mikä jää eli koulusta päiväkodista ja lumenluonnista nyt synnytetään siis loogisia hirviöitä esimerkiksi kauniainen joutuisi selviämään reilulla neljällä veroäyrillä eli siitä tulee valtion tuen tarvitsija eihän siinä ole mitään järkeä eikö tämä rahoitus pitäisi nyt luoda kerralla kuntoon niin että saadaan demokraattinen selkeä läpinäkyvä ja oikeudenmukainen rahoitusmalli arvoisa

arvoisa puhemies tässä on nyt useissa puheenvuoroissa todettu että valinnanvapauslainsäädäntö tulee vasta myöhemmin käsittelyyn mutta sehän liittyy myöskin siihen minkälainen tästä tulevasta maakuntahallinnosta muodostuu kuten äskeisessä puheenvuorossa toin esille ongelma tässä on se että nyt valituilla maakuntavaltuutetuilla ei tule olemaan mitään todellista päätäntävaltaa sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden osalta osa tästä vallasta katoaa tämän ulkoistamisen myötä näihin yksityisiin yrityksiin ja loput myöskin sen osalta mitä jää julkiselle vallalle julkisia palveluita sillä sitä todellista päätäntävaltaahan harjoittavat silloin tämän liikelaitoksen johtokunta ja yhtiön hallitus eli tässä hallituksen uudistusesityksessä on kyse myöskin äärimmäisen isosta kansanvallan vähentämisestä

mitä tulee ruotsin malliin niin ruotsin hallitushan on nyt korjaamassa sen mikä korjattavissa on eli ne ovat rajoittamassa yksityisten yritysten mahdollisuuksia ottaa voittoja ulos tästä verorahoitteisesta järjestelmästä

puhemies vihreät sitoutuvat toteuttamaan uudistusta kun hallitus sitoutuu toteuttamaan uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita sekä omaa hallitusohjelmaansa

arvoisa herra puhemies oppositiolla oli tässä aivan hyviäkin kriittisiä näkökantoja mitä tuotiin esille esimerkiksi tämä valinnanvapaus joka meillä on vasta lausuntokierroksella tulee tänne sitten aikanaan ja sitä tarkastellaan

tuhatkaksi sivua joihin kai jokainen on tutustunut ja ja siinä on tässä vaiheessa varmaan ihan riittävästi pureskeltavaa valinnanvapauteen otetaan tarkemmin kantaa sitten aikanaan mutta ainakin itselleni on tullut tästä keskustelusta nyt sellainen sellainen kuva että että suinkaan kaikki oppositiopuolueet eivät ole tyytyväisiä edes tähän perusratkaisuun tähän maakuntamalliin kahdeksantoista malliin joka on kyllä perustuslain mukainen joka on hyvin lähellä sitä mitä edellisellä kaudella perustuslakivaliokunta antoi askelmerkeiksi toteuttaa ja itse asiassa silloin perustuslakivaliokunta ei edes vaaleja näihin edellyttänyt mutta nekin nyt tässä ovat verotusoikeus olisi hyvä lisä mutta sitä ei tällä aikataululla pystytä tähän valmistelemaan olen ymmärtänyt niin

arvoisa puhemies kokoomus ei asetu julkisen tai yksityisen palvelutuotannon puolelle millään tavoin koska me haluamme olla neutraaleja ja ja haluamme että sen valinnan tekee asiakas meitä vähän ihmetyttää tämä että tämä valinnanvapaus nähdään tämmöisenä mörkönä kun kuitenkin aina ja hoitoon pääsyn nopeus on yksi suurimpia laadun takeita ja nyt kun tämä tietenkin yhdistetään tähän kokonaisuuteen niin kyllä minä ainakin itse näen että jos ihminen kerran menee jonnekin ja saa siellä nopeaa palvelua ja tulee vielä takaisin niin ilmeisesti se on hyvä osoitus siitä että palvelu on toiminut mutta jos lähdemme suojelemaan ja asetumme jommankumman joko yksityisen tai julkisen palvelutuotannon puolelle niin silloinhan meidän toimintamme ja puheemme ovat sellaisia että valinnanvapaus ei ole hyvä asia koska jos asiakas pääsee itse valitsemaan niin se asiakas voi valita

herra puhemies pitää palauttaa nyt vähän perusasioita mieleen
suomessa ovat olleet varmaan kymmenen vuotta epävarmuuden tilassa niin kuntien työntekijät kuin sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen asiakkaat viime kaudella yritettiin vimmaisesti toteuttaa sinipunaista suurkuntahaavetta ja se törmäsi näihin perustuslakiongelmiin ei paljon parlamentaarista työryhmää silloin näkynyt

edustaja heinäluoma oli täällä jo kahden vuoden päästä palauttamassa lähtöruutuun ja sekaannukseen kaikkea kun trump aikoo repiä obamacaren tuolla usassa niin onko sdpssäkin vähän tämmöisiä pikkutrumpeja että te haluatte repiä myös soten siihen vanhaan sekavaan tilanteeseen mikä nyt on

arvoisa puhemies meillähän on täällä parlamentissa nyt menossa tämmöinen näyteoppitunti itse asiassa tuplasellainen siitä miten täältä oppositiosta voi palvella isänmaata se nyt tästä vielä puuttuisi että kun lähes kaikki asiantuntijat ovat tyrmänneet tämän tai kritisoineet voimallisesti en nyt halua ylisanoja käyttää kritisoineet voimakkaasti hallituksen esityksen monia kohtia eivät nyt vähiten tätä vapauskohtaa johon edustaja kääriäinenkin täällä puuttui nyt minulla on mielessäni tämä en missään tapauksessa haluaisi

tästä tulisi uusi sellainen sen takia nyt rauhallisuutta perusteellisuutta ja oppositio mukaan korjaamaan nämä valuvirheet jotka tässä hallituksen esityksessä ovat edustaja kääriäinen lyödään yhteistyön kättä tehdään se

herra puhemies toivon tietenkin että edustaja kurvisen kanssa molemmat olemme tässä salissa vielä vuosikymmenenkin kuluttua ja oikeastaan kysyisinkin teiltä edustaja kurvinen uskotteko vilpittömästi siihen että nämä teidän vaatimanne kahdeksantoista maakuntaa ne kaikki maakunnat aidosti ovat

itsehallinnon kannalta verotus olisi aivan äärimmäisen tärkeää saada järjestymään ymmärrän kolmiportaisen verotuksen järjestämisen vaikeuden ja ministeri vehviläinen jo ansiokkaasti avasi sitä että toivottavasti maakuntien verotusoikeuskysymykseen voidaan palata myöhemmin uskoisin että siihen ainakin vihreistä löytyy

arvoisa puhemies miksi ne kahdeksantoista maakuntaa eivät voisi pärjätä pienet valtiot pärjäävät miksi pienet maakunnat eivät voisi pärjätä kysymys on myös siitä minkälaista yhteistyötä nämä maakunnat tekevät naapurimaakuntien kanssa eli sitä yhteistyötä pystytään tekemään mutta oli erittäin hyvä että ministeri muistutti meitä myös tästä lähtökohdasta eli siitä että raamit tälle uudistukselle luotiin viime vaalikauden aikana eduskunnan perustuslakivaliokunnan mietinnöillä siltä pohjalta tässä nyt sitten sitten kaiken kaikkiaan edetään minä ymmärrän että uudistuksen tavoitteet osalta ovat hyvin pitkälle samat kuin viime viime kaudella mutta erona on nyt se että nyt todella sitten mennään mennään myös eteenpäin minusta on myös hyvä huomata se että siellä maakunnissa valmistelussa edetään erittäin rivakkaa ja hyvää tahtia henkilöstöt ovat erittäin hyvin monessa maakunnassa tässä valmistelussa mukana valmistelu on hyvin laajasti parlamentaarista minusta tuntuu hiukan siltä että täällä vain pyritään hidastamaan sellaista uudistusta jota maakunnissa halutaan viedä

arvoisa puhemies olemme käyneet pitkään keskustelua hallinnosta ja se on varmasti tarpeen itse toivon että pääsemme myös vielä pidemmälle käytännön asioihin näissä sote ja maakuntauudistuskysymyksissä katson että keskustelu yksityisten ja julkisten toimijoiden vastakkainasettelusta on vanhanaikainen itse olen sitä mieltä että me tarvitsemme molempia tahoja mukaan tuottamaan monituottajamalli tässä mielessä on nykyaikaa ja tulevaisuutta mutta kannan kyllä huolta siitä jos mukana on isoja terveysalan yrityksiä jotka eivät maksa verojansa suomeen

voivatko voivatko ministerit antaa tukensa asialle että uudistuksessa edellytettäisiin niiltä yrityksiltä joiden kanssa teemme yhteistyötä että heidän verotietonsa olisivat julkisia jotta tällaista hyvä haluaisin tälle vielä vahvistuksen ministereiltä arvoisa

arvoisa puhemies tämä on todella historiallinen päivä paitsi tämän voivottelun määrässä etenkin siinä miten pitkällä tässä sotessa jo ollaan tätä on todellakin melkein kaksikymmentä vuotta jo yritetty saada aikaiseksi nyt kun puhutaan esimerkiksi siitä mitä ruotsissa on tapahtumassa niin niin kannattaa päivittää tiedot tässä vieressäni edustaja sarkomaa on ollut viime viikolla tutustumassa tilanteeseen ja on vakuuttanut että siellä todellakaan ei olla peruuttamassa vaan päinvastoin

tässä esitetyssä mallissahan keskeisenä elementtinä ja lähtökohtana on se että luotetaan jokaisen alueen ihmisten päättäjien asiantuntemukseen ja myöskin paikallistuntemukseen maakunnissahan tätä valmistelutyötä on viety eteenpäin jo todella tomerasti ja tästä tulee niin hyvä kuin siellä alueilla tehdään en todellakaan vähättelisi sitä mitä siellä alueilla on tehty ja eikö niin että sitä myöten myöskin se parlamentaarisuus toteutuu siellä missä sitä asiaa myöskin tehdään tämähän perustuu myöskin perustuslakivaliokunnan viime kaudella antamaan lausuntoon minusta on tärkeää muistaa se että suomessa tämä meidän hallintomallimme on hyvin keskusjohtoinen jos eurooppalaisittainkin verrataan ja ihmettelen sitä miksi siitä halutaan pitää kiinni

on kyllä syytä nyt palauttaa mieleen miten hallituksen sote malli syntyi yön pimeinä tunteina kolme väsynyttä miestä juha sipilä timo soini ja kokoomuksen puheenjohtaja tekivät sotesta poliittisen sopimuksen valtioneuvoston linnassa ja tähän sopimukseen kyllä sisältyy monia monia ongelmia miksi sanon näin koska olen kuunnellut maan parhaita asiantuntijoita tulella ei voi leikkiä ja talon voi polttaa vain kerran pitää olla uskallusta peruuttaa ja ottaa aikalisä professori anneli anttonen on myös todennäköistä että suuret monikansalliset terveysyritykset tulevat suomeen ja valtaavat markkinat ei pidä tehdä jos ei tiedä mitä tekee sosiaalityön professori aila leena matthies monet tärkeät yksityiskohdat ovat edelleen auki ja tai ristiriidassa tavoitteiden kanssa uudistus nyt esitetyssä muodossa merkitsee hyppyä tuntemattomaan professori jussi huttunen arvoisa hallitus talon voi polttaa vain kerran ei pidä tehdä jos ei tiedä mitä tekee suuri hyppy tuntemattomaan aika tyly tyrmäys

te puhutte aivan eri lakikokonaisuudesta kuin mikä on nyt käsittelyssä te puhutte valinnanvapaudesta kyllä niitä asiantuntijoita

toinen kolmatta kaksituhattaseitsemäntoista hän totesi toivon sote järjestämislain etenevän eduskunnassa sote uudistuksessa on nyt tärkeätä päästä konkreettisesti eteenpäin maakunta ja sote järjestämislakiesitykset antavat mielestäni aikaisempaa selkeämmät rakenteet palveluille ja vahvemman pohjan niiden järjestämiselle puutteineenkin lakiesitykset antavat hyvät eväät uudistuksen toteuttamiseen hän toteaa lopuksi jos sote uudistus olisi talo nyt on luotu perustus katseet kääntyvät seinien rakentamiseen ja sisustuselementtien suunnitteluun onko teistä thln pääjohtaja eskola asiantuntija
arvoisa puhemies

kuten edeltävä puhuja totesi niitä puutteita todellakin on niin kuin tämä teidän nostamanne asiantuntija totesi tämän uudistuksen älkää huutako rauhoittukaa hyvä edustaja täällä voi keskustella aivan rauhallisesti rauhallisella äänellä arvoisa puhemies tämän uudistuksen keskiössä piti olla ihminen nyt tässä keskustan kokoomuksen ja perussuomalaisten sote mallissa uudistuksen keskiössä on monikansallisten yritysten voitontekomahdollisuuksien lisääminen ja voittojen maksatus tavallisilla suomalaisilla ihmisillä tätäkö suomalaiset ovat tilanneet äänestäessään keskustaa kokoomusta ja perussuomalaisia en usko sotesta on tullut tälle hallitukselle arvovaltakysymys ja te käytätte kaikkein pöhköimpiä argumentteja perustellaksenne tätä järjetöntä uudistusta ja tämä siis ei ole opposition näkemys vaan tämä on useiden asiantuntijoiden näkemys

arvoisa puhemies tämän sote uudistuksen keskiössä on ihminen se että jokainen suomalainen saisi yhdenvertaisesti sote palvelut asuu sitten missä tahansa suomessa sen eteen tämä lakiesitys on tehty ja toivon todellakin että tulette mukaan tehdään tästä lakiesityksestä paras mahdollinen huomaan että te ette ole lukeneet tätä lakiesitystä huomaan että oppositiolla ei ole yhtä yhtenäistä sote mallia kaksikymmentä vuotta on tehty ihmiset odottavat jonoissa sari sairaanhoitaja ja muu terveydenhuoltohenkilöstö uupuu odottamaan tätä uudistusta tämä laki luo hyvät puitteet sitten maakunnissa tehdään ja uudistetaan sosiaali ja terveydenhuoltoa puhemies tämän uudistuksen täytyy olla aika hyvä koska useammat väitteet joita te esitätte eivät pidä paikkaansa ja totean että ruotsissa ei valinnanvapaudessa peruta verorahoin kävin siellä ja toivon että valiokunnan puheenjohtaja haatainen kertoo puoluetovereilleen mikä on totuus ei vääristellä ruotsin mallia eikä suomen

kyllä meillä oli viime kaudella lähestulkoon yhtenäinen tai oikeastaan yhtenäinen malli joka törmäsi sitten näihin perustuslaillisiin ongelmiin jotka korjattavissa tämän hallituskauden alussa ja me olisimme jo pitkällä tässä uudistuksessa mutta tämä hallitus halusi aloittaa tämän sote uudistuksen kokonaan uudelta pohjalta ja kokoomus halusi laajan valinnanvapauden jota te esititte jo viime kaudella mutta mikään muu eduskuntapuolue viime kaudella ei sitä kannattanut nyt te olette saaneet laajan valinnanvapauden tähän pakettiin mukaan ja te ajatte tätä täällä kuin käärmettä pyssyyn

arvoisa puhemies olen jäänyt miettimään tämän keskustelun kuluessa sitä että oppositio kuvaa hallituksen ajavan tätä härkäpäisesti asiantuntijoista piittaamatta itselläni on aika vahva luottamus niihin asiantuntijoihin työryhmän edustajiin ja pitkän linjan virkamiehiin jotka ovat vastanneet tämän tuhannen sivun erittäin monen yksityiskohdan laatimisesta meillä on valiokuntaprosessi edessä jossa kaikki nämä asiantuntijat kuullaan ja tämä laki perataan auki tarkoin yksityiskohdin myös se jälkimmäinen paketti valinnanvapaudesta joka tänne tulee perään tässä joku taisi viitata että tästä on tullut hallitukselle arvovaltakysymys sanon vilpittömästi että minusta tämä on koko suomalaisen poliittisen järjestelmän arvovaltakysymys tämä uudistus on on ollut kesken niin kuin on moneen kertaan todettu liki parikymmentä vuotta suomalaiset eivät ehkä enää jaksa odottaa sitä että tämä sote soppa velloo ja epävarmuuden tila heikentää investointeja kehittymistä ja myös työvoiman saatavuutta tietyillä alueilla kun ei tiedetä mitä tapahtuu siksi meillä on nyt vihdoin viimein laki eduskunnassa ja ja tällä on täydet mahdollisuudet edetä todeksi

arvoisa puhemies hallitus on täällä syyttänyt oppositiota kovasta kritiikistä jos käy nämä asiantuntija arviot läpi niin täytyy sanoa että tämä opposition täällä esittämä kritiikki on vielä aika mietoa niihin verrattuna tämä on vielä aika mietoa niihin verrattuna täällä on sanottu että täällä luotetaan näihin alueiden päättäjiin esimerkiksi edustaja katainen mutta kun te ette arvoisat ministerit meitä oppositiota suostu kuuntelemaan ja kun te ette selvästikään myöskään lotkauta korvaanne asiantuntijoille niin kuunnelkaa nyt vaikkapa edustaja hoskosta joka totesi että todellinen päätösvalta siirtyy kunnilta

johtaa palvelujen keskittämiseen ennemmin tai myöhemmin arvoisa ministeri miksi te ette luota alueen päättäjiin miksi te täältä helsingistä käsin pakotatte maakuntia yhtiöittämään toimintansa miksi te ette luota paikallisiin päättäjiin tässä asiassa koska tämä pakotus johtaa siihen että tämän uudistuksen tavoitteet vesittyvät sdp luottaa alueen päättäjiin

olen todellakin ollut huolissani siitä miten pienten kuntien tässä käy se on selvä asia että maakunnallista hallintoa me tähän asiaan tarvitsemme että on maakunta tarvitsemme leveitä hartioita sitä varten että palvelut pelaavat mutta kun kunnilta kuitenkin lähtee kaksi niin meidän on tunnustettava itsellemme se että kun kunnille jäävät velat ja rakennukset haltuun siitä syntyy talousongelmia emme me sitä kiertämällä saa hävitettyä minnekään toinen seikka sitten hyvät ystävät hyvät kollegat on se että kun valinnanvapaus aikanaan tulee niin pakkohan meidän on tunnustaa että pienillä paikkakunnilla kuten kotikuntani ilomantsi ei siellä medone eikä mehiläinen tule meille tarjoamaan palveluja kyllä se on yhteiskunnan huolehdittava valtiolla on väestövastuu ja me emme pääse siitä mihinkään irti en halua olla uudistuksen vastustaja mutta pitää olla realisti koska se on ainoa tapa mennä asiassa eteenpäin minä en hyväksy sitä että jätetään asiat ikään kuin leijumaan ja toivotaan että mannaa sataa taivaalta siihen en ole koskaan uskonut

henriksson ja räsänen ja sitten ministeri vehviläinen
arvoisa puhemies totta kai se on niin että tässä salissa pitää saada esittää kysymyksiä nyt minä puhun edustaja zyskowicz ja sanon että meidän pitää saada tässä esittää kysymyksiä kansalaiset myös esittävät meille kysymyksiä ja ellemme me pääse kysymään ministereiltä niin ketkä pääsevät

takia kysyn kun kun olen lukenut nyt tämän pienen nipun jossa on tuhatkaksi sivua sain jopa sen ruotsinkielisen version tänään niin tässähän lukee myös suoraan että ei voida taata että näillä menetelmillä päästään siihen kolmen miljardin säästöön kuitenkin hallitus viittaa tässä esityksessä nordic healthcare groupin tekemään arvioon ja healthcare group lähtee siitä että terveyspalveluista voi säästää yksi pilkku seitsemän miljardia vanhuspalveluista melkein seitsemänsataa miljoonaa vammaispalveluista kaksisataa miljoonaa ja lasten nuorten ja perheiden palveluista neljäsataa miljoonaa miljoonaa

arvoisa puhemies täällä edustaja anttila mielestäni hyvin muistutti meitä siitä että keskeisin tavoite koko tälle sote uudistukselle palvelujen integraatio jota kautta pystyttäisiin sitä painopistettä siirtämään varhaisiin ja ennalta ehkäiseviin palveluihin mutta juuri tämä tavoite on se joka tässä sote uudistuksessa on kaikkein pahiten hämärtymässä jos ajatellaan vaikkapa nyt tai muita vastaavia alueita niin me siirrymme järjestelmään jossa hoitajat ja lääkärit ovat jatkossa erillisissä sote osakeyhtiöissä hammashoito taas muissa yhtiöissä suurin osa sosiaalityöntekijöistä on taas siellä maakunnan liikelaitoksissa osa perustason erikoislääkäreistä jalkautuu näitten maksuseteleiden kautta vanhusten kotihoito menee asiakasseteleiltä nykyinen vuodeosasto ei ei enää kuulu siihen sote yhtiöön vaan se on sitten maakunnan liikelaitoksen

kolme minuuttia jos riittää tarvittaessa vähän yli
arvoisa puhemies ensinnäkin minäkin palaan sinne viime vaalikauden loppuun kun olin sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsen ja tein hartiavoimin työtä myös siellä että olisi saatu tämä sote uudistus tehtyä tiedämme että se ei onnistunut ja siihen oli kaksi syytä perustuslakivaliokunnan lausunnossa kansanvaltaisuuden puute ja se että kunnille lykättiin rahoitusvastuuta ja sen jälkeen oltiin uudessa tilanteessa

valtionosuusjärjestelmässä peruspalveluissa on ensimmäistä kertaa nyt mukana tämä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen pieni alku ja siihen suuntaan tulee kaiken kaikkiaan mennä no sitten tähän kuntien talouteen ensinnäkin on hyvä muistaa se että nyt kun tämä sote siirtyy maakunnille niin myös sote kustannusten riski lähtee kunnilta pois mikä on äärimmäisen tärkeä asia sitten sen lisäksi haluan todeta sen että kuntien pärjääminen tämän siirtymäajan jälkeenkin siirtymäaikahan on itse asiassa viisi vuotta plus miinus sata euroa asukasta kohden myös paljon kiinni siitä minkälaisessa kunnossa kunnan talous on nyt ennen tätä uudistamista mutta silti pidän vakavana ja perusteltuna sitä että selvitetään miten pystytään auttamaan myös näitten tyhjilleen jäävien kiinteistöjen osalta ahvenanmaan osalta totean tuli jo siellä aiemmin ryhmäpuheenvuorossa esille että tämä uudistus pitää tehdä niin että tämä on kustannusneutraali ahvenanmaan kannalta tiedän että täällä ahvenanmaan asioita hyvin tuntevat edustajat tietävätkin sen että on tarkoitus että maakuntavähennystä uudistetaan että se pystyy turvaamaan tämän ict järjestelmistä on ihan selvä asia että ne maksavat ja tämä aikataulu on myös tiukka meidän on varmasti käsiteltävä kehysriihessä huhtikuun lopulla sitä miten tämä ict järjestelmien rahoitus ja mahdollisesti pääomittaminen

minä olen kyllä siitä eri mieltä maakuntavaltuustoilla on oman yleiskatteellisen rahoituksen piirissä mahdollisuus vastata siitä miten sote järjestetään sillä alueella ja maakuntastrategiaan kuuluu myös palvelustrategia eli juuri se minkälainen verkko siellä maakunnassa kaiken kaikkiaan on maakuntavaaleista vielä totean edustaja

ja ministeri rehula kaksi minuuttia

arvoisa herra puhemies edustaja heinäluoma on kiireiltään jo lähtenyt toiseen tilaan mutta hän täällä kertoi miten hän on kahden vuoden päästä oikeassa on ihan selvää että tässä ratkaisussa niin kuin kaikissa muissakin mahdollisissa ratkaisuissa jotka olisivat tämän asian kohdalla eduskunnan käsittelyssä tulee olemaan kohtia joissa kritiikki osuu kohdalleen ja muutoksia joudutaan tekemään niin oli viime vaalikaudella niin tulee olemaan tässäkin esityksessä viime vaalikauden loppupuolella yön päivän kanssa yritettiin punnertaa ratkaisua joka olisi mennyt perustuslaista läpi yksi suomalaisen parlamentarismin rikkaus on se että oppositiosta vaikuttaa ja oppositiolla voi olla tässäkin hankkeessa rooli lähtien siitä että mietintövaliokunnan puheenjohtaja on opposition edustaja toisekseen tämä valmistelu jonka hallitus on valinnut on ollut poikkeuksellisen avointa ei ole ensimmäinen ei ole toinen ei ole kolmas ei ole viides eikä ole varmaan kahdestoistakaan keskustelu kun tätä samaa aihepiiriä käydään läpi kun me olemme kertoneet ääneen eri vaiheissa miten valmistelu etenee se on ollut tietoinen ratkaisu hallitus olisi päässyt paljon helpommalla kun asiat olisi valmisteltu kabinetissa ja tuotu tuo pumakka tänne yhdellä kertaa pöytään tähän liittyy esimerkiksi edustaja henrikssonin kysymä arviointi siitä miten menojen tasaaminen menojen menojen kasvukulman leikkaaminen toteutetaan tämä nhgn raportti on yksi osa sitä valmistelua jota on tehty joka on tehty tuotannollis taloudellisista lähtökohdista tuolla hallituksen esityksessä on perusteluja joissa esimerkiksi kerrotaan siitä miten etelä karjalan integroitu malli tai miten muualla nämä integroidut mallit ovat tuottaneet kustannussäästöjä valinnanvapaus on laki jossa ihminen valitsee ei kilpailuta kunta ei kilpailuta maakunta vaan lakiin ja asetuksiin kirjataan perusteet joissa muun muassa verotuksen avoimuuden tulee olla näkyvissä ihminen tekee ratkaisut sen mukaan onko palveluntuottaja veroeurojen osalta avoin vai ei

puhemies valinnanvapautta ei voi erottaa tästä keskustelusta edustaja heikkinen näistä asioista on puhuttava yhtä aikaa täällä on useammassa puheenvuorossa mainittu myöskin nämä ruotsin kokemukset ja todellakin me voisimme oppia naapurista koska siellä esimerkiksi valinnanvapauden soveltaminen on johtanut lääkärissä käyntien lisääntymiseen niiden osalta joilla on pieni lääkärihoidon tarve eli tämä kilpailu on kannustanut houkuttelemaan potilaaksi helppohoitoisia asiakkaita

arvoisa puhemies kolme asiaa ensimmäinen erikoissairaanhoidon sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon yhteenkokoaminen ja päätösvallan siirtäminen maakunnalle antaa mahdollisuuden suunnata resursseja sinne missä niitä maakunnassa eniten tarvitaan siis antaa mahdollisuuden toinen asia nyt alkaa tämä parlamentaarinen asian käsittely monissa eri valiokunnissa yli puolet meistä edustajista alkaa käsittelemään kansanvaltaisesti tätä esitystä kuitenkin kaikkein tärkein jotka haluavat puolustaa julkista terveydenhuoltoa pitää nyt valaa uskoa niihin työntekijöihin jotka jatkossakin ovat tuottamassa näitä palveluja eli tukekaamme sitä maakunnassa olevaa valmistelutyötä ja erityisesti tukekaa sitä henkilöstöä joka tällä hetkellä on työsuhteessa julkisella sektorilla luokaa heihin uskoa ja pitäkää yllä se mahdollisuus että jatkossakin on vahva julkinen terveydenhuolto

minä olen ollut erittäin pitkään täällä eduskunnassa ja hyvin harvoin olen nähnyt näin kummallista tilannetta sen suhteen että yksiselitteisesti tätä uudistusta kohtaan on esitetty paljon epäluuloja pelkoja asiantuntijoiden toimesta sote virkamiehet ovat epäilleet kustannusten karkaamista käsistä taloustieteen professorit ovat varoitelleet siitä että koelaboratorioita ei saisi tehdä ja nyt tämä viimeisin musta kritiikki tuli todellakin

suomen juhlavuonna ja toivottavasti minään muunakaan vuonna emme polttaisi tätä taloa puhutaan siitä että että tämä uhkaa viedä sosiaali ja terveyspalvelut kaaokseen ja mikä kauheinta palvelut heikkenevät ja kustannukset kasvavat arvioiden myötä täysin päinvastoin kuin piti tapahtua puhemies minä arvostan edustaja kääriäisen kommenttia siitä että nyt pitää maltillisesti katsoa ja kuunnella näitä professoreita sille annan arvoa ja toivon että myös muu hallitusväki salin siellä puolella kuuntelee opposition ja ja professorien varoitusääniä tässä

arvoisa puhemies haluaisin kysyä ministeriltä sitä onko tutkittu sitä puolta miten kalliiksi tulee jos nykymenolla jatketaan jossa on tapauksia joissa hoitoon jonot ovat niin pitkiä että joutuu ennenaikaiseen kuolemaan ja sitten myös vammautumiseen niin että niistä tulee kustannuksia sekä itselle että yhteiskunnalle jatkosta toisiko tämä valinnanvapausmahdollisuus

arvoisa puhemies edustaja viitanen oli täysin virheellisillä linjoilla tätä pakettia ei ole juurikaan enää arvosteltu tällä hetkellä ei oikeastaan kukaan arvostele tämä on malli joka kelpaa hyvin ja on oikeastaan ainoa ainoa mahdollinen sen sijaan valinnanvapauspaketti joka nyt on valmistelussa on saanut kritiikkiä ja ilman muuta ministeriön on syytä ottaa se kritiikki hyvin tarkkaan huomioon ja muun muassa kuntaliiton lausunto joka on perusteellisesti tehty

palvelut ict palvelutoiminnot on joka tapauksessa meidän uudistettava ja verot pitää maksaa kotimaahan niin pitkälle kuin mahdollista kuin tässä markkinataloudessa pystytään tekemään tämä paketti parantaa nykyistä tilannetta johon sosiaalidemokraatit eivät puuttuneet millään tavalla aikaisemmin

vuosikymmentä keskusta voisi myös reilusti myöntää että se on nyt itse toteuttamassa vastustamaansa kuntauudistusta kun pienet kunnat menettävät toimintansa edellytykset jää vain maakunta varsinainen suursuurkunta

ohjaus tulevat valtiolta ja palveluiden tuottajat pakkoyhtiöitetään kansanvaltaisuudelle voi jättää hyvästit keskusta voisi reilusti myöntää että valinnanvapaus johtaa samaan kuin kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen pienet kaupat häviävät ja palvelut keskittyvät kasvukeskuksiin keskusta voisi myös reilusti myöntää että poliittinen tavoite kahdeksastatoista maakunnasta oli huono vaihtokauppa sille että palvelut keskittyvät alueiden välinen eriarvoisuus kasvaa ja

oli todella historiallinen uudistus että suomessa siirryttiin eurooppalaiseen maakuntahallintoon ja tässä pitää antaa kyllä kiitos koko hallitukselle tehtiin oikea hyppy jossa maakuntien omaa päätösvaltaa vahvistettiin ja myös mahdollisuutta vaikuttaa tähän kehitykseen

nyt on maakuntatason hartiat jolloin pystytään paremmin tasaamaan näitä vaihteluita ja on erinomaisen hieno asia että hallitus kykeni tähän ratkaisuun kyllä minä ymmärrän että oppositiota harmittaa kun te olette useamman vaalikauden olleet vääntämässä asiaa ja nollatulos on ollut lopputuloksena nyt te sumutatte vielä kansalaisia siitä että tätä kustannusten säästöä kustannusten kasvun hillintääkään ei tarvita te puhutte vain että kun säästetään mutta jos siinä ei onnistuta niin kyllä meidän julkisen talouden ongelmat kasvavat ja me joudumme ottamaan lisää velkaa mutta sehän on opposition pääviesti ollut joka keskustelussa lisää velkaa korkeampia veroja

täällä edustajat sarkomaa ja mäkelä peräänkuuluttivat että katsottaisiin mitä ruotsissa tapahtuu no kyllä on katsottu ruotsiin naapurimaassa tapahtui massiivinen hoidon yksityistäminen porvaripuolueiden toimesta ja viime vuoden loppupuolella julkaistiin svenska dagbladetin tekemä selvitys tukholman

neljä pilkku yksi prosenttia tässä mallissa terveys on uhrattu bisneksen alttarille meillä suomessa julkisesti rahoitettuja sosiaali ja terveyspalveluja ei tule tämän uudistuksen varjossa heikentää meillä oli selkeitä tavoitteita tälle uudistukselle integraation toteutuminen terveyserojen kaventaminen ja ylikansallisten yhtiöitten suitsiminen ja nyt on vaarana että tässä mallissa ne eivät toteudu

suomessa tehdään suomalainen valinnanvapausmalli emme ota suoraan ruotsin mallia kun täällä niin monta kertaa on virheellisesti kerrottu ruotsin mallista niin käykääpä katsomassa thln sivuilta siellä on mitä ruotsin valinnanvapausmalli on sen ovat thln asiantuntijat juuri sen takia kirjoittaneet koska täällä niin usein vääristellään ruotsin mallia ruotsissa kaikki eduskuntapuolueet ovat tyytyväisiä valinnanvapausmallia on laajennettu sen takia että sillä on haluttu vahvistaa peruspalveluita juuri kävimme arvoisan terveysvaliokunnan puheenjohtajan kanssa ruotsissa ja siellä todettiin että kustannuksia ei riittävästi ole seurattu mutta tämän tyyppisiä kustannuslaskelmia ei todellakaan ole ollut on tärkeää että suomessa kustannusvaikutuksia sitten arvioidaan kun valinnanvapautta viedään eteenpäin mutta syvästi ihmettelen miten niin vastenmielistä oppositiolle on se että ihmisten osallistumismahdollisuuksia vaikutusmahdollisuuksia lisätään julkinen valta vastaa suomessa jatkossakin

olemme tänään todellakin keskustelemassa suomen historian yhdestä suurimmasta ja tärkeimmästä uudistuksesta olemme halusimme tai emme tässä samassa veneessä puoluekannoistamme riippumatta avoin ja rakentava ja eteenpäinvievä

vielä yhtä kysymysmerkkiä arvoisa puhemies uudistusta ovat todellakin kritisoineet monet asiantuntijat hyvin voimakkaasti alkuperäisistä tavoitteista ei näytä yksikään toteutuvan ja eriarvoisuuden pelätään entisestään kasvavan eikö tässä tosiaankin olla aika vakavan paikan edessä me vasemmistossa haluamme maakunnille todellista päätösvaltaa ja verotusoikeuden haluamme kestävän pienen ihmisen tarpeisiin vastaavan uudistuksen harmi ettei hallituksella näytä olevan sama tahtotila kysyn teiltä arvoisa ministeri oletteko valmis viemään maaliin uudistuksen parlamentaarisessa yhteistyössä ja vetämään pois kansanvaltaa romuttavan pakkoyhtiöittämis ja yksityistämisvelvoitteen julkisten palveluiden osalta

arvoisa puhemies olin viime kaudella perustuslakivaliokunnassa käsittelemässä silloista sote uudistusta joka niin kuin täällä ministerit ovat todenneet hyvin kaatui lähinnä kansanvaltaisuuden puutteeseen nyt meillä on sitten käsillä historiallinen maakunta ja sote uudistus ja olen vähän ihmetellyt kun täällä sanotaan että keskusta sai maakunnat minusta suomalaiset ihmiset saivat demokraattiset maakunnat ja kansanvaltaisen järjestelmän tai ovat nyt saamassa mutta vielä tärkeämpää kuin nämä maakunnat on se että tällä järjestelmällä turvataan suomalaisten ihmisten tärkeät sosiaali ja terveyspalvelut minusta paljon kertoo se mikä esityksen säätämisjärjestysperusteluissa on otsikkona uudistuksen tarve yhdenvertaisten palvelujen turvaamiseksi kun täällä on epäilty kykenevätkö pienemmät maakunnat turvaamaan nämä palvelut niin meillähän on käytännön esimerkkejä vaikkapa kainuusta pohjois karjalasta etelä karjalasta jotka ovat jo pitkälle toteuttaneet tätä mallia uusimaa suurimpana maakuntana on jälkijunassa kaikista kun verrataan maakuntia keskenään

arvoisa puhemies nyt olen rohkea tässä on kielletty puhumasta valinnanvapaudesta mutta kun nähdäkseni se on kuitenkin niin oleellinen osa tätä sotea puhun siitä on myöskin verrattu ruotsiin niin kuin tässä todettiin valiokunta oli viikko sitten ruotsissa tutustumassa valinnanvapausmalliin ja kuten arvata saattaa tukholmassa on ylitarjontaa palveluntarjoajista kun taas tietyillä haja haja asutusalueilla ainut vaihtoehto on julkinen terveyskeskus ylipäätään systeemi suosii suhteellisen terveitä ihmisiä monisairaat eksyvät ja väsyvät pirstaloituneessa systeemissä eikä heillä ole resursseja käyttää valinnanvapautta hoidon integraatio on heikentynyt merkittävästi kun esimerkiksi vanhustenhuoltoon osallistuu eri tahojen työntekijöitä myös byrokratia ja kustannukset ovat ennustetusti lisääntyneet kysynkin onko hallitus tutustunut tähän ruotsin malliin ja sen ongelmiin ja miten on torjuttu uhka että ne eivät toteudu myöskin täällä

täytyy sanoa että viime hallituskaudella ja tällä hallituskaudella toteutettujen sosiaali ja terveydenhuollon linjausten ero on erityisesti siinä että tämä hallitus päätti että näin suurta uudistusta suomessa ei tarvitse tehdä yhdessä siis se on minusta aika kova juttu kun kuitenkin täällä juhlavuotenakin me julistamme että kaikkia asioita isoja uudistuksia viedään eteenpäin yhdessä se oli arvovalinta toisaalta ikävää on todeta että tässä on nyt pelkona että sairaat eivät tule hoidetuiksi minusta jonkun pitää tässä salissa käyttää ääntä myös siitä mistä sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa pitäisi olla kysymys siitä että palvelut paranevat nyt jo on tullut julkisuuteen että kolmella miljardilla palveluita leikataan me halusimme antaa palvelulupauksen suomalaisille että parantamalla palveluita ihmiset pääsisivät hoitoon mutta tämä hallitus päätti säästää näissä talkoissa kolme miljardia euroa minun maakunnassani huolehditaan siitä loppuvatko terveyskeskukset minusta olisi nyt reilua että ministeri sanoisi aiotteko te leikata palvelulupauksesta kolme miljardia euroa ja laittaa ilman voittoja

kuin edustaja kalli totesi yli puolet kansanedustajista valiokunnissa tätä käsittelee itse asiassa verojaostossa jo oli tämä paketti tänään esillä ja se käsittely viikon päästä alkaa tässä on totta kai haasteita minusta tärkeätä tässä myös sote uudistuksessa on muistaa se että todellakaan maakuntahan ei ole vain maakuntakeskus vaan se on koko maakunta eli

on tärkeätä että ne palvelut myöskin verkottuvat sinne koko maakunnan alueelle tämä on tietysti maakunnan oma asia mutta täältäkin sitä voidaan nyt kun tehdään evästää se on tärkeätä sitten tulevat vielä nämä perimmäiset maakuntien rajojen kirot saattaa olla

tilaa että palvelut eivät riittävästi ole yhdenvertaisia näiden asukkaiden kannalta mutta kuten sanoin on tärkeätä että päästään liikkeelle ja tehdään nyt töitä täällä eduskunnassa oman työmme osalta tämän paketin

talman yllätyin kovasti hallituksen esityksen ahvenanmaata koskevista osista on sanottu että uudistus on ahvenanmaalle neutraali mutta nyt ehdotettavat ratkaisut joista ei edes ole keskusteltu etukäteen ahvenanmaan kanssa ovat kaukana neutraaleista muun muassa tasoitusperuste eli könttäsumma ehdotetaan muutettavaksi sitä ei edes voida muuttaa ilman ahvenanmaan maakuntapäivien suostumusta eikö valtiovarainministeriö ole tarkistanut kirjauksia etukäteen oikeusministeriöstä ja itsehallintolaissa todetaan eilen valtiovarainministeriön virkamiehet ilmoittivat minulle lisäksi että ehdotettu summa oli väärin laskettu hallitus esittää yksipuolisesti könttäsumman reilua alentamista olen sekä yllättynyt että hämmentynyt

ja sitten ministereille ja arvioidaan sen jälkeen onko aihetta ja tarvetta vielä jatkaa

arvoisa herra puhemies kyllähän tämä hallituksen esitys kiteytyy kolmeen asiaan sote malli vähentää palveluita suomeen jää vähemmän verorahoja ja se vähentää paikallista päätösvaltaa miten niin vähentää palveluita konsulttiyhtiö nordic healthcare group on laskenut että vanhustenpalveluista leikataan lähes miljardi euroa vuodessa kymmenen miljardia kymmenessä vuodessa ja koska maakunnilla ei ole omia tuloja valtiovarainministeriö päättää mihin hoitoon on varaa tai sitten ei ole paikallinen päätösvalta heikkenee kun sen sijaan pitäisi antaa ihmisten itsensä päättää ja miten niin yhteiset varat päätyvät yksityisille ruotsissa sote yritysten liikevaihto oli noin sataviisikymmentä miljoonaa euroa josta veroa maksettiin yksi prosentti suurten yritysten voitot karkaavat maasta tämä vastauksena perussuomalaisille kysyjille aggressiivinen on täysin mahdollista moni onkin kysynyt mistä tämä sote oikeastaan on lyhenne no sote on lyhenne sanoista sotku ja temppu maakuntamalli on se sotku ja yksityistäminen on se temppu sotkun ja tempun tilalle tarvitaan aito inhimillinen sosiaali ja terveysuudistus
arvoisa puhemies suomi ei tosiaankaan ole ruotsi ja näiden maiden välisissä terveysjärjestelmissä on merkittäviä eroja ruotsissa työterveyshuolto on pitkälti järjestetty julkisen järjestelmän puitteissa ei niin kuin täällä suomessa jossa nämä isot firmat jotka myöskin tarjoavat työterveydenhuollon palveluita hyvin todennäköisesti myöskin tulevat haalimaan samoja asiakkaita tämän valinnanvapausjärjestelmän kautta

kolmen miljardin säästötavoite minkä te olette kytkeneet tähän uudistukseen kahdeksan kymmenestä ruotsalaisesta kannattaa suuryritysten voittojen rajoittamista enemmistö ruotsalaisten porvaripuolueiden äänestäjistä kannattaa suuryritysten voittojen rajoittamista onko hallitus tuomassa jotain sellaista lainsäädäntöä suomeen ei ole voittojen rajoituksiinko liittyen edustaja zyskowicz oletteko sellaista tuomassa

arvoisa puhemies tietysti on hyvä että arvostelun lisäksi tulisi myös hyviä hyviä vaihtoehtoja mutta nyt sorrun nyt sorrun arvoisa puhemies vanhan muisteluun edustaja kiurun puheenvuoron perusteella kun hän sanoi että viime kaudella kaikki viime kaudella hallitus ajoi seitsemänkymmenen viiva sadan suurkunnan mallia sote niitten pohjalle ette te silloin kuunnelleet oppositiota ette te kuunnelleet kuntia ette te kuunnelleet ketään minusta minusta tilanne on nyt tällä hetkellä aika lailla erilainen mutta tässä on hyvä muistuttaa kuitenkin siitä että esimerkiksi pääministeri on selkeästi todennut sen että että nyt on kuultava asiantuntijoita niin on tehty tämän maakuntalakipaketin osalta joka tänään on käsittelyssä ja niin on totta kai tehtävä myös sen valinnanvapauslainsäädännön osalta joka tulee tänne saliin myöhemmin

arvoisa puhemies kyllä minun mielestäni tämä oli hyvä puheenvuoro jonka korhonen äsken totesi koska se osoittaa sen että tämä hallitus siis käytännössä aikoo toimia kuuntelematta asiantuntijoita kuuntelematta muiden puolueiden näkemyksiä ja toimii ainoastaan kolmen puolueen voimin ja tekee uudistuksen josta suomessa epäillään ettei se vie siihen lopputulokseen joka yhteisesti asetettiin viime hallituskauden loppupuolella lähdettiin juuri siitä kahdeksan puolueen voimin että sosiaali ja terveydenhuollossa pidetään huolta siitä että palvelulupaus annetaan nyt te olette purkaneet sen palvelulupauksen koska tavoittelette kolmen miljardin säästöä silloin myöskin lähdettiin siitä että aidosti annetaan oikeus

käsittämättömällä tavalla sitten kolmanneksi te ette tule rajoittamaan näitä sosiaali ja terveydenhuoltoalan yritysten voittoja millään tavalla minä ihmettelen miksi ei koskaan pidä tehdä tällaista lainsäädäntöä jossa ajatellaan että terveys on kaupan
vastauspuheenvuoro vielä edustaja tanuksella ja sitten ministereiden puheenvuorot
arvoisa herra puhemies yksi pieni käytännön kysymys terveyden ja sairaanhoidon ja sosiaalipuolen peruspalvelut läheltä joustavasti ja oikea aikaisesti oikein hyvä tavoite hyvin toimivissa peruspalveluissa voidaan hoitaa monet vaivat ja ongelmat kunhan asiakas potilas on keskiössä ja saa esittää asiansa riittävän ajan kanssa ja hänet huomioidaan riittävän kokonaisvaltaisesti kysyisinkin miten varmistetaan että yksiköissä on riittävät hoitoresurssit riittävästi aikaa jotta potilaan myös sen monisairaan ikäihmisen tai esimerkiksi sosiaalista tukea tarvitsevan perheenäidin asiat todella hoituvat jo heti hoitoketjun alkupäässä ilman että häntä pompotellaan nyt

ministeri rehula riittäisikö kolme minuuttia ja samalla tavalla ministeri vehviläinen kolme minuuttia

se on ensiksikin perustuslaissa toisekseen se on luettavissa maakunnittain tuolta sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaista ja sitten kolmas asia joka on ihan olemassa olevaa palvelulupausta meillä on jatkossakin terveydenhuoltolaki vanhuspalvelulaki lastensuojelulaki vammaispalvelulaki omaishoitolaki ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen väitteet siitä että ollaan tekemässä jotain hirmuja jotta tuo kolme miljardia euroa saadaan kasaan eivät kerta kaikkiaan pidä paikkaansa meillä on jatkossakin substanssilainsäädäntö subjektiivisine oikeuksineen joka ohjaa esimerkiksi vammaispalveluja jatkossakin on näin toisekseen tämän valmistelun aikana jota on nyt tehty tämän hallituksen aikana semmoiset kaksikymmentäyksi kuukautta on toimittu hyvin avoimesti on tuotettu aineistoa joka on saatettu julkisuuteen kerta toisensa jälkeen ja on jo etukäteen tiedetty että kun se on julkisuuteen annettu hallitus ottaa niin sanotusti hittiä kylkeensä mutta on tehty tarkoituksella valinta siitä että kerrotaan avoimesti valmistelun etenemisen aikana esimerkiksi siitä millä tavalla tuohon kolmeen miljardiin voidaan päästä

näin on tehty ja onko se sitten hyvä vai huono asia olisihan tässä päässyt hallitus helpommalla kun olisi toiminut toisin mutta on haluttu toimia näin jotta ihmisille syntyisi edes jonkunlainen kuva mistä tässä on kysymys kaiken tämän keskustelun keskellä ymmärrän että on asioita jotka kiinnostavat kun tien päättäjiä kuntajohtajia kuntayhtymien ihmisiä minulla on on erityinen huoli kahdestasadastatuhannesta sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaisesta nyt alkaa olemaan viimeiset hetket saada se joukko mukaan alueitten valmisteluun jotkut maakunnat ovat esimerkillisellä tavalla tilanteessa jossa tuleva lainsäädäntö valinnanvapauksineenkin tulee olemaan hyvin helppo ottaa maakunnassa vastaan toinen asia en lähde arvioimaan kuka pelottelee tai kuka mitäkin tavalliselle ihmiselle jatkossa on kaksi puhelinnumeroa ja yksi nettiosoite tärkeä satakaksitoista kun on hätä ja sitten toinen puhelinnumero tai nettiosoite josta pystyy ottamaan ja hankkimaan ne palvelut kun vähän kolottaa tai on semmoinen olo että tarvitsisi tukea ja apua kaksi puhelinnumeroa ja yksi nettiosoite ja niitä varten jotka eivät pysty itse nettiin menemään pykälät on kirjoitettu siihen malliin että on ensinnäkin kannettava vastuu ihmisestä ja toisekseen huolehdittava siitä että integraatio toteutuu sitten tästä sotkusta muutama sana hallinnosta jota nyt sotkuksikin väitetään meillä on hyvän matkaa yli sadassa järjestämisvastuussa olevaa organisaatiota koko tässä savotassa on yli neljäsataa organisaatiota jatkossa meillä on kahdeksantoista toimijaa jotka vastaavat niin rahoituksesta kuin sitten siitä että palvelujärjestelmät toimivat

näyttää siltä että täällä on vielä kovasti innokkaita puhujia paikalla käydään tätä debattia vielä parikymmentä minuuttia täällä on joitakin henkilöitä jotka eivät ole saaneet käsitykseni mukaan yhtään puheenvuoroa eli aloitetaan heistä

kun täällä on muutamissa puheenvuoroissa arvosteltu sitä että maakunnat ovat liian pieniä ja heikkoja tässä yhteydessä kannattanee muistuttaa että kahdeksantoista maakuntaa ovat kuitenkin pikkuisen isompia kuin tähän saakka toimineet yli kaksisataa kunnallista terveyskeskusta totta kai meillä on isoja ja pieniä maakuntia mutta meillähän saa olla erilaisia maakuntia miten on siellä pohjois koreassa johon aikaisemmin täällä viitattiin arvoisa puhemies tärkeintä asiakkaan kannalta on tietenkin se miten maakunnassa lähtee tämä sosiaali ja terveydenhuolto uudessa järjestelmässä toimimaan ja se on asiakkaan kannalta tärkeää että siellä toiminta ja rakenteet suunnitellaan sen mukaan että

arvoisa puhemies maakunnissa kyllä ihan aiheellisesti tällä hetkellä pelätään palveluiden leikkauksia ja asiakasmaksujen nousua täällä hallituksen esityksessä tässä pinkassa sivulla kolmesataakolmekymmentäyksi kerrotaan valtion ja maakunnan neuvottelusta liittyen tähän

ja täällä kerrotaan hyvin yksityiskohtaisesti siitä kuinka neuvottelua käytäisiin valtiovarainministeriön johdolla jokaisen maakunnan kanssa erikseen kysyisinkin nyt ministeriltä kuinka näette maakunnan asukkaiden itsehallinnon toteutuvan tässä kun kuitenkin meillä kunnissa on totuttu siihen että valtuusto päättää talousarviosta ja siitä toimintasuunnitelmasta niin miten tämä

täällä käydyssä keskustelussa on unohdettu se että tämä sisältää myöskin paljon muita palveluja kuin yksinomaan sosiaali ja on tärkeää että päästään leveämmille harteille monissa puheenvuoroissa on kiinnitetty huomiota tähän valinnanvapauteen ja unohdetaan se tosiasia että valinnanvapauttahan on itse asiassa jo nyt sillä erotuksella että valitessaan yksityisen palveluntuottajan ihmiset maksavat sen omasta lompakostaan jatkossa jatkossa se tulee olemaan niin että rahoitetaan yhteisesti ja ihmiset sitten valitsevat sen oven mistä palvelun hakevat on tietysti muistettava totuuden nimissä se että julkinen liikelaitos tulee olemaan haasteellisessa tilanteessa sen johdosta että heillä on korkeammat työvoimakustannukset heillä on suurempi kiinteistömassa alkavina vuosina ja myöskin sitten reuna alueiden osalta ikärakenne on sellainen että siellä on vanhempi väestö eli nämä ovat ne kolme haastetta mutta uskon niin että leveämpien harteiden ja hyvän yhteistyön kautta tästäkin selvitään

arvoisa puhemies lähestulkoon jokaisessa eurooppalaisessa valtiossa on olemassa keskiportaan kansanvaltainen hallinto nyt sellainen tulee vihdoin myös suomeen minua ihmetyttää se miten vihervasemmisto täällä koko ajan vastustaa tätä demokraattista kansanvaltaista porrasta joka kaikkialla muualla euroopassa on havaittu toimivaksi sote uudistusta on viety vuosikausia eteenpäin aikaisemmissa malleissa on aina törmätty perustuslakiin nimenomaan tämän seurauksena miten ihmiset itse päättää ei se ole ollut kovinkaan kunnallista itsehallintoa jos sairaanhoitopiiri vuosittain lähettää sinne kuntaan laskun että tämän verran pitää nyt maksaa tämän verran pitää nyt maksaa tässä mallissa voidaan nimenomaan helpottaa niitten pientenkin kuntien asemaa ei ole ollut helppoa alle tuhannen asukkaan pelkosenniemellä vastata samoista asioista kuin suuressa pääkaupungissa tilanne on sen kaltainen että itse asiassa varmaan monet palvelut tulevat takaisin niille seutukunnille missä nyt on jouduttu koko ajan perusterveydenhuollosta säästämään erikoissairaanhoidon

tässä on viitattu muutamassa puheenvuorossa tähän ruotsin malliin ruotsiin ja eihän se heidän mallinsa virheetön millään tavalla ole mutta siitä olisivat kyllä poimittavissa ehkä kyllä löytyy esimerkiksi se että tietoisesti päätettiin kun sitä mallia luotiin jättää sosiaalitoimi ja vanhustenhuolto kuntatasolle jonne se luontevalla tavalla kuuluu ja tästä olisi vaikka voinut

puhemies maakuntahallinnon uudistusta ja sote uudistusta tehtäessä tulee huomioida myös toimivat ja kustannustehokkaat mallit jotka tuottavat sote palveluita tällä hetkellä esimerkiksi täälläkin paljon puhutut yksityisten palveluntuottajien kanssa toimivat yhteiskunnalliset yritykset ovat tällaisia niistä on myös hyviä kokemuksia näiden avulla palvelut voivat olla lähellä myös siellä maakuntien reuna alueilla maakuntakeskusten ulkopuolella pohjois pirkanmaalla ja etelä pohjanmaalla tästä on hyviä kokemuksia yksi malli ei toki sovi joka paikkaan mutta voin oppositiolle kyllä vakuuttaa

arvoisa rouva puhemies niin kuin aiemmin jo sanoin ymmärrän kyllä opposition huolenaiheet tästä valinnanvapaudesta mutta tänään käsitellään niin kuin esimerkiksi pitämäni perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro käsitteli tätä meillä tänään käsittelyssä olevaa lakikokonaisuutta ja sitten erikseen myöhemmin arvioidaan se valinnanvapaus esimerkiksi ministeri risikko kokoomuksesta on sttlle antanut kuun vaihteessa haastattelun jossa hän sanoo että

korjataan

meillä perussuomalaisilla ei ole mitään sitä vastaan että me etsimme ne virheet ne korjataan ja tarvittaessa sitten aikataulu joustaa jos näin näin on on pakko toimia mutta siitä kiitos oppositiolle vihreät olivat mielestäni rakentavia pois lukien alanko kahiluodon pohjois korea puheenvuoro

arvoisa rouva puhemies kiitän edustaja ja kun hallituksen puolelta pyydettiin niitä ratkaisuvaihtoehtoja nimenomaan vaihtoehtoja niin totesin että tehdään tämä uudistus niin että ensin nämä sote ja maakuntalait viedään pidemmällä siirtymäkaudella läpi irrotetaan tämä valinnanvapauskokonaisuus omaksi erilliseksi kokonaisuudekseen tuodaan se sitten vasta kun tämä sote ja maakuntalaki on kunnolla valmis ja käytössä annetaan maakunnille verotusoikeus ja tuodaan oppositio kokonaisuudessaan mukaan muuten helposti käy näitten yhdenvertaisuus ja kansanvaltaisuuspykälien takia niin että tämä uudistus törmää taas perustuslakivaliokuntaan ja perustuslakivaliokunnasta tulee ikään kuin joku riitojenratkaisumekanismi joka ratkaisee kokoomuksen ja keskustan maakunta valinnanvapaus riidan ja siinä

arvoisa rouva puhemies olen kyllä aika suuresti ihmetellyt kuinka negatiivisesti oppositio suhtautuu ajatuksiin valinnanvapaudesta kun kuusikymmentäviisi prosenttia ihmisistä suhtautuu että se on todella hieno asia että että voi valita itse ja pystyy tietyllä tavalla tekemään kaikkihan ymmärtävät sen että valinnanvapaus ei oikein synny ilman kilpailua niin että on monia tuottajia edustaja kiuru sanoi että että on huolestuttavaa kun tuleekin enemmän tuottajia kyllähän se homman nimi on se että kun voi valita useampien kanssa niin silloin tulee sitä sitä kilpailua sitten laatua sen seurauksena kun ihminen valitsee siinä voisimmeko me loppujen lopuksi ajatella siinä että nykyisiä palveluja voidaan jopa täydentää uudenlaisilla malleilla kotiin tuotavilla palveluilla liikkuvilla palveluilla digitaalisilla palveluilla muilla kun meillä on useita tuottajia ja kokeillaan erilaisia malleja tulee erilaisille ihmisille parhaat palvelut

on aika uskomatonta kuinka paljon suomalaiselle yhteiskunnalle tulee maksamaan tämä poliittinen kompromissi jonka te teitte on olemassa kompromisseja sitten on niitä kompromisseja jotka ovat moraalisesti paljon vähemmän perusteltuja äsken kävi suoraan sanottuna ilmi että te haluatte siis pirstoa tämän tuottamisen tässä yhteiskunnassa moneen palaseen meillä erikoissairaanhoito perinteisesti ei ole ollut muuta kuin hyvin harvoissa käsissä eduskunnassa tehtiin juuri ennen joulua päätös että se on vielä harvemmissa käsissä nyt te olette kuitenkin sitä mieltä että sitä erikoissairaanhoitoa voisivat tuottaa melkein kaikki kynnelle kykenevät koska se toisi paremmat palvelut se tarkoittaa juuri sitä että kolme miljardia euroa säästetään ihmisten terveydestä tämä ei ole sosiaali ja terveydenhuollon uudistus jos sen tarkoituksena on säästää kolme miljardia euroa ihmisten terveydestä minusta ihmisten terveys ei ole kaupan eikä sillä pitäisi tehdä tällaista bisnestä jota millään tavalla ei rajoiteta tämän bisneksen ja voiton tekemisen rajoittamisen pitäisi olla lähtökohta myös suomen eduskunnan käsittelyssä kysynkin vielä kerran tuleeko sitä

en oikein tiedä mitä edustaja kiuru on lukenut ainakaan kun teitä kuuntelee niin sillä ei ole mitään tekemistä tämän hallituksen esityksen kanssa arvoisa rouva puhemies kysyn nyt arvoisa oppositio oletteko te valmiit tulemaan yhteistyöhön valiokuntatyössä ja eduskuntatyössä ja viemään tämän lakiesityksen eteenpäin me olemme täällä kuulleet hallituksen korvin opposition puheenvuoroja ja on selvää että teillä ei ole yhtä yhtenäistä näkemystä rkp jättäisi sosiaalipalvelut ja vanhustenpalvelut kuntaan kun taas hallitus haluaa vahvasti laajat hartiat ja integroida palvelut sillä tavalla että jokainen saa yhdenvertaisesti palvelut kun on vain yksi yhtenäinen toteuttamiskelpoinen esitys jota on kaksikymmentä vuotta yhdessä tehty niin toivon että tulette yhdessä valiokuntatyössä rakentamaan tätä esitystä ettekä repimään niin että saadaan sote uudistus maaliin sitten tulevaisuudessa maakunnat ja henkilöstö siellä toteuttavat niitä hyviä hoitoketjuja ja varmistavat sen että tämä uudistus onnistuu kun yhdessä nyt luomme puitteet oletteko te valmiita yhteistyöhön vai

olen ymmärtänyt että kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet siihen tämän rakenneuudistuksen tavoitteeseen että kustannusten kasvua hillitään kolmella miljardilla eurolla mutta niin että se saadaan siirtämällä palvelujen painopistettä peruspalveluihin ja ennaltaehkäisyyn mutta ministeri rehula te ette vastannut kysymykseen miten tällä uudistusmallilla parannetaan tätä perus ja erikoispalvelujen sosiaali ja terveyspalvelujen integraatiota siis niitä sujuvia palveluketjuja miten saadaan kannusteita tähän peruspalvelujen vahvistamiseen mikä olisi kuitenkin aivan oleellista jos halutaan näitä kustannuksia hillitä

edustaja sarkomaalle sanottakoon että odotamme kutsua parlamentaarisen työryhmän kokoukseen ja osallistumme siihen myöhemmin otan tämän lupauksena siitä että kutsu on tulossa mutta ministerille voisi sanoa että on ala arvoista vähättelyä yrittää mitätöidä opposition pääosin hyvin perusteltua asiantuntijakritiikkiin nojaavaa kannanilmaisua väittämällä että emme ole tutustuneet esitykseen se ei pidä paikkaansa vasemmistoliitto on tänään julkaissut oman mallinsa maakuntapohjaisesta sote uudistuksesta toivon että luette sen ja otatte siitä onkeenne hyviä ehdotuksia arvoisa puhemies uudistus koskee kansalaisten lisäksi myös yli yli kahtasataatuhatta julkisen sektorin sosiaali ja terveyspalvelun työntekijää joista valtaosa on naisia

kolmen parhaimman ja tehokkaimman tuottajan joukossa yli kymmenen vuotta terveyden ja ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen valossa mutta nyt on valitettavasti sitten todettava niin että tämä sote uudistus on forssan mallille aika kohtalokas eli minun toivomukseni on että kun valiokunnassa käsittelette tätä uudistusta niin selvittäkää nyt ihmeessä minkä takia täytyy sellaiset mallit ajaa alas jotka ovat kymmenen vuoden aikana osoittaneet toimivuutensa ja se mikä tässä on pahinta on se että meidän seutukuntamme kokee tätä kautta hyvin merkittävän taloudellisen menetyksen me nimittäin menetämme yhdeksänkymmentäviisi miljoonaa euroa verotuloja maakuntatasolle mutta kun meiltä terveydenhuoltolaki siirtää sen erikoissairaanhoidon ja sitä kautta myöskin kahdeksantoista miljoonaa sinne maakuntatasolle niin kuudentoista prosentin työttömyysasteen forssassa me olemme tosi kovien asioiden edessä ja olemme parhaamme tehneet viimeiset kymmenen vuotta

puhemies erittäin hyviä kysymyksiä kokeneelta edustaja anttilalta tässä ja on sanottava että hän nosti nyt nyt esille saman asian kuin edustaja räsänen tuossa aiemmassa puheenvuorossaan todella toivoisin että ministeri voisi vastata tähän aivan keskeiseen osaan tätä uudistusta joka on tämän integraation toteuttaminen siis jotta kansalaisten palvelut voidaan järkevästi näin pienessä maassa toteuttaa sillä tavalla että meillä riittää osaavaa henkilöstöä ja että meidän rahamme eivät lopu kesken on aivan keskeinen asia tämä miten voidaan kokonaisvaltainen ote toteuttaa ja asiantuntijoiden joihin me olemme täällä viitanneet keskeinen huoli on juuri se että tällä esitetyllä mallilla tämä toimijoiden viidakko joka tässä synnytetään on tavattoman vaikea hallita ellei jopa mahdoton hallita sitten on pakko puhemies vielä sanoa sekin että kun täällä sanotaan että

arvoisa rouva puhemies sote kustannukset kasvoivat viime vaalikaudella viime vuosina keskimäärin kolme pilkku neljä prosenttia vuodessa bruttokansantuote aleni vuosina kaksitoista viiva neljätoista keskimäärin nolla pilkku seitsemän prosenttia vuodessa nyt tällä esityksellä pyritään painamaan sote menojen kasvu yhteen pilkku yhdeksään prosenttiin vuodessa eli puolitoista prosenttiyksikköä alemmaksi kuin se on viime vuosina ollut tämä puolitoista prosenttiyksikköä tekee kolmesataa miljoonaa euroa vuodessa eli kolme miljardia euroa kymmenessä vuodessa meillä ei ole väestökehitys huomioon ottaen mitään muuta mahdollisuutta kuin tehdä uudistus jolla saadaan sote menot kuriin niiden kasvu painettua nykyistä selkeästi alemmaksi sitä kautta tulee tämä säästö arvoisa puhemies sote menojen kasvu taittuu jos integraatio ja tiedolla johtaminen toteutuvat hallinto kevenee ja päätösvastuu selkiytyy ennaltaehkäisy nopea hoitoon pääsy oikea hoitopaikka ja kuntoutus ja kotiin annettavat palvelut muodostavat ketjun ja se on

kun organisaatioiden koko kasvaa ja kielivähemmistön suhteellinen osuus pienenee voi esitys johtaa siihen että ruotsin käyttö hallintokielenä maakunnille siirtyvillä tehtäväaloilla vähenee ja siten voi heikentää kielellisten oikeuksien toteutumista käytännössä

täällä tuota ruotsin mallia aika usein nostetaan olin siellä minäkin meitä oli koko sosiaali ja terveysvaliokunta viime viikolla tukholmassa tutustumassa hyviin ja huonoihin asioihin ruotsin mallissa mutta pitää muistaa että me olemme tekemässä suomen mallia ruotsissa kuviot on toteutettu hyvin toisella tavoin siellä terveyspalvelut ovat valinnanvapauden piirissä mutta sosiaalipalvelut pitkästi kunnilla ja asia mikä minulle jäi tuosta vierailuista erityisesti mieleen on se että kun ruotsissa ei näitä uudistuksia eikä varsinkaan valinnanvapautta oltu lähdetty edes tekemään ajatellen säästöjä niin mitenkä siellä oli onnistuttu siellä livahtivat sanat norrtäljen kunta ja tukholman lääni siellä saatu aikaan parhaiten säästöjä sillä että siellä on tehty yhteistyötä jokainenhan aina poimii omaan ideologiaansa sopivimmat viestit sieltä ruotsista mutta tärkein viesti minkä minä haluan täällä jakaa kaikkien kanssa on että lähdetään yhdessä tekemään suomen mallia joka on paras maailmassa

puhemies edustaja anttila entinen ministeri puhui viisaasti ja syvällä rintaäänellä tämä oli aivan upeaa kuultavaa tässä on nyt paljon puhuttu siitä mitä lyhyellä aikavälillä ollaan tekemässä myös uudistuksen pitkän aikavälin vaikutuksia olisi hyvä käydä läpi ihan rehellisesti terveys ja hyvinvointi ovat ihmiselle hyvin henkilökohtaisia ja ja hyvinvointiyhteiskunnassa niiden vaalimisen ei pitäisi olla kiinni pankkitilin saldosta sote valmistelun keskeinen hahmo professori mats brommels on jo varoittanut hyvän aikaa että terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat tämän uudistuksen myötä kasvamaan ja yksityiset terveysvakuutukset niin ikään yleistymään

tällä hetkelläkin on oecdn mukaan epätasa arvoinen tulee epätasa arvoistumaan entisestään haluaisin ministerien kommentit tähän
sanoin aluksi että käydään tätä debattia vielä se parikymmentä minuuttia mutta täällä on vastauspuheenvuorolistalla kahdeksantoista pyydettyä puheenvuoroa eli otetaan nämä kaikki näistä edustajista eivät kyllä näytä olevan paikalla mutta käytetään nämä vuorot ja sen jälkeen sitten

kukaan ei ole vastannut minulle kysymykseen siitä mitä sille potilaan kannalta on merkitystä onko se palveluntuottaja yhtiömuodossa vai eikö se ole yhtiömuodossa toiseksi täällä kauhistellaan että miljardien markkinat yksityissektorille oletteko huomanneet että sellaisista peruselämäntarpeista kuin ravinto ja katto pään päälle meillä on myös miljardien markkinat yksityissektorilla miksi ette demarit ja vihreät esitä vaikka kunnallisia ruokakauppoja

ei

pakottaminen ja palveluiden pilkkominen luo väistämättä erilaisia hallinnollisia rajoja eikä mahdollista palveluiden kokonaisuuksien muodostamista sekä sitten heikentää näitten palveluprosessien sujuvuutta minkä kautta sitten palvelut heikentyvät tämä on yksi syy minkä takia kyse on paljon isommasta kysymyksestä kuin mitä te äsken totesitte ministeri rehula olen arvostanut teitä suuresti aina vuosien varrella siitä että että integraatio ei ainoastaan tiedon siirto vaan myös sosiaali ja terveyspalvelun alan ammattilaisten yhteinen yhteinen tekeminen on ollut teille kunniakysymys ja se on ollut teille myös kuningasajatus monella tapaa nyt edustaja anttilan tavoin kannan erittäin suurta huolta eksoten tulevaisuudesta jossa nämä palvelut on koottu vastaavalla lailla yhteen kuten forssassakin nyt tämän seurauksena tämä todellinen integraatio ei enää toteudu vaan vaan tätä kautta nämä palvelut pilkkoutuvat pieniin palvelukokonaisuuksiin ja palveluprosessit tulevat heikkenemään nyt kysyisin teiltä mitä te vastaatte forssalle ja

arvoisa puhemies on hyvin erikoista keskustelua esimerkiksi valinnanvapauden osalta joka tulee siis myöhemmin käsiteltäväksi omana pakettinaan nykyäänhän meillä on valinnanvapaus hyväosaiset voivat tällä hetkellä valita työterveyshuollon kautta yksityisen terveysvakuutuksen kautta minä olen huolissani niistä köyhistä ja huono osaisista suomalaisista jotka eivät saa tällä hetkellä valita palveluita tässä on

moninkertaiset hallintohimmelit jotka nykyään väliportaan hallinnossa meillä kaiken kaikkiaan neljänsadan toimijan joukosta saadaan kiteytettyä kahdeksaantoista toimijaan jotka järjestävät vahvasti alueellaan jatkossa nämä sote palvelut itse tulen kainuusta jossa on pitkään tehty jo näitä palveluita siellä on pystytty palvelut turvaamaan emmekä edes odota siellä että pieniin kuntiin tulee näitä

oppositiota mukaan uudistukseen ilman muuta vihreät ovat valmiita osallistumaan parlamentaariseen ryhmään jos perustatte tällaisen ja ratkomaan näitä jatkohaasteita valinnanvapaus tässä keskustelussa on noussut todella hyvin esille se että se voidaan toteuttaa muun muassa palveluseteleillä ja henkilökohtaisella budjetoinnilla näin voidaan parantaa pienten yritysten toimintamahdollisuuksia ja ja edistää kestävällä tavalla valinnanvapautta

puhemies en tiedä kannattaako aina lähteä merta edemmäs kalaan meillä on suomessa todellakin hyviä toimintamalleja ollaanhan viisitoista vuotta tätä remppaa jo yritetty tehdä eli meillä on eksote ja forssan malleja nostan tuottajamallista esille tämän yhteiskunnallisen yrityksen meillä on mänttä vilppulassa tällä hetkellä yhteiskunnallinen yritys yhdessä pihlajalinnan kanssa me saimme kolme miljoonaa alennettua kustannuksia heti ensimmäisen vuoden aikana se johtuu siitä että meillä on hyvä hoitoonohjaus ja hyvät hoitoketjut sen jälkeen se on sote integraatio tällä hetkellä meillä jos se kymmeneentuhanteen asukkaan kolme miljoonaa laitettaisiin tähän peliin kaikissa kunnissa samalla lailla se tekisi noin yhden pilkku viiden miljardin säästöt jo pelkästään tällä tempulla eli hoitoonohjauksen ja hoitoketjujen avulla nyt kun me saamme tähän vielä hallinnon kevennystä niin minä uskon että me pääsemme sinne kolmen miljardin tasoon ei tee ei tee heikkoakaan

arvoisa rouva puhemies täällä on aika paljon heitelty uhkakuvia mutta minusta tämä tämä uudistus tarjoaa valtavan paljon mahdollisuuksia kun me mietimme mietimme palvelutuotannossa monituottajamallia niin se on erityisesti kolmannen sektorin järjestöille aivan valtava uusi uusi työkenttä ja mahdollisuus otan esimerkin turusta jossa lounais suomen lihastautiyhdistys on jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan tarjonnut avustajapalveluita vaikeavammaisille ihmisille silloin kun kun täällä säädimme

oikeudesta henkilökohtaiseen apuun niin palveluiden kysyntä kasvoi aivan valtavasti koska kunnat eivät pysty itse tuottamaan niitä palveluita niin he valitsevat kumppaniksi juuri sellaisen jolla on vahvaa osaamista siitä nimenomaisesta toimialueesta tässä uudistuksessa aivan erinomaista on että henkilökohtainen budjetointi tulee osaksi valinnanvapautta tällä mahdollisuudella me me annamme mahdollisuuden vammaisten

arvoisa puhemies sdp hyväksyy hallituksen alkuperäiset tavoitteet sote uudistukselle ja sen että järjestämisvastuu siirtyy sinne laajemmille hartioille mutta hallituksen mallissa nämä alkuperäiset tavoitteet eivät toteudu siellä ei toteudu integraatio eivät hoitoketjut tasa arvo byrokratian purkaminen eikä edes tämä kustannusten kuriin saaminen tämä hallituksen malli johtaa pakkoyhtiöittämiseen ja palveluketjujen hajoamiseen mikä vaikeuttaa sitten myöskin kustannusten hillintää meillä pohjois karjalassa on siirrytty yksimielisesti vuoden alusta siun soteen olen kuitenkin melko varma niiden monien keskustelujen kautta joita olen kuntapäättäjien kanssa käynyt että meillä ei ole kyllä kovin montaa päättäjää jotka haluavat pakkoyhtiöittämistä kahden vuoden kuluttua haluaisimme jatkaa sillä omalla mallillamme mutta se ei taida nyt olla sitten mahdollista

puhemies kuten tuossa edustaja pirttilahti aiemmin jo avasi ei ole ollut tarkoituskaan että tämä kolmen miljardin säästö joka tuntuu olevan jonkun verran keskustelussa mukana kerralla tuosta vain saataisiin leikattua pois vaan vuoteen mennessä tämän voi tarkistaakin siitä hallituksen esityksestä sivulta minusta olisi myös tärkeää että täällä ei sivuutettaisi sitä tosiasiaa että sote palvelujen ydin säilyy edelleen julkisella puolella tämä yksityistämisellä ja ulkoistamisella pelottelu haittaa varmasti myöskin niitä ihmisiä jotka todella miettivät omaa omaa terveyttään ja sitä miten palveluja jatkossa saadaan ei anneta väärää käsitystä ihmisille nämä yksityiset toimijat tuntuvatkin olevan kaikista suurin mörkö minä en näkisi tätä kilpailua pelkästään negatiivisena asiana totta kai se se tsemppaa näitä palveluitten tuottajia parhaaseen mahdolliseen ja minä kyllä luulen että siellä missä ihmisillä on mahdollisuus valita he myös sitten valitsevat parhaan palvelun

talman ensin haluan kiittää ministeri vehviläistä hänen vastauksestaan minun ahvenanmaan vähennysesitys on hyvä mutta ei ongelmaton ja on tärkeää selvittää kaikki jos tasoitusperustetta muutetaan tai se korvataan osittain pitää tason ensinnäkin olla oikea ahvenanmaan vähennys tarvitsee myös yhtäpitävät suojamekanismit itsehallintolaissa kuin nykyinen könttäsummakin sillä muutenhan uudistus ei ole neutraali mitään muodollisia keskusteluja ei ole käyty ahvenanmaan kanssa etukäteen siitä huolimatta että kyse on asioista jotka vaativat ahvenanmaan suostumuksen hallituksen tulisi tämän vuoksi vetää takaisin lakiehdotuksen tämä osa muotoilla ehdotus yhdessä ahvenanmaan kanssa ja palata sitten asiaan

kovin vähän mahdollisuuksia täällä salissa on nostettu näkyviin tämän sote uudistuksen kohdalta nyt viimeksi nostettiin esille myös se että julkiselta sektorilta saattavat loppua rahat henkilöstön palkkojen palkkojen maksamiseen minä olen kuitenkin sitä mieltä että sosiaali ja terveysalan henkilöstöllä on tässä maassa parhaat tulevaisuudennäkymät oman oman työnsä säilyttämiseksi heitä tarvitaan niin julkisella yksityisellä kuin kolmannellakin sektorilla osaavaa ammattitaitoista henkilöstöä ja usein on niin että jos palvelut siirtyvät siirtyy myös henkilöstö sitähän kukaan ei voi missään taata että juuri se sama työpaikka säilyy sinulla elämän loppuun asti että siinä mielessä tämä tämä keskustelu on vähän vähän turhaakin

puhemies kyllähän tässä esityksessä kävi niin että ensin tämä markkinoitiin kansalaisille valinnanvapauden nimissä kunnes sanottiin että tämä vaatiikin pakkoyhtiöittämistä ja kun pohditaan yhtiöittämistä niin sitähän sanelevat osakeyhtiölainsäädännön lähtökohdat yhtiön toiminnan tarkoituksena on aina tuottaa voittoa osakkeenomistajille on selvää että osingoille haluavat yksityiset terveysalan yritykset mutta vain silloin kun toiminta on kannattavaa julkisen sektorin kontolle tässä mallissa jäävät kuitenkin ne osat palveluista jotka eivät yrityksiä kiinnosta koska tuotto on olematonta tai jopa miinusmerkkistä

kahdentoista vuoden aikana sosiaali ja terveydenhuollon kehityksessä keskeinen keino tämän saavuttamiseksi on vahva integraatio nyt maakuntien tulee löytää yksimielisyys siitä miten omaa toimintaa lähdetään kehittämään ja saada myös palvelu ja hoitojonot lyhennettyä siten että maakuntalaiset tulevat vakuuttuneiksi siitä että julkinen toimija on se heidän tulevaisuuden toimijansa jonka varaan he luottavat tämä myös vähentää yksityisten yhtiöiden tuloa markkinoille ja täällä esiin tuotua katteiden siirtämistä yksityiseen palvelutuotantoon näkisin keskeisenä välineenä mitä ministeriöltä tällä hetkellä edellytetään on se että meille rakennetaan yhtenäinen kertomusjärjestelmä integraatioalusta nykyisten kertomusten alle jonka pohjalta voidaan toteuttaa sitten vahva integraatio

puhemies kyllä tämä voivottelu tässä salissa on nyt ollut melkoista tänään mutta ei taida silti olla tahoa joka olisi sitä mieltä että tätä uudistusta ei tarvittaisi kyllä se niin on että uudistus tarvitsee rohkeutta katsoa eteenpäin vaikuttaa hieman siltä että tässä oppositiolle erityisesti sdplle on tärkeintä että vanhat rakenteet suojellaan tästä kysyisinkin onko todella näin mutta vielä haluaisin kysyä ministeriltä tästä vaalipiirikysymyksestä ymmärrän hyvin että aluetta pitää edustaa kokonaisuutena mutta kysyisin vielä kun te olette tätä demokratia asiaa pohtineet onko huomioitu vaalikustannusten kasvut alueella onko pohdittu tämä äänikynnyksen hurja nousu onko huomioitu kokemukset kokemukset esimerkiksi hok elannon vaaleista jotka osoittavat että näiltä kehysalueilta on todella vaikea nousta valtuustoon ja onko pohdittu että tässähän on useaan otteeseen mietitty uudenmaan jakamista kahteen eduskuntavaalipiiriin ja nyt toisaalta ollaan yhdistämässä kaksi suurta piiriä nyt kun odottelemme tätä pääkaupunkiseuturatkaisua muutoinkin niin olisiko syytä vielä pohtia tämä erityisalue myös demokratian näkökulmasta ja koota vaikkapa

arvoisa rouva puhemies kun puhutaan nyt juuri tästä lakipaketista ja äsken todettiin että siihen ei ole mitään kritiikkiä ja että lausuntoja on huomioitu varmaan osin mutta tarkistin äsken että suurin osa lausunnonantajista viime syksynä oli hyvin kriittisiä integraation toteutumista kohtaan tällä mallilla mutta sitä ei muutettu hyvin suuri osa oli kriittisiä sitä kohtaan mitä tapahtuu kuntien kiinteistöille tällä mallilla sitä ei muutettu suurin osa oli hyvin kriittisiä ja sitä ei muutettu sen takia tämä usko siihen että aina parannetaan sen jälkeen kun lausunnot on saatu ei ole ihan paras mahdollinen tällä hetkellä ja tämä keskustelu johtaa myöskin siihen valinnanvapauskeskusteluun minulle minulle ei vielä ole myöskään selvinnyt kun me olimme tekemässä siis kaikki kahdeksan puoluetta yhdessä sote uudistusta miksi nyt näihin ihan tavallisiin ihmisten lähipalveluihin on pakko samaan hallintoon samalla päivämäärällä liittää valtionhallinnon palveluita valvontatehtäviä liikennettä ympäristöä ja kaikkea muuta minä en

arvoisa puhemies vähän yhteenvedonomaisesti minä ymmärrän nämä uudistukset joka joka tapauksessa kahdella tavalla ensinnäkin soten osalta kysymys on siitä että näin me pystymme turvaamaan palvelut myös pitkälle tulevaisuuteen ja maakuntauudistuksen myötä kysymys on siitä että pystytään kehittämään sitten maakuntien maakuntien elinvoimaa vaikka keskustelu täällä nyt tänään on ollutkin aika kriittistä niin kaikesta huolimatta minä jaksan kyllä toivoa että löytäisimme vahvan yhteistyön täällä ja löytäisimme yhteistä ymmärrystä ja myös ratkaisumyönteistä tahtotilaa että nämä isot uudistukset saadaan saadaan vietyä eteenpäin siis samanlaista tahtotilaa viedä näitä uudistuksia eteenpäin kuin tuolla maakunnissa on hyvin laajasti täällä on monta kertaa jo kiinnitetty huomiota tähän tähän kuulemiseen ja kyllä minä siihen yhdyn sillä tavalla aivan samoin kuin pääministerikin että että näissä uudistuksissa on kuultava asiantuntijoita ja niitä näkemyksiä mitä näistä näistä esitetään mahdollisimman pitkälle

arvoisa rouva puhemies täällä herää paljon ihan asiallisia kysymyksiä ja olisi hyvä että ei olisi niin paljon tätä vastakkainasettelua vaan enemmän pyrittäisiin vastaamaan näihin kysymyksiin täältä esimerkiksi käy esittelytekstistä ilmi että eri alueille olisi tulossa erisuuruiset asiakasmaksut ne pohdittaisiin kunta kerrallaan tämä herättää kysymyksen yhdenvertaisuudesta sitten täällä on kunnallisveron vähennys kaikilta kunnilta kaksitoista pilkku neljäkymmentäseitsemän prosenttia ja ja kuitenkin kunnat hyvin erilaisia siinä miten ne rahoittavat palvelujaan tällä hetkellä sitten tämä kolmannen sektorin rooli kolmas sektori on erittäin huolissaan tällä hetkellä siitä että heidän tulevaisuudestaan puhutaan tosi vähän se on kuitenkin merkittävä sosiaalisektorin täydentäjä kaikissa kunnissa mutta heidän koko toimintakenttänsä on kokonaan auki tässä uudistuksessa ja he eivät pysty semmoiseen muutokseen että kuukautta tai puolta vuotta ennen esitetään jotain vaan pitkäjänteisempää

ja takaamaan ne myös tulevaisuudessa ja myöskin huolehtimaan eri maakuntien ja eri alueiden elinvoimasta se on päivänselvä asia ja niin kuin ministeri rehula täällä totesi on maakunnista erittäin paljon kiinni ja riippuu niistä asioista mitä tässäkin on tuotu esille miten maakunnat ja erva alueet nämä asiat päättävät minkälainen on työnjako halutaanko sitä tehdä halutaanko olla yhteistyössä vai ei

puhemies samalla lailla on tärkeää myöskin että maakunnat saavat lisää valtaa toimia ja se että laki on riittävän väljä niin että erilaisuudet saadaan saadaan myöskin hyväksikäytettyä ja sitä kautta elinvoimaa rakennettua ettei valtio määrää kaikkea
viimeinen puheenvuoro ennen ministereitä edustaja kiljunen
arvoisa rouva puhemies kysyisin nyt uudestaan ministeri rehulalta sitä kysymystä johon jo täällä osittain vastattiinkin elikkä kun meidän ict järjestelmät ovat erittäin oleellinen osa näitten palveluiden kokonaisuutta ja tiedonkulkua niin mitenkä on varauduttu näissä palveluprosesseissa siihen että nämä ict järjestelmät toimivat jos sinne tulee

vuoden kaksituhattakahdeksantoista loppupuolella ongelmia ja nämä ict järjestelmät eivät eivät toimikaan niin miten tämä kokonaisuus sote järjestelmässä tullaan toteuttamaan ja ja miten huolehditaan sitten se tarvittava tiedonsiirto eri yhtiöiden välillä ja jos ict järjestelmässä tulee ongelmia ja aikataulussa ei pysytä niin miten käy tämän sote uudistuksen
ministeri rehula aloittaa riittääkö kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies meillä on sinä päivänä sote ja meillä on sinä päivänä valinnanvapaus kun tieto kulkee ja jos syntyy tilanne että tieto ei kulje niin se toimeenpano viivästyy niiltä osin niillä alueilla missä tieto ei kulje meillä on sinä päivänä sote meillä on sinä päivänä valinnanvapaus kun tieto kulkee hallitus yrittää omalta osaltaan toimia ministeri vehviläinen kertoi seuraavat selkeät linjauspäätökset tullaan tekemään huhtikuun kahdennenkymmenennen päivän tienoilla sieltä tuli välihuuto ettei voi olla niin tämä on hyvin pragmaattinen suhtautuminen samoin tähän yhtiöittämiskeskusteluun ensinnäkin olen pahoillani jos puheeni ovat kuulostaneet ylimielisiltä olen yrittänyt pitää itseni kasassa tilanteessa jossa aavistuksen verran hankalaa on kun ihan alku perusasioista on tilanne jossa on vain yritettävä muistaa kertoa sama asia kymmenennen kerran me olemme tekemässä lainsäädäntöä jossa yksityinen julkinen ja kolmas sektori ovat samalla viivalla kyllä minä tässä roolissa kysyn kuka pelkää sitä tilannetta että meidän julkiset palvelut eivät yksityisten kanssa pärjää todennäköisesti oppositiolla on nyt jotakin salattua tietoa mitä minulla ei ole tai mitä maan hallituksella ei ole mutta minun nenäni sanoo sen perustumatta ensimmäiseenkään laskelmaan jonka olisin nähnyt että meidän julkinen palvelutuotantomme tulee muuten yllättämään tässä keississä meillä on hyvin kilpailukykyiset palvelut niiden saatavuus on hyvä mutta sitten tullaan siihen tilanteeseen mihin myös verrataan täällä edustaja jaskari kävi pitkän listan läpi asioita siitä elävästä elämästä joka on jo tätä päivää saatikka sitten pitäisi olla tulevaisuutta palvelut sellaiset jotka tänä päivänä puhumattakaan kymmenen tai viisitoista vuotta sitten ovat terveysasemilla ja jopa sairaaloissa ne palvelut huolehditaan tai hoidetaan kotona puhumattakaan kun me menemme tulevaisuuteen eteenpäin haja asutusalueitten laajojen etäisyyksien alueitten parasta sotea on tällä hetkellä se että rakennetaan laajakaistayhteydet joilla varmistetaan se että tieto kulkee sitten tämä kysymys integraatiosta sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislain kolmastoista pykälä neljästoista pykälä ja ainakin ovat pykäliä joissa puhutaan integraatiosta tämä lainsäädäntö on raami tämä on puitteet sille työlle jota alueilla pitäisi tehdä kolmannen kerran tämän keskustelun aikana totean että nyt on aivan ensisijaisen tärkeää ottaa matkaan henkilöstö ja toisekseen paljon puhutut alueelliset erityispiirteet ne maakunnat joissa vielä mietitään että mitähän tässä nyt pitäisi oikein tehdä pitäisi lähteä rakentamaan sitä maakunnan palveluverkkoa sitä integroitua palveluverkkoa

arvoisa puhemies täällä edustaja taavitsainen otti tärkeän asian esille myös maakuntien ja valtion välisistä neuvottelumekanismeista ja niitähän itse asiassa on aika moneen kohtaankin mutta ensinnäkin totean sen että kun maakunnat ovat keskeinen osa julkista taloutta ja yhdeksänkymmentä prosenttia suurin piirtein maakuntien rahoituksesta tulee valtiolta niin on aivan luonnollista että siinä on myös omaa yhteistä neuvottelumenettelyä valtion puolelta ne välineet joilla keskustellaan myös osittain ohjataan maakuntia ovat tietysti julkisen talouden suunnitelma talousarvio ja ja sitten tästä neuvottelusta sen tarkoitus on nimenomaan se että siinä yhdessä katsotaan että maakuntien rahat riittävät eli toteutuu niin sanotusti rahoitusperiaate siihen että niihin tehtäviin mitä maakunnilla on myös rahoitus riittää samoin investoinnit isot investoinnit ja myös se minkälaista

maakuntatalouden neuvottelukunta joka on vastaavanlainen kuin kuntien kanssa on kuntien ja valtion välinen tämmöinen jatkuva neuvottelu merkittävistä lainsäädäntöasioista ynnä muista asioista sitten edustaja mäkelä palasi vielä tähän vaalipiirikysymykseen uudellamaalla minä toistan sen että mitä enemmän maakuntaan laitettaisiin erilaisia vaalipiirejä tai jos olisi jopa niin kuten kainuussa aikanaan kokeiltiin että kuntien edustus turvataan sitä hankalammin se koko maakunnan ääni toteutuisi eli itse kannatan kyllä sitä että se vaalipiiri olisi yhtäläinen samalla haluan todeta sen että tämä maakuntien koko viisikymmentäyhdeksän viiva yhdeksänkymmentäyhdeksän on vähimmäismäärä jos maakunta katsoo että sillä vähimmäismäärällä ei tule toimeen siis uudellamaalla se on yhdeksänkymmentäyhdeksän tietysti koska kun uusimaa on suurin niin sillä on totta kai maksimimäärä näitä edustajia niin valtuustolla on mahdollisuus myös suurentaa sitä maakunnan maakunnan kokoa sitten vielä tähän edustaja paateron kysymykseen näistä kiinteistöistä kyllä me

muista tehtävistä eli siitä miksi tehtiin tehtiin näitä muita tehtäviä kyllä minä sanon että jos te te rupeatte tutustumaan tähän meidän alue ja maakuntatason hallintoon valtion puolelta ja myös kuntayhtymien puolelta niin se on erittäin sirpaleinen jos joku pitää sitä hyvänä järjestelmänä nyt niin minä olen kyllä jyrkästi siitä eri

arvoisa rouva puhemies

näistä esitetyistä ja laajalti kannatetuista tavoitteista ja lähtökohdista tätä kokonaisuutta pitää myös nyt sitten tarkastella eduskunnan käsittelyssä sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta tarvitaan siitä olen aivan vakuuttunut ja luulen että me kaikki olemme siitä samaa mieltä edellinen hallitus valmisteli esitystä parlamentaarisesti tuolloin tämä kuntapohjainen uudistus kaatui perustuslakivaliokunnan lausuntoon eikä vaalien läheisyyden vuoksi ollut enää sitten aikaa tehdä tarvittavia muutoksia olin asiantuntijaroolissa tuolloin mukana tuossa valmistelussa ja tietenkin oli harmi että sitä ei silloin saatu menemään eteenpäin nyt on tietysti tärkeää että sosiaali ja terveydenhuollon uudistus näin ollen voisi edetä ja se saataisiin tehdä siten maaliin että se tuottaa niitä tavoitteita joita on asetettu sosiaali ja terveyspalvelut ovat ihmisten arjen ja hyvinvoinnin keskiössä ja monella tapaa ne tulevat hyvin lähelle meitä kaikkia väestö ikääntyy ja myös eriarvoistumisen uhka on tosiasia meidän yhteiskunnassamme sote uudistuksesta kuitenkin valitettavasti puhutaan hyvin usein pelkkänä terveydenhuollon uudistuksena se on tietenkin lähellä ihmisiä koska moni kokee ne terveyspalvelut kaikkein useimmin useimmin arjessaan kuitenkin me tiedämme että ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttaa keskeisesti se miten sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuu sillähän on suora yhteys työllisyystilanteeseen koulutuksen tasa arvoon ja myös ympäristön tilaan

ja vastanneet kunnat nyt tämä sote uudistus siirtää jatkossa sosiaali ja terveydenhuollon palvelut suuremmille alueille suuremmat sote alueet ovat mielestäni kannatettavia niiden kautta turhia raja aitoja voidaan kaataa ja rahoitus sekä toiminnan organisointi sekä tietojärjestelmät saadaan samoihin käsiin nyt on kuitenkin huomio kiinnitettävä siihen millainen raja aita syntyy tämän tulevan

myötä josta emme vielä tarkkaan tiedä sisältöä erityisesti kannattaisi nyt tarkastella ja kantaa huolta tähän järjestämislakiin ja kuntien palvelutehtäviin liittyen liittyen siitä että nyt kuntiin jäävän terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on siis kunnissa ja toisaalta maakunnissa sitten huolehditaan tästä paikkaavasta ja hoitavasta toiminnasta ja maakuntiin siirtyy myös sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstö

myös tieto kulkee eniten huolta herättää kuitenkin palvelutuotannon eriytyminen näihin tuleviin yhtiöihin joita kaavaillaan tämän valinnanvapauslainsäädännön myötä jos tämä korjaava toiminta siirtyy yhtiön vastuulle niin pitää kysyä mikä on niiden intressi käyttää resurssejaan ja asiantuntemustaan maakuntien ja kuntien vastuulla olevaan terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan arvoisa puhemies valiokunnat saavat nyt kevään työlistalleen valtavan kokonaisuuden sosiaali ja terveysvaliokunnan työ alkaa heti huomisaamuna jolloin vietämme koko aamupäivän perehtyen lakikokonaisuuden yksityiskohtiin aikataulu on kireä erityisesti siksi että tämä valinnanvapauslainsäädäntö tulee sitten myöhemmin keväällä kuitenkin tämä kokonaisuus järjestämislaki ja valinnanvapauslaki on voitava käsitellä yhtä aikaa jotta tämä pysyy hallinnassa näiden lakien osalta eduskuntatyön kannalta on että hallituksen suunnittelema valinnanvapauslainsäädäntö saadaan nyt riittävän ajoissa eduskuntaan jotta valiokunnat saavat tarpeeksi aikaa tämän lakipaketin asianmukaiselle käsittelylle

arvoisa puhemies käsittelyssä olevan esityksen ydintavoite on terve ja hyvinvoiva ihminen ja se että siihen tarvittavat palvelut ovat yhdenvertaisesti jokaisen saatavilla tämä sote lakipaketti on poikkeuksellisen pitkän valmistelun tulos hallituksen kaikkien puolueiden vuorovedoin valmistelema lähes kaksikymmentä vuotta yhdessä yrittämä tulos ja ja kaikki me olemme täällä yhtä mieltä siitä että nyt tämä uudistus on välttämätön joten eikö nyt kansakunnan edun nimissä olisi vastuullista yhdistää voimat ja viedä tämä vuosikausien yhteisurakoinnin tulos eduskunnassa valiokuntatyössä yhteistyössä maaliin varsinkin vasemmiston esille nostama soten palauttaminen lähtöruutuun ei ole kenenkään etu vähiten se on tuolla jonoissa palveluita odottavan ihmisen etu mutta ei se ole kyllä yhdenkään puolueen etu mielestäni tässä sote uudistuksessa ja siinä onnistumisessa on nyt kyse koko politiikan uskottavuudesta me suomalaiset olemme vaikeissa asioissa yhdistäneet voimamme ja nyt tässä on taas sen paikka sote uudistus tehdään palveluita tarvitseville ihmisille ja heidän etunsa pitäisi nyt koko eduskunnan asettaa

ja on sanottava että tämä seisova sote vesi kyllä jäytää koko hyvinvointiyhteiskuntamme perusteita uudistus on on nyt tehtävä täällä on kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa ja meidän ryhmän puheenvuoroissa hyvin nostettu esille myöskin se että sote henkilöstö on lopen uupunut vatvomiseen eli tätä uudistusta ei enää voi jättää tekemättä on aivan selvää että tämä käsittelyssä oleva malli ei varmasti täytä kaikkien kahdensadan edustajan toiveita myöskään yhdenkään puolueen oma malli myönnän itse avoimesti että vaikeaa on ollut niellä tuota kantokyvyltään eri mittaisten kahdeksantoista maakunnan mallia mielestäni isompien lihasten viisi sote aluetta olisi vastannut parhaiten tulevaisuuden haasteisiin totta kai mieluummin olisin ottanut valinnanvapauslain eduskuntaan yhtä aikaa tämän maakunta sote järjestämislain kanssa mutta ymmärrän erittäin hyvin hallituksen aikataulun valmistella tuo valinnanvapauslaki laajan kansalaiskeskustelun kautta kuntoon ja kyllähän kaupunkilaisjärkikin sanoo että sitten eduskunnassa katsomme tämän koko paketin kokonaisuutena ja sen arvioimme pettymyksiä varmasti on lakiesityksessä se ei välttämättä ole ihan sellainen kuin moni meistä olisi ajatellut itse ehkä olisin halunnut nähdä pääkaupunkiseudun sote erillisratkaisun eli jokaisella on tähän lakipakettiin liittyviä kipeitä kohtia mutta siitäkin huolimatta ja ja juuri siksi on todella tärkeää että tämä lakiesitys nyt viedään eteenpäin

toivon että jatkossa keskustelemme niistä niistä asioista jotka lakiesityksessä joku pelkää tai joita tähän olisi saattanut kirjoittaa aika monessa opposition puheenvuorossa puhuttiin sellaisista asioista joita tässä lakiesityksessä todellakaan ei ole kaikkiin näihin kysymyksiin pureudumme valiokuntatyössä ja totta kai kaikki uudistuksen tavoitteita eteenpäin vievät korjausehdotukset ainakin me kokoomuksen ryhmässä ajattelemme ovat yhtä lailla tervetulleita tulevat ne oppositiosta tai hallituksesta opposition tehtävä on esittää kritiikkiä ja sitä on esitettykin tehtävä on myöskin esittää vaihtoehto mutta kun tätä keskustelua kuulin niin on aivan selvää että oppositiolla ei ole yhtä yhtenäistä vaihtoehtoa ainut toteuttamiskelpoinen esitys tämän parinkymmenen vuoden jälkeen on nyt tämä hallituksen esitys ja toivon että tätä voimme yhdessä viedä eteenpäin toivon todella yhdessä paneudumme tähän lakiesitykseen voimme todeta että tässä on käsillä historiallinen iso uudistus ja ja kun olen tätä lukenut ja ja katsonut niin kyllä voin sanoa että tämä esitys luo puitteet sille että me turvaamme tulevaisuudessa yhdenvertaiset ja kustannustehokkaat palvelut

kysynkin nyt oppositiolta oletteko te valmiit yhteisrintamaan viemään tätä uudistusta eteenpäin oletteko te valmiit repimisen sijaan rakentamaan yhteistä suomalaista sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta selvä on että tämä uudistus ei tule koskaan valmiiksi uudistuksen yhteydessä on päätettävä miten tämän uudistuksen vaikutuksia seurataan ja ja uudistusta on jatkuvasti parannettava ja ja korjattava se mikä on hyvä siinä valinnanvapauslainsäädännössä erityisesti kun se tänne eduskuntaan tulee on se että se mahdollistaa sen että uudistus on jatkuvaa ja ja se tapahtuu ihmisten näkökulmasta eli valinnanvapaus vauhdittaa jatkuvaa sosiaali ja terveydenhuollon uudistumista sen jälkeenkin kun

kaadatte suomi oli ensimmäinen maa joka potilaslailla vahvisti ihmisten osallisuutta ja nyt tämä valinnanvapauslaki on taas harppaus siihen että pääsemme samaan minkä muut pohjoismaat ja eurooppa ovat jo tehneet siellä on täydellistä ja toimivaa arkipäivää että ihmiset voivat valita ja vaikuttaa omiin palveluihinsa

arvoisa puhemies työsarkaa tässä muutosprojektissa riittää esimerkiksi uudenmaan uudenmaan sote ja maakuntauudistuksessa on kyse yhden pilkku kuuden miljoonan asukkaan palveluista mikä on noin kolmannes kaikista suomalaista ja

työntekijän työpanoksesta mittakaavaltaan uudenmaan maakunnan pystyttäminen vastaa melkein pienen valtion perustamista esimerkiksi maakunnan budjetti tulee olemaan lähes seitsemänkymmentä prosenttia viron valtion budjetista ja henkilöstö kaksi pilkku viisi kertainen viron julkisen sektorin työvoimaan verrattuna uudenmaan sote ja maakuntauudistuksen käynnistämisvaiheessa tehdyt riskianalyysit ovat paljastaneet isoja riskejä jos sote käynnistetään uudellamaalla hallituksen asettaman aikataulun mukaisesti uusimaa on täysin poikkeava ylivoimaisesti suurin ja siitä seuraa myös se että vaikeusaste on aivan omaa luokkaansa ja aikataulu näin ollen vaikuttaa kyllä kestämättömältä arvoisa puhemies hallituksen esityksestä saamme lukea seuraavaa uudistuksella arvioidaan olevan merkittäviä vaikutuksia demokratiaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksiin sekä poliittiseen toimintakulttuuriin ja

tästä on helppo olla samaa mieltä tämä voi tietysti tarkoittaa myös hyviä asioita pari asiaa vaikuttaa täysin selvältä maakunnista ainakin useimmista tulee hyvin suuria ja paikalliset vaikutusmahdollisuudet tulevat olemaan aika rajallisia tämä koskee tietysti erityisesti uuttamaata tässä yhdistetään kaksi isoa vaalipiiriä ja on olemassa minun mielestäni ainakin suuri vaara syntyä huomattava demokratiavaje kun lisäksi muistamme että päätökset maakunnissa tullaan tekemään valtion vahvassa ohjauksessa näin ollen monet kunnat tai alueet maakunnissa ja suuret väestöryhmät tulevat jäämään kokonaan vaille edustusta maakuntavaltuustossa ja tietenkin vielä useammat maakuntahallituksessa

arvoisa puhemies

pelon yhteiskunnassa tässä että minkä ihmeen takia mitä kaikkea pahaa voi tapahtua jos jotain uudistusta tässä maailmassa tässä suomessa tapahtuu yksi professori sanoi myöskin sen että nykyinen järjestelmä on erittäin kilpailukykyinen sitten kun miettii tuloksia minkälaisia nykyisessä järjestelmässä on kun on kysytty että miten tämä toimii niin tietyllä alueella perusterveydenhuollossa on kuuden viiva kahdeksan viikon jonot hammaslääkäreille saattaa olla vuoden jonot hoidon saatavuus eri puolilla suomea on hyvinkin epätasaista tuottavuuserot erilaisten terveysasemien terveyskeskusten välillä ovat jopa kymmeniä prosentteja sote hallinto voi sanoa

tietyllä tavalla keskiosastaan lihava ja voi sanoa että aika paljon löytyy tehottomia toimintatapoja joita oikeastaan ei pystytä kunnolla vertaamaan kun ei olla samalla tasolla ja katsottaisiin sitä mitkä olisivat parhaat toimintatavat ottaa käyttöön eri puolilla suomea eli tuntuu siltä että jopa tämä professoriryhmä joka ehdotti että halutaan lisäaikaa näyttää pelkäävän aitoa laatukilpailukykyä kuin kuin ruttoa minä aidosti ihmettelen todellakin minkä takia myöskin tämä valinnanvapaus jossa ihmiset pääsevät valitsemaan useampien tuottajien välillä on niin voimakkaasti ollut opposition hampaissa kuten jo aikaisemmin puheenvuorossa sanoin kuusikymmentäviisi prosenttia suomalaisista kannattaa valinnanvapautta haluaa katsoa missä olisi paras palvelu ja kaikki me tiedämme että valinnanvapautta ei kerta kaikkiaan ole jos ei ole mistä valita ja laatukilpailukyky tulee hyvin usein siitä että on kilpailua keskenään uusista ideoista erilaisista toimintatavoista

minä aidosti ihmettelen sitä myöskin miksi sanotaan että täytyisi pysyä olla ainoastaan julkisen sektorin tuottajien piirissä koska todellakin sinä voit sen valita sinä voit tehdä sen ideologisen valinnan että olet ainoastaan julkisen sektorin tuottajien piirissä joku valitsee sen ja sitä pitää arvostaa minä olen samaa mieltä myöskin ministeri rehulan kanssa että tämä julkinen sektori voi muuten yllättää tosi paljon siellä on nyt näkymät että siellä on into päällä tehdä että näytetään miten tämä homma voi muuten tehdä tiukkaa muilla muilla se täytyy katsoa juuri tällä tavalla juuri näin samoin on haluttu luoda tietynlainen mörkö myöskin terveydenhuollon ammattilaisten keskuuteen voin kyllä ihan vakuuttaa että eivät ne ihmiset terveydenhoitoa katoa tämän yhteydessä varmasti ihan samanlainen tarve löytyy löytyy palveluille ja toisaalta voisi miettiä terveydenhuollon henkilökunnan näkökulmasta että hehän tietyllä tavalla saavat enempi vaihtoehtoja on useampia työnantajia voidaan valita se paras johtaminen johtaminenhan on yksi oleellinen seikka tässä miten organisaatiot toimivat ja valita ne parhaimmat työpaikat tämähän antaa huomattavasti lisää mahdollisuuksia myöskin terveydenhuollon henkilökunnalle katsoa missä todellakin ovat ne hyvät toimintatavat ja eteenpäinvienti ja sitten vielä kun niin paljon on puhuttu valinnanvapaudesta korostan että nyt se on lähtenyt vasta lausuntokierrokselle hyvä kun tästä keskustellaan mutta toivon että keskustellaan rakentavasti koska todellakin tämä uusi ajattelutapa ja nämä uudet valinnanvapauden muodot antaisivat mahdollisuuden myöskin miettiä uuden tyylisiä palveluita kuten jo sanoin esimerkiksi kotiin tuotavia palveluita liikkuvia palveluita digitaalisia palveluita vastaavia voi olla että jotkut tietyt sote keskukset keskittyvät aivan erilaisiin palvelukulttuureihin kuin nykyään on ihmiset ovat jopa tyytyväisempiä ja jos eivät ole tyytyväisempiä niin valitsevat jonkun toisen

arvoisa rouva puhemies kansanedustajana pääsee harvoin keskustelemaan yhtä tärkeästä uudistuksesta kuin se mitä tänään käsittelemme sote ja maakuntauudistus on koko hyvinvointivaltion säilymisen kannalta keskeinen asia valitettavasti hallitus esittelee meille mallin jolla olla peruuttamattomia vaikutuksia järjestelmämme toimivuuteen ja kansalaisten yhdenvertaiseen terveydenhuoltoon suomalaiset ovat pääosin tyytyväisiä sosiaali ja terveyspalveluihin mutta erityisesti palveluiden hinta ja luukulta luukulle juoksutus koetaan ongelmaksi siksi sote uudistus on välttämätön toteuttaa hallituksen esityksessä on kuitenkin unohdettu nämä alkuperäiset tavoitteet sen sijaan on on lähdetty tekemään mallia säästöt ja yksityisten terveysjättien etu edellä hallituksen ajama malli on uhka kansanterveydelle siinä ei ole todellakaan kyse valinnanvapaudesta vaan järjestelmämme hyvin toimivien osien romuttamisesta pakkoyhtiöittämisen tieltä sen lisäksi että harvoin pääsee keskustelemaan näin tärkeästä uudistuksesta harvoin käsittelemme eduskunnassa eduskunnassa lakiesitystä joka on yhtä kautta linjan asiantuntijoiden jyrkästi tuomitsema kuin tämä hallituksen sote esitys saamme lukea päivittäin lehdistä kuinka maan johtavat sote asiantuntijat toinen toisensa perään varoittavat hallituksen esitykseen liittyvistä riskeistä nyt jos koskaan pitäisi hallituksen niellä ylpeytensä kuten on jo monta kertaa aiemminkin tehnyt keskeyttää kokoomuksen junttaaman pakkoyhtiöittämismallin läpivieminen ja palauttaa sote uudistus parlamentaariseen käsittelyyn esimerkiksi yleisradio pyysi viikko sitten viittä arvostettua sote uudistusta seurannutta professoria arvioimaan hallituksen esitystä vastaus oli tyrmäävä professorien mukaan lausunnolla oleva lakiluonnos niin sanotusta valinnanvapaudesta ei ratkaise sote järjestelmämme ongelmia vaan päinvastoin se saattaa viedä kehitystä taaksepäin nyt käsiteltävä maakuntauudistus on oleellinen osa sote uudistusta eikä niitä voi käsitellä toisistaan irrallisina lakiesityksinä vasemmisto haluaa maakuntauudistuksen lisäävän demokratiaa kannatamme myös vastuullista ja hallittua sote uudistusta kuitenkaan emme kannata epätasa arvoistavaa esitystä esitystä jossa rikkaiden terveyskulut katetaan verovaroista ja kansainvälisten veroa kiertävien terveysjättien annetaan bisnestä kansamme terveydellä samaan aikaan kun köyhät unohdetaan arvoisa puhemies haluan yksityiskohtana nostaa esiin myös turvakotien tilanteen maakunta ja sote uudistuksen jälkeen esimerkiksi ensi ja turvakotien liiton mukaan hallituksen ajama yhtiöittämisvelvoite on vakava riski sote uudistuksessa uudistusten jälkeen on varmistettava että liian pieneen turvakotipaikkojen määrään tehdään riittävän radikaali korjausliike tästä on suomelle toistuvasti huomauttanut esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö amnesty vasemmistoliitto haluaa kestävät ja laadukkaat sosiaali ja terveyspalvelut myös kaikista heikoimmassa asemassa oleville kansalaisille asiakasmaksujen tai välimatkojen sitä estämättä haluamme edistää kansalaisten todellista valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta valitettavasti nämä tavoitteet eivät hallituksen esityksessä toteudu esityksen puutteellisuuden jonka myös hallituspuolueiden edustajat ovat keskustelun aikana myöntäneet takia uudistus tulisi palauttaa huolelliseen parlamentaariseen valmisteluun tämä olisi kansalaisten ja koko suomen kannalta paras ratkaisu suomen itsenäisyyden sata vuotisjuhlavuoden teema yhdessä on tehtävä konkretiaksi myös maakunta ja sote uudistuksessa

arvoisa rouva puhemies

vaikka se toimii julkisella sektorilla yksiköiden välillä on edelleen melko vähäistä joskin jatkuvasti lisääntyvää se ei ole kuitenkaan onnistunut juurikaan helpottamaan suomalaisen terveydenhuollon keskustelluinta ongelmaa elikkä pitkää pääsyaikaa hoitoon valinnanvapaus on juuri siksi perusteltua ja erittäin toivottavaa tässä esitetyssä mallissa on kuitenkin vielä kohtia jotka arveluttavat erikoissairaanhoidossa työskenteleviä siksi siihen on mielestäni keskityttävä erityisellä huolellisuudella jos ammattilaiset epäilevät että hoidon vaikuttavuus heikkenee tai että hoidon integraatio hajautuu on varmistettava etteivät etene me tiedämme eri tutkimuksista että suomessa on suuret alueelliset erot hoitokäytännöissä ja erikoissairaanhoidon väestökohtaisissa kustannuksissa nämä erot eivät ole selitettävissä väestörakenteella tai sairastavuudella useissa selvityksissä on on myös tuotu esiin alueellista erikoissairaanhoidon ylikäyttöä meidän hoitokäytänteet ovat hyvin erilaiset eri puolilla maata ja samallakin alueella eri toimijoiden kesken esimerkiksi leikkausmäärät asukasta kohden vaihtelevat erikoisaloittain merkittävästi ilman lääketieteellistä perustetta erikoissairaanhoidossa on viime aikoina kansainvälisesti kiinnitetty huomiota hoidon vaikuttavuuteen tällä tarkoitetaan sitä hyötyä minkä potilas tai yhteiskunta annetusta hoidosta saa vaikuttavuutta tulisi mitata nimenomaan tehokkuutta arvioitaessa tehoa ei tulisi mitata vain käyntien tai muiden suoritteiden määrällä vaan näiden käyntien tuottamalla terveyshyödyllä merkittävä osa ylikäytöstä on nimittäin juuri näitä vaikuttamattomia käyntejä eri arvioiden mukaan erikoissairaanhoidon diagnostiikasta diagnostiikasta ja hoidosta merkittävä osa jopa prosenttia on vaikuttamatonta toimintaa myös selvitysten mukaan erikoissairaanhoidon kustannusten nousun rajoittamisessa suuri mahdollisuus on vaikuttamattoman hoidon vähentämisessä oikeat asiat oikeassa paikassa oikeaan aikaan sitä tällä uudistuksella haetaan myös päivystysuudistuksella ja operatiivisen hoidon keskittämisellä pyritään laadun parantamisen lisäksi nimenomaan hoitolinjojen yhdenmukaistamiseen keskeinen edellytys hoitolinjojen yhtenäistämiseen on läheteliikenteen hallinta joka mahdollistaa potilaan ohjaamisen oikeaan hoitoon ja hoitopaikkaan heti tämän hoitoketjun alussa arvoisa puhemies hoidon koordinaatiossa on varmistettava ettei päätöksenteko hoitolinjauksista hajoa tai toimintatapojen kirjo kasva nykyisestään nyt esitetyssä valinnanvapausmallissa yksittäisen palveluntuottajan insentiivi on suoritteissa ei vaikuttavuudessa ei terveyshyödyn tuottamisessa ja juuri tästä syystä hoitopaikan valinnanvapauden sijaan pelätään että syntyy hoitolinjan valinnanvapaus ja silloin me voimme unohtaa terveyshyödyt arvoisa puhemies annan täyden tukeni sote uudistukselle ja kannustan tässä vaiheessa kun saamme valinnanvapauslakiluonnosten lausuntoja erityiseen huolellisuuteen niiden tutkimisessa ja niistä parhaitten kommenttien ottamiseen

arvoisa puhemies käsittelemme parhaillaan suomen itsenäisen ajan taloushistorian suurinta uudistusta sote uudistusta tässä salissa ollaan hyvin laajasti yhtä mieltä siitä että uudistus tarvitaan sisällön osalta löytyy erilaisia näkemyksiä nyt kuitenkin uudistus tarvitaan ja silloin puheet parlamentaariseen valmisteluun siirtämisestä voidaan unohtaa oppositio voi palvella isänmaataan myöskin valiokunnassa valiokunnissahan kaikki puolueet ovat mukana tätä uudistusta käsittelemässä todella suosittelen että siellä löydetään mahdollisimman laaja yhteisymmärrys viedä tämä uudistus satamaan itsekin olen sitä mieltä että uudistus tarvitaan kuitenkin tätä uudistusta nyt hyvin vahvasti oman maakuntani ja sen elinvoiman näkökulmasta tulen hämeestä noin sataankahdeksaankymmeneentuhanteen asukkaan maakunnasta johon ei kuulu yhtäkään niistä kahdestatoista täyden palvelun keskussairaalasta vaan meillä on niiden kuuden joukkoon kuuluva keskussairaala maakunnassamme sen lisäksi meillä on hämeenlinnan seudun rinnalla myöskin riihimäki ja forssan seutu olemme tehneet forssan seudulla uraauurtavaa työtä jo seitsemäntoista vuotta pistäessämme perusterveydenhuollon ja peruserikoissairaanhoidon vuoden kaksituhatta alusta samaan kuntayhtymään ja rakensimme hoitoketjut tavalla joihin ihmiset ovat olleet erittäin tyytyväisiä taloudelliset tulokset ovat olleet myöskin erinomaisia koska olemme olleet noin kymmenen vuoden ajan ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoissa kolmen parhaan palveluntuottajan joukossa tästä integraation hyvästä onnistumisesta johtuen sitten vuoden kaksituhattaneljätoista alusta siirsimme myöskin kuntien sosiaalipalvelut tähän kuntayhtymään ja nyt meillä on on ollut sitten neljä vuotta kokemusta siitä miten integroidaan myöskin sosiaalipalvelut tähän mukaan edelleen meidän taloudelliset tuloksemme ovat terveyden ja vanhustenhuollon tarvevakioituja menoja verrattaessa kunnittain siellä ihan ihan huipulla eli olemme onnistuneet myöskin saamaan palveluketjut kuntoon sillä tavalla että sosiaalipalvelut integroitiin tähän yhteen se otti oman aikansa mutta nyt ketjut ovat toimivia ja ihmiset ovat palvelun käyttäjinä tyytyväisiä nyt olemme sitten tietysti tarkkaan selvittäneet mitä tämä uusi tilanne meille käytännössä merkitsee yritimme ensin maakunnan valmistelussa vahvasti saada kaksi muuta seutukuntaa mukaan siihen että toteutettaisiin forssan malli myöskin riihimäen seudulla ja hämeenlinnan seudulla jolloin meillä olisi tämä tämä sama malli toiminnassa mutta siinä emme onnistuneet nyt sitten olemme laskeskelleet mitä tämä uudistus merkitsee maakunnan seutujen näkökulmasta ensinnäkin tässä viiden kunnan verotuloja siirtyy seudultamme maakunnan päätettäväksi yhdeksänkymmentäviisi miljoonaa kuntien verotuloista vuositasolla kun kuntien veroprosenttia leikataan pelkästään sairaalamme leikkaustoiminnan alasajo mikä nyt tapahtuu terveydenhuoltolain muutoksen johdosta tulee merkitsemään kahdeksantoista miljoonan euron menetyksiä seutukunnallemme ja siitä noin kahdensadan naisvaltaisen työpaikan tulevaisuus on on uhattuna erikoissairaanhoidon päivystys kuuluu myöskin tähän jota olemme menettämässä meillä on pohjalla kuudentoista prosentin työttömyys forssassa ja seutukunnalla tämä kehitys hyvin helposti johtaa näivettymiseen sitten kun sairaalan leikkaustoiminta ajetaan alas niin sen jälkeen myöskään hämeen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutus ei voi forssassa jatkua koska meillä ei ole silloin enää opetussairaalaa tätä taustaa vasten toivonkin että kun valiokunnassa tätä uudistusta käsitellään onko mitään mahdollisuutta ajatella että sellaiset mallit jotka ovat kymmenen vuotta toiminnallaan näyttäneet toimivuutensa voisivat olla niitä jotka voisivat jatkaa toiminnassaan en tiedä onko se mahdoton toivomus mutta seutukunnan edustajana tällaisen toivomuksen valiokunnalle esitän

arvoisa puhemies

oli myöskin tasa arvoinen ja

ongelmia toki perusterveydenhuolto ei ole tänä päivänä houkutteleva uravalinta lääkäreille päinvastoin kuin esimerkiksi isossa britanniassa tai joissakin benelux maissa tämä on johtanut tilanteeseen että etulinjassa työskentelee pääasiassa nuoria lääkäreitä heillä on toki valtavasti lääketieteellistä tietoa ja osaamista mutta sen käyttö nykyisessä maailmassa siellä terveyskeskuksessa on mahdotonta eikä väestö oikein jaksa luottaa terveyskeskusten osaamiseen ihmisten tietämys terveydestä ja sairaudesta on hurjasti lisääntynyt ja tämä on omalta osaltaan enemmän erikoissairaanhoidon suuntaan kunnille terveyskeskusten omistajille ja ja järjestäjille on jäänyt vain maksumiesten osuus terveyskeskukset ovat kehittyneet läpijuoksupaikoiksi ja erityisesti pienten kun tien on ollut vaikea suunnitella talouttaan myös terveydenhuollon tasa arvoisuus on hävinnyt hyvinvoiva ja rahakas väestö käyttää suhteellisen edullisia yksityispalveluita kun taas heikompiosainen väestö joutuu turvautumaan terveyskeskuksiin kaikkein heikoin osa ei edes niihin kun asiakasmaksut ovat hinautuneet vuosikymmenten aikana varsin korkeiksi ja eihän sinne lääkäriin edes pääse jos pääseekin kuin pääsee erikoistutkimuksiin sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tietojärjestelmät eivät pelaa yhteen kunnassa toinen virkailija ei tiedä mitä toinen tekee syntyy katkeamia ja päällekkäisyyksiä hoitoketjuihin arvoisa puhemies näissä asioissa on jo kyllin syytä sote uudistukselle sen perustavoitteet on jo moneen kertaan täällä tänään toistettu enkä lähde niitä toistamaan mutta tässä yhteydessä on erityisen luontevaa että samanaikaisesti tehdään myös maakuntauudistus sosiaali ja terveydenhuollolle saadaan leveäharteinen järjestäjä ja samalla kootaan hajallaan olevaa kuntien kuntayhtymien aluehallinnon palapeliä maakuntiin maakuntien liitothan ovat tähän asti olleet varsin vähävaltaisia pääasiassa hankerahojen jakajia eikä niiden hallinto ole ollut kovinkaan demokraattinen arvoisa puhemies viidessä minuutissa ei tuota tuhatkaksi sivuista pakettia käydä läpi joten otan tässä vain muutamia kriittisiä huomioita paketista miten käy vähäväkisille syrjäseuduille kustannuspaineessa on kyllä suuri vaara että palvelun tarjonta supistuu kaksi miten käy asiakasmaksuille meillä on edelleen ne kustannuspaineet kolme toteutuuko integraatio perussote keskuksiin tulee sosiaalitoimesta pääasiassa vain ohjaus ja neuvonta millä tavalla vaativampi sosiaalityö pystytään järjestämään niin että katkeamia ei tule neljä valinnanvapaus tänään käsittelyssä mutta se liittyy oleellisena osana tähän sosiaali ja terveydenhuollon uudistukseen asiasta tuleva laki on vasta lausunnolla mutta sitä toteutettaessa on pidettävä huoli siitä että julkisesta monopolista ei siirrytä isojen kansainvälisten voittoja hakevien firmojen monopoliin on myös huolehdittava siitä että laaja valinnanvapaus ei johda päällekkäisiin rakenteisiin ja tyhjäkäyntiin ja että pienillä sote yrityksillä on se todellinen mahdollisuus toimia

puhemies ensinnäkin haluan kiittää ministeri vehviläistä siitä että olette priorisoinut tämän lähetekeskustelun tärkeäksi ja olette

siksi tätäkin esillä olevaa lakiesitystä on osittain vaikea arvioida kun siitä siis puuttuu tärkeitä osia huonoa lainvalmistelua on myös se että hallitus on kuuro asiantuntijoiden arvioinnille en ole kuullut kovin montaa asiantuntijaa joka kannattaisi esimerkiksi hallituksen valinnanvapausmallia hallitus on rakentamassa suurta maakunta ja sote laboratoriota jossa kokeillaan sellaista mallia jota suurin osa asiantuntijoista vastustaa kannatan toki kokeilukulttuuria mutta sitä ei ole tarkoitettu näin suuriin yhteiskunnallisiin muutoksiin näin monen asian yhteen kytkeminen ei ole järkevää olisi ollut paljon parempi rakentaa ensin sote uudistus ja miettiä sitten vasta näitä muita muutoksia toimeentulotuen siirtämisen kelalle ja siihen liittyvien ongelmien pitäisi viimeistään herätellä hallitusta hidastamaan vauhtia kyseessä oli paljon pienempi muutos ja sen seuraukset näkyvät kansalaisten elämässä dramaattisella tasolla kuten debatissakin jo sanoin sdp hyväksyy hallituksen alkuperäiset tavoitteet sote ja myös sen että järjestämisvastuu siirretään laajemmille hartioille mutta valitettavasti hallitus on itse unohtanut osan näistä alkuperäisistä tavoitteista koska nyt tässä mallissa eivät toteudu palvelujen integraatio eheät hoitoketjut tasa arvo byrokratian purkaminen eikä edes tämä kustannusten kuriin saaminen

valinnanvapaus on sinällään hyvä asia ja jo nyt kansalaiset voivat valita terveysaseman ja erikoissairaanhoidossa lääkäri asiakkaan kanssa yhdessä miettii missä sairaalassa esimerkiksi jokin toimenpide olisi järkevää tehdä tämänkaltainen valinnanvapaus on kannatettavaa ja sitä on syytä edistää valinnanvapaus voitaisiin toteuttaa siis myös nykylainsäädännön pohjalta niin että jokaisella olisi oikeus valita esimerkiksi oma sote keskuksensa yksityistä palvelutuotantoakin voidaan lisätä muun muassa käyttämällä ja ottamalla käyttöön henkilökohtainen budjetointi näille ideoille asiantuntijatkin ovat näyttäneet vihreää valoa erittäin tärkeää olisi että maakunnat voisivat itse päättää toimintatavoistaan esimerkiksi pohjois karjala on siirtynyt maakunnalliseen siun soteen lähes yksimielisesti mutta harva meillä kyllä haluaa pakkoyhtiöittämistä arvoisa puhemies hallitus haluaa tuoda markkinat sellaisiinkin yhteiskunnan toimintoihin ne eivät kerta kaikkiaan sovi olemme työelämä ja tasa arvovaliokunnassa aloittaneet maakuntauudistukseen liittyvän työvoimapalvelujen muutoslainsäädännön ennakkokuulemiset ja jo nyt parissa kuulemisessa on tullut esille se se että hallituksen suunnittelemissa työvoimahallinnon yksityistämisen tavoitteissa

värderade herr talman sote uudistuksen ja kuuluu ahvenanmaan lainsäädäntövaltaan ahvenanmaalla tapahtuva sairaanhoito maksetaan sataprosenttisesti ahvenanmaan omista rahoista tämän vuoksi uudistuksella ei pidä olla vaikutuksia ahvenanmaalla käytännössä uudistus vaikuttaa valtavasti ahvenanmaahan koska koko valtion rahoitusjärjestelmää muutetaan ahvenanmaalaiset maksavat valtiolle veroja aivan samoin kuin kaikki muutkin ahvenanmaa saa nykyisessä itsehallintojärjestelmässä takaisin nolla pilkku neljäkymmentäviisi prosenttia valtion tuloista viime vuonna ahvenanmaan maksuosuus oli nolla pilkku

prosenttia mikä tarkoittaa järjestelmän olevan huono kauppa ahvenanmaan kannalta koska se maksaa niin paljon veroja jos ahvenanmaa kuitenkin maksaa yli nolla pilkku viisikymmentä prosenttia valtion tuloista se saa takaisin tämän ylijäämän tätä summaa kutsutaan verohyvitykseksi tai ahkeruusrahaksi koska ahvenanmaa maksaa paljon enemmän veroja valtiolle kuin mistä järjestelmässä on lähdetty tänä vuonna se saa kaksikymmentäkolme pilkku yhdeksän miljoonaa euroa ahkeruusrahana takaisin ahvenanmaa on jo pitkään maksanut enemmän veroja valtiovarainministeriön kirstuun kuin se saa takaisin könttäsummana tämän vuoksi ahvenanmaa haluaa laajempaa taloudellista itsehallintoa ja mahdollisuutta elää omilla veroillaan tämän vuoksi meitä ahvenanmaalla harmittaa kun meitä joskus syytetään iltapäivälehdissä ja internetin palstoilla siitä että eläisimme valtion maksamilla avustuksilla se ei ole totta

koko ajan henkeä kohden valtiovarainministeriö esittää että ahvenanmaa alentaisi könttäsumman vaihtokauppana ahvenanmaan vähennyksestä eduskunta ei kuitenkaan voi muuttaa könttäsummaa ilman maakuntapäivien suostumusta tämän vuoksi ensin on neuvoteltava valtion ja ahvenanmaan välinen ratkaisu

vain olisi keskusteltu näistä asioista alun pitäen olisi kaikki voitu saada heti kohdalleen suosittelen tämän vuoksi että hallitus vetää esityksensä takaisin tasoitusperustetta koskien uuteen valmisteluun sen jälkeen kun keskustelut ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa on käyty kyse on vain hyvin pienestä asiasta koko uudistuksessa ja asia sisältyy erillislakiin joka ei vaikuta uudistuksen muihin se on siis helposti vedettävissä takaisin pari sanaa ahvenanmaan vähennyksestä ja könttäsummasta ahvenanmaan kannalta joidenkin asioiden pitää olla kunnossa jotta ahvenanmaan vähennys voidaan ottaa käyttöön väliaikaisratkaisuna jos ahvenanmaan vähennys otetaan käyttöön sen on saatava sama itsehallinnollinen suoja kuin nykyisen könttäsummankin ei ole mahdollista alentaa könttäsummaa joka vaatii ahvenanmaan suostumuksen ahvenanmaan vähennyksen saamiseksi jota sitten eduskunta voisi yksin muuttaa tähän ahvenanmaan maakuntapäivät tuskin suostuu koska se heikentää nykyistä itsehallintoa tämän vuoksi itsehallinnollinen suoja on

ahvenanmaan vähennykseen ahkeruusrahaan tai verohyvitykseen joksi sitä virallisesti kutsutaan on myös saatava ratkaisu se on nykyiseen itsehallintojärjestelmään sisältyvä ainoa dynaaminen osa

arvoisa puhemies käsissämme on tämän vaalikauden ehkä tärkein

ja maakuntauudistus se on valtava kokonaisuus ja niinpä se vaatiikin meiltä erittäin suurta tarkkuutta kysymyksessä siitä miten huolehditaan kaikille ihmisille laadukkaat sosiaali ja terveyspalvelut kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet ja alueiden elinvoima kaikki itse asiassa nivoutuvat tässä lakiesityksessä yhteen jatkossa vahvat maakunnat vastaavat sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisestä jolloin niitä resursseja ja ammattilaisia voidaan ehkä paremmin ohjata myös seutukunnallisesti ja suunnitella kokonaisuutena toivottavasti ja tavoitehan on että palvelujen saavutettavuus paranee ja valinnanvara kasvaa eihän tällä tällä hetkellä kovinkaan moni varsinaisesti ole pystynyt valitsemaan palveluitaan eikä tarvitse välttämättä tulevaisuudessakaan repertoaarissa on julkisia toimijoita on yrityksiä on kolmannen sektorin toimijoita ja kukaan ei jää ilman palveluita jos ei sitä valintaa halua itse tehdä niin silloin se lähin sote keskus osoitetaan arvoisa puhemies on tärkeää että hallituksella on nyt yhteinen näkemys miten tämä suuri ja massiivinen paketti hoidetaan laki josta tänäänkin on paljon puhuttu näiden tuhannenkahden sivun ohessa eli kysymys valinnanvapauslainsäädännöstä on nyt kuukauden loppuun asti lausuttavana ja toivottavasti siihen tulee hyviä näkökulmia ja lausuntoja ja ja palautetta ei keskustalle valinnanvapaus ole mikään itseisarvo vaan se on yksi keino yhdeltä osin päästä niihin sote uudistuksen tavoitteisiin ja kuten on todettu varmasti muokkauksiakin tulee näihin lakeihin tapahtumaan lisäksi on tärkeää tietenkin että pienemmät kolmannen sektorin palvelut tulevat myös mahdollisiksi tuottajiksi valinnanvapauden myötä tärkeää on tietenkin se että hoitoon pääsisi ajoissa ennaltaehkäisy josta on paljon puhuttu ja nimenomaan se painopisteen siirto sieltä erikoissairaanhoidosta sinne perustasolle toivon mukaan tapahtuu nyt näinhän ei toistaiseksi valitettavasti ole ollut nimittäin kunnat ovat yleensä saaneet sairaanhoitopiiriltä laskun että nyt pitäisi maksaa näin monta miljoonaa ja näin monta miljoonaa ei niihin ole käytännössä pystynyt vaikuttamaan mutta tässä uudistuksessa vihdoinkin tulee matkaan myös sitten demokraattinen malli jolloin maakunta päättää niistä palveluista ja kuten täällä debatin aikana tuli todettua myös jatkovalmistelut ja kehitysajatukset siitä miten verotusta pitäisi kehittää ovat valmistelussa

siitä että tuottajana täytyy maksaa verot suomeen täytyy toimia avoimesti nämä ovat julkisia yhtiöitä niitä koskevat julkisten yhtiöiden säännöt ja ne ovat julkisuuslain piirissä ja sote palveluntarjoaja velvoitetaan ilmoittamaan minne veroeurot maksetaan kontrolli säilyy suomeen ei saa syntyä muutaman yhtiön monopolimarkkinoita ja siitä me kyllä pidämme kiinni keskusta lähteekin siitä että ennen kaikkea pienten ja keskisuurten kolmannen sektorin järjestöjen mahdollisuuksien täytyisi olla hyvät ja luo tämä myös osaltaan työtä arvoisa puhemies ei ehkä ole enää varaa tällä vaalikaudella kompuroida ja jättää tekemättä tätä vuosisadan suurinta uudistusta niin valtavasta asiasta on kysymys me haluamme että hyvinvointi ja terveyserot kaventuvat ihmiset saavat hoidon pääsevät siihen ajoissa kustannukset säilyvät kurissa palveluiden saanti on yhdenvertaista tasa arvoisempaa ja lisäksi myös demokraattisempaa

arvoisa puhemies maakunta

väliportaan hallinnolle oli oma paikkansa miksi sitten sosiaali ja terveydenhuollon uudistus sitä kysyvät myös monet kansainväliset asiantuntijat eurooppalaisen euro health kaksituhattaviisitoista kuluttajatutkimuksen mukaan suomessa saa parhaan vastineen rahalle terveydenhuollosta samaan aikaan laatu on euroopan kärkimaiden tasoa syövänhoidossa ja erikoissairaanhoidossa ja kansalaiset arvostavat suomen terveydenhuollon toiminnallisesti neljännelle sijalle neljännelle sijalle kolmenkymmenenviiden maan joukossa ongelmamme on huonosti toimiva perusterveydenhuolto ja omalle lääkärille ei pääse samana päivänä sote uudistuksen keskeiset tavoitteet ovat kansalaisen tarvitsemien palveluiden saatavuuden parantaminen niiden vahva yhteensovittaminen yksikanavaiseen rahoitukseen siirtyminen ja kansalaisen valinnanvapauden

hetkellä kansalainen voi maassamme valita peruspalveluiden tuottajan laajasti ja tuottajan julkiselta sektorilta yhdessä lähettävän lääkärin kanssa neuvoteltuaan

arvoisa puhemies maakunnan omassa toiminnassa on erotettava sosiaali ja terveydenhuollon järjestäminen ja palveluiden tuottaminen maakunnan liikelaitos on osa maakunnan organisaatiota mutta se on toiminnallisesti ja taloudellisesti eriytetty maakunnan sisällä tulevan lainsäädännön mukaisesti liikelaitos toimii paitsi palveluntuottajana myös julkista valtaa käyttävänä viranomaisena usein portinvartijana portinvartijatehtävässä hallitaan myös kustannuksia ja pidetään hoidon perusteet yhdenmukaisina maakunnan liikelaitos tuottaa asukkaille julkiset sosiaali ja terveyspalvelut myös silloin kun niitä ei ole muuten saatavilla esimerkiksi jos syrjäseudulla ei palveluntuottajia maakunnalla on oikeus ratkaista myös yksityiseltä palveluntuottajalta hankittavien palveluiden vähimmäismäärä voidaan kysyä ovatko kansalaiset yhdenvertaisessa asemassa palveluiden saatavuuteen ja laatuun nähden voidaanko varmistaa että tuottavuutta varmistavat ja kustannuksia säästävät palvelukokonaisuudet toteutuvat tulevaisuudessa palveluketjut toimivat sovitusti onko näin myös yksityisten palveluntuottajien kesken tai yksityisen ja julkisen kesken jos meillä ei ole yhteensopivia asiakastietojärjestelmiä edes terveydenhuollon sisällä saatikka sitten terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhdistäviä kertomusjärjestelmiä miten voidaan tehdä asiakaskeskeinen hoito ja palvelusuunnitelma ja miten annetaan palautetieto vastuulliselle potilasta hoitavalle taholle ilman yhtenäistä tiedostoa sosiaali ja terveydenhuollon palvelustrategiassa on lisäksi otettava huomioon asiakkaan valinnanvapauden piirissä olevien palveluiden ja muiden sosiaali ja sovittaminen yhteen siten että asiakkaiden tarvitsemat palvelut muodostavat tarpeenmukaisen kokonaisuuden arvoisa puhemies lailla sosiaali ja terveyspalveluiden tuottamisesta halutaan varmistaa asiakkaan ja potilaan turvallisuus sekä laadultaan hyvät palvelut lisäksi halutaan edistää yrittäjyyttä vähentämällä yrittäjien hallinnollista taakkaa lakiluonnoksen mukaan nykyisistä palveluntuottajan toimintamuodoista riippuvaisista lupa ja ilmoituskäytännöistä luovutaan sen sijaan siirrytään kaikkia palveluntuottajia yhtenäisesti koskevaan rekisteröintiin ja omavalvontaan joka perustuu palveluntuottajan ja viranomaisen väliseen luottamukseen edellytetään siis palveluiden asiakaslähtöistä integraatiota ja maakunnalle sälytetään vastuu kustannusten kohdentamisesta oikein asiakkuuksittain huomioiden palveluiden käyttö ja laatu monituottajamallissa sosiaali ja terveydenhuollosta puuttuvat tällä hetkellä pääosin myös maakunnittaiset yhtenäiset kertomusjärjestelmät kuten aiemmin totesin meillä ei ole kansallista yhteensopivuutta laisinkaan vuodesta kaksituhattaseitsemän on velvoittava lainsäädäntö nyt on viimeinen hetki onnistua tässä lainsäädännön tavoitteessa kelan ylläpitämä kanta tietojärjestelmä on toiminnallisesti arkistojärjestelmä ja ei sovi sellaisenaan ammattilaisten aktiiviseen kliiniseen käyttöön kanta sisältää erinomaiset osiot potilaiden oman tiedon saantiin oma kannan ja sähköisen hyvin toimivan reseptiosion nyt suomessa tulee pikaisesti käynnistää palveluväylätyyppisen alustan rakentaminen kanta alustan rinnalle jotta ammattilaisten tiedonsaanti turvataan ja samaa järjestelmää voidaan käyttää

kansalaisten tarvitsemien palveluiden yhteensovittamiseen palveluiden saannin arviointiin ja sekä laatutiedon tuottamiseen

arvoisa puhemies kaikki olemme yhtä mieltä siitä että sote uudistus on välttämätön kyse on vuosisadan uudistuksesta joka on tehtävä jotta voimme turvata palveluiden saatavuuden kaikkialla maassa pystymme kaventamaan terveys ja hyvinvointieroja parannamme apua tarvitsevien yhdenvertaisuutta ja pystymme hillitsemään kustannusten kasvua

nostaa kädet pystyyn ja hyväksyä nyt esitetty sote ratkaisu sellaisenaan on tyhmää tehdä sellaista mallia joka jo syntyessään sisältää valuvikoja ja suuria riskejä sote uudistusta tehtäessä puolueiden muut poliittiset agendat ottavat helposti etusijan näin kävi tälläkin kertaa keskusta kytki uudistukseen tavoitteensa maakuntahallinnon luomisesta kokoomus laajasta valinnanvapaudesta ja terveysmarkkinoiden avaamisesta nämä sivuagendat ovat nyt määritelleet koko uudistuksen sisällön ja samalla se kaikkein tärkein apua ja hoitoa tarvitseva ihminen on jäänyt paitsioon sote uudistukseen liittyy useampi lakipaketti nyt käsittelemme ensimmäistä vaikka paljon arvostelua saanut hallituksen esitys valinnanvapaudesta tulee tähän saliin myöhemmin on selvää että nyt käsittelyssä oleva esitys on rakennettu niin että se jo lyö lukkoon laajan valinnanvapauden kaikkien kolmen sote lakiesityksen tulisi olla käsittelyssä samanaikaisesti on hyvää tässä esityksessä se että sote palveluiden järjestäminen tulee laajemmille harteille maakunnat ovat kuntia vahvempia toimijoita eikä kunta enää jatkossa vaikuta siihen millaista apua ja hoitoa saa erot maakuntien välillä kuitenkin suuret niin asukasmäärän taloudellisen kantokyvyn kuin sote markkinoiden toimivuuden osalta kun nyt jo yleisesti puhutaan siitä että jatkossa sote alueiden määrä tulee olemaan nyt esitettyä kahdeksaatoista pienempi niin miksi ihmeessä tätä ratkaisua ei tehty saman tien sote hoitoketjujen sujuvuuden kannalta on hyvä että järjestäjien määrä vähenee ketjun toisessa päässä eli tuottajien määrässä sen sijaan tapahtuu moninkertaistuminen tämä ei palvele hoitoketjun sujuvuutta ja sosiaali ja terveyspalveluiden yhteensovittamista päinvastoin palvelut pirstaloituvat lukuisille eri toimijoille ja kokonaishallinta uhkaa kadota arvoisa puhemies esityksellä ollaan luomassa itsenäistä maakuntahallintoa se jää kuitenkin torsoksi sillä maakunnilta puuttuu verotusoikeus valtio antaa rahat ja sitovat ohjeet maakuntiin valitaan kyllä päättäjät suorilla vaaleilla valitettavasti näille päättäjille jää vain varsin niukasti päätettävää kun palvelutuotanto yhtiöitetään ja siten niiden päätösvalta karkaa valtuuston ulottumattomiin ja valtio puolestaan voi tehdä päätökset maakunnan puolesta palveluverkosta ja investoinneista maakuntauudistus synnytettiin kiireellä ja pääministerin uhkauksien avulla se on edennyt sote kaavun alla niin että kaikki muu siihen liittyvä on jäänyt melkoiseen pimentoon osa tehtävistä on rytäkässä häviämässä kokonaan kuten se että jatkossa jokin valtion tai maakunnan taho valvoisi kuntien maankäyttöön liittyvien päätöksien laillisuutta arvoisa puhemies kuntien vastuulle jää jatkossa hyvinvoinnin edistäminen se on tehtävä joka on tähän saakka jäänyt liian usein juhlapuheiden varaan kysymykseksi kuitenkin nousee miten kuntia kannustetaan kun hyvinvointiin panostaminen ei näy suoraan heidän omassa taloudessaan vähentyneinä hoitokustannuksina lainsäädännössä pitäisikin olla vahvemmat velvoitteet ja rakenteet kuntien ja maakunnan yhteistyölle ja kumppanuudelle iso kysymysmerkki on kuntien tuleva rahoituspohja miten jäljelle jäävä kunnallisverokertymä riittää kattamaan palvelutarpeita ongelmissa ovat etenkin kunnat jotka ovat nyt tarjonneet laajasti palveluita koko seutukunnan tarpeisiin ja kantavat suurimman vastuun seudun työttömistä yhtä lailla hankala tilanne on kasvukunnissa joiden tulisi lisätä palvelutarjontaa ja infraa kasvavan väestön tarpeisiin rahoitusmallissa tulisi huomioida erilaiset tarpeet etenkin kun tiedämme että kuntien oma lainanotto ja takaisinmaksukyky tulevat heikkenemään kun puolet liikevaihdosta siirtyy maakuntiin ja velat jäävät täysimääräisenä maksettavaksi ongelmaa pahentaa kuntien omistukseen jäävä kiinteistömassa jonka tarpeesta päätökset tekee jatkossa maakuntahallinto arvoisa puhemies lopuksi haluan vielä muistuttaa mitä sote uudistuksella lähdettiin tavoittelemaan sen oli tarkoitus yksi kaventaa terveys ja hyvinvointieroja kaksi parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta kaikkialla maassa kolme pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta

arvoisa

ensinnäkin kiitoksia ministereille vehviläinen ja rehula kohta ollaan kuusi tuntia täällä oltu ja vielä näytätte hyvävoimaisilta keskustelua on vielä edessäkin päin mutta on todella mukava että olette paikalla tehdäänhän täällä tämän vaalikauden nähtävästi isointa juttua keskustelu on ollut monisäikeinen ja tuossa alun debatissa puhuttiin ja kritisoitiin sitä että tässä tehdään jotakin taikatemppua taikka silmänkääntötemppua ja yritetään ennestäänkin harmaantuvan suomen sosiaali ja terveysmenoista leikata kolme miljardia euroa tällä lakikokonaisuudella ei ole tarkoitus leikata vaan taittaa noitten sosiaali ja terveysmenojen koko ajan hyvin voimakkaasti nousevassa kasvukulmassa olevia miljardimääriä niin että vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä tuo kasvukulma taittuisi sen verran että meillä näihin kuluihin menisi nykymenosta poiketen kolme miljardia vähemmän mitenkä tuo rakenteita muokataan niin että nykyistä paremmin pystymme antamaan ihmisille terveysneuvontaa tukemaan heidän terveysvalintojaan tukemaan niitä sosiaali ja terveysasemia jotka ovat lähellä ihmistä että ihmiset pääsevät siellä nykyistä paremmin lääkärin ja muitten asiantuntijoitten vastaanotolle että noilla ihmisillä olisi aikaa osaamista ja mahdollisuutta antaa heille niitä palveluja kuin he siinä hetkessä tarvitsevat täällä on kannettu voimakkaasti huolta ja puhuttu ohi tämän päivän aiheen valinnanvapaudesta tuo lainsäädäntö tulee myöhemmin tänä keväänä ja me ehdimme käsitellä sen yhtä aikaa tämän tämän tänään käsillä olevan lakipaketin kanssa täällä on ehkä vähän irvailtukin siitä mitä tuo valinnanvapaus tuo esimerkiksi ilomantsiin taikka johonkin muuhun pieneen syrjäiseen kuntaan kenties ja niin voin todeta maakuntien ihmiset olemme toki tottuneet siihen että meillä sitä valinnanvapautta ei hyvin laajasti ole mutta me voimme iloita tämän tänään käsillä olevan sote paketin yhteydessä siitä että tämä turvaa sitä että meillä ne lääkäripalvelut terveyskeskuspalvelut sosiaalipalvelut turvataan laajemmilla

se on se meidän ilomme tästä paketista näin uskon että siellä paikallistasolla lähipalvelujen parissa pystymme laadukkaammin kohtaamaan myös erikoissairaanhoidon ihmisiä ihmiset eivät kulje taksikyydein keskussairaalaan vaan niissä palveluissa mitkä on järkevää tarjota lähellä ihmistä lääkäri kulkee lähelle ihmistä toissa vuonna jos oikein muistan kelan maksamat taksikyydit olivat sataviisikymmentäkuusi miljoonaa harvempi on parantunut taksin takapenkillä muutamia synnytyksiä varmasti tulee vuosittain mutta varsinaisesti parantunut ei varmaan kukaan ole on järkevää kun maakunnalla on yhteinen kukkaro että ei ole erikseen enää jatkossa mahdollisuutta hakea rahoja näihin kela taksikyyteihin vaan kun siitä samasta kukkarosta menevät nämä kaikki sosiaali ja terveydenhuollon menot niin silloin pitää järkevästi miettiä mitkä palvelut on parempi järjestää niin että ne ovat lähellä ihmistä sen henkilön muodossa taikka sitten huimasti kehitettävien ict palvelujen muodossa että myös päätteen kautta pystytään näkemään ja kohtaamaan se mutta arvoisa puhemies mitä sitten hallitus aikoo panostaa tuohon terveyden edistämiseen tästä asiasta olen vuosien varrella jaksanut puhua joka käänteessä onhan ennalta ehkäisty sairaus paras sairaus paras sairaus siinä mielessä että se ei ole keneltäkään poissa säästää ja tuo hyvinvointia todellakin arvoisa puhemies kunnille ja maakunnille osoitetaan vuosittain lähes kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa rahoitusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kriteereiden perusteella aika iso juttu sanoisin näin

arvoisa puhemies kuten täällä on monessa puheenvuorossa todettu olemme nyt historiallisen uudistuksen äärellä

joka tulee myös päävastuun siitä tuottamisesta kantamaan mutta tämä uudistus ei kuitenkaan ole tehty eikä sitä tehdä maakuntia varten eikä järjestelmää varten vaan suomalaisia ihmisiä varten ja sitä varten että tämän kautta pystytään tulevaisuudessakin turvaamaan kaikille suomalaisille riittävät palvelut minusta tästä kuvaavaa on se että tämän valtavan paksun lakipaketin sivulla kuusisataaneljäkymmentäseitsemän on todettu säätämisjärjestysarvioinnissa otsikkotasollakin uudistuksen tarve yhdenvertaisten turvaamiseksi muistan erittäin hyvin viime vaalikaudelta kun perustuslakivaliokunnassa kävimme pariinkin otteeseen läpi silloista sote uudistusta eikä se ollut ensimmäinen kerta kun suomeen yritettiin näitä palveluita uudistaa silloin keskeinen seikka mihin kaatui viime metreillä se uudistus oli tämä kansanvaltaisuus kunnat olisivat rahoittaneet maakunnat olisivat olleet siinä mukana mutta

järjestelmää ei silloin saatu sillä aikataululla toimimaan niin että se olisi voinut tämän perustuslain seulan läpäistä sekin täytyy todeta että ei varmasti tämäkään esitys ole täydellinen tänne varmasti tulee jäämään kun puhutaan näin massiivisesta paketista sellaisia ongelmakohtia joita käytännössä sitten huomataan mutta voi sanoa niinkin että paras on hyvän pahin vihollinen jos me odotamme täydellistä mallia me saamme odottaa maailman tappiin saakka sen takia voidaan todeta että tämä malli on kuitenkin kyllin hyvä että se voi edetä tänne eduskuntaan ja tästä valiokuntien mahdollisten pienten viilausten jälkeen myös eteenpäin voi sanoa niinkin että kun on tämmöisen ison paketin ääressä ja on harvinainen paketti että siellä on tuhat sivua lainsäädäntötekstiä niin tämän äärellä voi todeta että minulla ainakin on vahva luottamus kahteen asiaan toinen on se että suomen tulevat maakunnat jotka nyt perustetaan uudet maakunnat kyllä kykenevät alueellaan tekemään päätöksiä ja turvaamaan kansalaisille palvelut siellä on erittäin kova tahto maakuntien sisällä turvata asuinpaikasta riippumatta kaikille maakunnan asukkaille riittävät sosiaali ja terveyspalvelut toinen asia johon luotan erittäin voimakkaasti on se kuten sanoin että tämä ei varmasti ole täydellinen esitys ja käytännössä ihan varmasti tulee tilanteita joissa ilmenee että korjata tätä mallia hieman säätää joltakin osin että minä uskon suomalaiseen yhteiskuntajärjestelmään niin että ne ongelmat jotka tulevat esille kyllä korjataan täällä suomessa ja saadaan tästä entistä parempi malli nyt kuitenkin olemme siinä tilanteessa että tätä uudistusta on hiottu vuosikausia ja tämä paketti on laadittu juuri niillä suuntaviivoilla joita viimeinen perustuslakivaliokunnan lausuntokin voi sanoa yhdenvertaisuuden ja kansanvaltaisuuden näkökulmasta viitoitti siellä tuotiin esille kolme erilaista mallia ja voi sanoa että tämä malli jota nyt ollaan viemässä eteenpäin jossa maakunnat ottavat järjestämisvastuun oli se jossa nähtiin vähiten ongelmia ja joka on helpoiten toteutettavissa ja sen takia olen itse henkilökohtaisesti erittäin tyytyväinen että tällä mallilla ollaan lähdetty viemään uudistusta eteenpäin mutta kuten totesin kärkenä ei saa olla järjestelmä eivätkä maakunnat vaan kärkenä pitää olla ihmisten palvelut ja niiden turvaaminen

jotka siirtyvät eri työnantajalle on tuhansia että tässä tilanteessa onnistuminen vaatii paitsi hyvää lakia myös erittäin hyvää ja onnistunutta muutosjohtamista jos tässä epäonnistutaan niin on olemassa riskejä että menetetään niitä etuja joita tällä muutoksella haetaan ja tämä koskettaa koko valtakuntaa eli kysymys on viime kädessä johtamisesta ja siitä että tässä vaikeassa ja haastavassa muutostilanteessa onnistutaan myös johtamisen kannalta niin että emme turhaan voi sanoa kuluta tai hassaa taloudellisia resursseja puhumattakaan inhimillisiä resursseja ja työpanoksia henkilöstöltä

arvoisa puhemies lähetekeskustelussa on tänään mittava lakipaketti sote ja maakuntauudistuksen viemiseksi eteenpäin

tämän uudistuksen tavoitteena on tietysti myös saada aikaan kolmen miljardin euron säästöt ensi vuosikymmenen loppuun mennessä nämä mainitut tavoitteet ovat todella kunnianhimoisia mutta ne ovat myös välttämättömiä sekä ikääntyvän väestön kasvavan palvelutarpeen että maamme ta loudellisen kestokyvyn näkökulmasta käsin tarkasteltuna vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alussa toimintansa käynnistäville kahdeksalletoista maakunnalle siirtyy lukuisia tehtäviä muun muassa pelastustoimi ympäristöterveydenhuolto aluekehitys alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus sekä työ ja elinkeinopalvelut hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää kunnille vaikka niiltä viedäänkin merkittävä osa nykyisistä tehtävistä kuntien lakisääteisistä tehtävistä siirtyy noin puolet maakunnille kuntien menoista keskimäärin viisikymmentäseitsemän prosenttia samassa yhteydessä alennetaan lakisääteisesti kuntien tuloveroprosenttia noin kahdellatoista pilkku viidellä prosenttiyksiköllä ja tehdään muutoksia valtion tuloveroasteikkoihin muutoksen yhteydessä on varmistettava ettei kenenkään tuloverotus kiristy kunnille muutoksesta aiheutuva yli tai alijäämän muutos on rajattu sataan euroon asukasta kohti neljän vuoden siirtymäajalla kuntien taloudellinen asema siis tässä mielessä muutu kovinkaan paljon mutta niiden tulee luonnollisesti huolehtia talouden tasapainoon pääsemisestä jo hyvissä ajoin ennen uudistuksen toteutumista omaisuussiirrot kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille on toteutettava siten ettei siirroista aiheudu ongelmia kuntatasolla myös käyttämättä jäävien kiinteistöjen osalta on löydettävä ratkaisu jatkovalmistelun kuluessa tämän uudistuksen myötä puretaan parisataa kuntayhtymää ja lukuisia muita toimielimiä maakuntien luottamushenkilöt valitaan jatkossa demokraattisilla vaaleilla mikä on erittäin suuri parannus nykyjärjestelmään verrattuna tähän positiiviseen seikkaan kiinnitti huomiota aiemmin myös edustaja saarakkala pitämässään perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa kansalaisille tärkeimpiä asioita ovat luonnollisesti hoitoonpääsyn nopeutuminen ja aiempaa paremman hoidon saaminen ne ovat toivottavia uudistuksen lopputuloksia rakenteet ovat tavallisen ihmisen näkökulmasta sivuseikka tietenkin kansalaiset arvostavat myös palvelutuotannon kustannustehokkuutta johon tällä uudistuksella tähdätään se edellyttääkin merkittäviä rakenteellisia uudistuksia nykyjärjestelmään verrattuna sote uudistuksen yhteydessä on onneksi huomioitu myös järjestöjen näkemykset mikä näkyy muun muassa vammaisjärjestöjen toivoman henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönotossa arvoisa puhemies valinnanvapaus on kannatettava periaate kunhan varmistetaan pienten palveluntuottajien toimintaedellytykset markkinatalous on hyvä renki muuallakin yhteiskunnassa täälläkin esitetystä kritiikistä huolimatta toimiva valinnanvapausmalli olisi merkittävä askel kohti terveydenhuollon tasa arvoa jossa pienituloisillakin henkilöillä on mahdollisuus valita itselleen sopivat palveluntarjoajat kohtuullisin kustannuksin uudistuksen yhteydessä perustetaan myös palvelukeskuksia jotka helpottavat tukipalveluiden organisointia toimivat tietotekniset palvelut tuovat merkittäviä säästöjä nykyjärjestelmään verrattuna tiedän tämän koska olen aiemman ammattini tiimoilta tutustunut terveydenhuollon tietojärjestelmiin kuten edustaja mäkelä edellä viittasi alaa on vaivannut hajanaisuus sitä on tässä yhteydessä mahdollisuus karsia merkittävästi ja saada tieto kulkemaan kustannustehokkaasti arvoisa puhemies kansalaiset ovat kyllästyneet vuosikausia jatkuneeseen sote vei vaukseen nyt on korkea aika viedä uudistus kunnialla maaliin valitettavasti siinä ei onnistuttu viime vaalikaudella kovasta yrityksestä huolimatta tällä kertaa uudistus on vietävä läpi kunnianhimoisesti ja määrätietoisesti paikkaamalla lakiesityksissä mahdollisesti vielä olevat puutteet valiokuntakäsittelyn aikana

arvoisa herra puhemies käsittelyssä todellakin on monellakin tapaa historiallisen tärkeä esitys

luvuillakin tarjota kansalaisille heidän tarvitsemansa laadukkaat sosiaali ja terveyspalvelut siksi tänään arvoisa puhemies kun noin tuhannen sivun mammuttiesitys on vihdoin saatu tänne saliin käsiteltäväksi on erityisesti punavihreän opposition kritiikki koko päivän ollut erikoista kuultavaa puheet siitä että uudistus pitäisi nyt lopettaa tai että valmistelu pitäisi aloittaa alusta ovat kaukana vastuullisuudesta kansalaisten kannalta kun tärkein asia olisi nyt päästä vihdoin liikkeelle niiden lupauksien lunastamisessa joita jokainen täällä edustettu puolue on viimeisten vuosien aikana sote uudistukseen ladannut arvoisa puhemies esittämäni huomiot punavihreän opposition puheista eivät sitä että sote esitys olisi kaiken kritiikin yläpuolella yhtä vähän se tarkoittaa sitä että uusi sosiaali ja terveyspalvelujärjestelmä toimisi täydellisesti ensimmäisestä päivästä alkaen pikemminkin päinvastoin paljon pohdittavaa ja valuvikojakin tässä kokonaisuudessa tulee olemaan tämänkin esityksen jälkeen esimerkiksi se miten uudistuksen vaatima tiedon vapaa liikkuvuus toteutetaan on yksi uudistuksen kriittisimmistä kokonaisuuksista silti järkevämpää kuin yksittäisten epäkohtien kauhistelu ja riidan haastaminen olisi tässä salissa etsiä vastauksia ja yhteistyötä mahdollisimman toimivan kokonaisuuden luomiseksi määräaikaan mennessä

arvoisa herra puhemies lähetekeskustelussa käsittelyssä

oleva uudistus koskien maakuntia ja sosiaali ja terveyspalvelujen tarjoamista on varmasti suomen itsenäisyyden ajan suurimpia uudistuksia ellei suurin maakuntien perustamista koskeva lakipaketti on tärkeä asia ja uskon että sillekin saadaan järkevät puitteet uuden lain myötä ja valiokuntakäsittelyssä sitä lakia toki pitää vielä viilata sama koskee tervey denhuollon järjestämistä koskevaa lakia on selvä asia että suomi tarvitsee uudistamista myös terveyspalveluissa ja maakunta organisaationa on riittävän iso vastuunkantaja terveyspalveluita järjestämään kahdeksantoista maakuntaa siinä riittävä paketti maakuntahallinnon perustaminen on hyvä asia se vain on valitettavaa että maakuntauudistus jää tavallaan hieman kesken kun maakunnat eivät saa verotusoikeutta ja näin ollen valtion rahahana on sitten tässä asiassa se joka ratkaisee pelin jos rahahanat menevät kiinni maakunta joutuu rahoitusvaikeuksiin ja sitä koskevat samat samat kriisikuntamenettelyä koskevat pykälät moni kunta suomessa on jo joutunut kokemaan torpparin asemassa oleminen ei mukavaa ole jos sattuu olemaan keljumainen isäntä sitten sosiaali ja terveydenhuollon uudistamisesta muutamia asioita jotta ei kukaan luule että olen vastarannan kiiski minä kannatan uudistuksia se on ainoa tie mennä eteenpäin mutta uudistamisen aikana pitää ottaa seuraavia asioita huomioon ja kuten edustaja savio puheenvuorossaan mainitsi se kuuluu valiokunnan tehtäviin perusterveydenhuollon kehittäminen suomessa loppui valitettavasti tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun loppupuolella ja kaksituhatta luvun alussa kaikki panokset keskitettiin suuriin keskuksiin ja keskussairaaloiden rakentamisiin kotimaakunnassani joensuussa pohjois karjalassa on hyvä esimerkki tikkamäelle on rakennettu keskussairaalaa se alkaa olla valmis kun tonttikin loppuu enää ei voi rakentaa mutta on sinne kyllä taloja tullut ja maakuntien terveyspalvelut ovat kylmästi sanoen heikentyneet iso ongelma uudistamisessa on kuitenkin se karmea tosiasia että tämä keskittää järjestelmää varmuudella ja voittajina ovat maakuntakeskukset ja häviäjinä maaseutukunnat muutama asia siitä valinnanvapaus koskee käytännössä vain suuria kaupunkeja en jaksa vielä tällä tällä valvomisella uskoa että pienissä palveluista syntyisi kilpailua sitä en usko rahat ja päätösvalta ovat kiistatta kiistatta tässäkin tapauksessa suurissa keskuksissa näin on käynyt kaikissa uudistuksissa suomen euroopan unionin jäsenaikana tämä on kylmä tosiasia ja joka muuta väittää saa puheensa toteen näyttää kunnat menettävät verotuloistaan kaksi kolmasosaa mikä käytännössä tarkoittaa sitä että huonossa taloudellisessa asemassa olevat kunnat joutuvat hyvin nopeassa aikataulussa kriisimenettelyyn ja niiden olemassaolo lakkaa kun velat jäävät ja vastuut jäävät ja sote kiinteistöt tyhjenevät sen tietää että pienevillä rahoilla sitä pakettia ei hoida kukaan jokainen voi omassa taloudessaan testata miten siinä käy laittamalla kaksi kolmasosaa tuloista

biotalous ja muut kasvualat tarvitsevat sosiaali ja terveyspalveluita ja nimenomaan niin että ne ovat sitten kaikkialla suomessa saatavissa siksi kannatan uudistamista mutta toivon että tähän maaseutukuntien tilanteeseen otetaan vakavasti kantaa valiokuntakäsittelyssä

saisivat myös hankintalain hengessä mahdollisuuden kilpailla näistä palveluista on niin valtavat taseet muun muassa kaksi suurinta ruotsalaista joissa muun muassa wallenbergin suvun raha vaikuttaa pystyvät tekemään semmoista jälkeä että suomalaiset pienet yrittäjät eivät eivät siihen koskaan pysty ne voivat kiusallaan tehdä vaikka alihintaisen tarjouksen saadakseen kilpailijat pois markkinoilta

päätösvalta siirtyy maakuntakeskuksiin ja se se on iso päättäjä jolla on isoin äänivalta ja jolla on suuri raha demokratiassa tämä on totta kai ratkaistu mutta juttu on vain niin että isot keskukset aina voiton vievät palaan asiaan seuraavassa

puhemies haluan minäkin kiittää alkuun ministereitä jotka sitkeästi täällä istuvat ja kuuntelevat näitä meidän näkemyksiämme se on tärkeää meille kaikille hyvät kollegat olen varmasti yksi niistä joka kyllä kaikkein kiivaimmin tässä porukassa toivoisi että ratkaisuja saataisiin aikaiseksi koska jonkin verran työtä myös viime kaudella tämän yhteisen ison savotan eteen tehtiin niin kuin ministeri rehula tuossa hymyilee niin sehän pitää paikkansa että tässä lakiesityksessä on hyvin paljon itse asiassa pohjia siitä edellisellä kerralla viime kaudella täällä olleesta lakiesityksestä joitakin isoja muutoksia valitettavasti on menty tekemään mutta aika paljon siitä työstä jota viime kerralla viime kaudella eduskunnalle teimme on voitu hyödyntää myös tämän hallituksen esityksessä voi sanoa että vieläkin harmittaa se että emme päässeet maaliin tuo perustuslakivaliokunnan kannanotto viime kaudella tarkoitti sitä että epävarmuus niin sote henkilöstön kuin myös palveluiden käyttäjien kannalta on jatkunut jaan kyllä sen huolen mikä täällä on moneen kertaan jo kerrottu kuinka pystymme pitämään osaavan henkilöstön mukana tässä työssä saamaan heidän panoksensa tähän työhön mukaan mikäli ratkaisut edelleenkin vain venyvät on totta se että meidän järjestelmämme kaipaa uudistusta aivan yhtä totta on se että tämä ei ole helpoin mahdollinen rasti millekään hallitukselle tässä ovat erittäin vahvat lobbyt takana jotka ovat vaatimassa omaa osuuttaan milloin mihinkin asiaan ja tämä koko sote keissi olisi ratkaistu jos tämä helppo olisi ollut mutta toivotaan että ratkaisuja saadaan aikaiseksi sote siis tarvitaan mutta ei mikä tahansa sote niin kuin tuossa debatissa jo totesin puhemies suurin huoleni liittyy kyllä siihen saavutetaanko hallituksen itse itselleen asettamat tavoitteet tässä tärkeässä asiassa eli jotta kansalaisten palvelut saadaan järkevästi toteutettua näin pienessä maassa kuin suomi siten että osaavaa henkilöstöä meillä riittää ja että rahatkin riittävät on aivan keskeinen asia se kokonaisvaltainen ote josta käytämme myöskin sanaa integraatio niin kuin moni asiantuntija on sanonut huolena on nyt juuri se että tällä mallilla jota hallitus tässä tarjoaa ei pystytä näihin tavoitteisiin pääsemään vaan päinvastoin tämä toimijoiden viidakko tulee olemaan melkoinen ja sen hallitseminen on tavattoman vaikeaa ellei peräti mahdotonta kuten esimerkiksi jussi huttunen on eräässä esityksessä sanonut tämä on eräällä tavalla hyppy tuntemattomaan ja tässä kohtaa toivoisin tietenkin että vielä eduskunnassa löytyisi mahdollisuutta harkita uudelleen niitä osia liikutaan siihen suuntaan että tämä integraation toteutuminen ei välttämättä näillä näillä esityksillä täysimääräisesti toteudu lisäksi on kansalaisen kannalta oleellista sekin jos luukut kovasti lisääntyvät mitä se tarkoittaa paljon palveluja tarvitsevien ja käyttävien näkökulmasta ja pidän kyllä aika ongelmallisena myös sitä jos sitten pakkoyhtiöittäminen halutaan välttämättä tehdä että kansanvalta karkaa kyllä näihin pakkoyhtiöihin aika herkästi sellaisten sermien taakse itse asiassa tuosta maakuntahallinnosta tulee vain samankaltainen kumileimasin kuin täällä joku kuvasi nykyisenkaltaisia kuntayhtymiä se ei ole mielestäni myöskään järkevää kun katsomme sitä millä tavalla ihmiset tänä päivänä luottavat kansanvaltaisiin järjestelmiin ei vain täällä suomessa vaan myös muualla puhemies vielä loppuun sanoa keskeiset huoleni toteutuuko integraatio pystymmekö pitämään huolta monisairaista köyhistä ihmisistä voimmeko päästä tiedolla johtamiseen jossa nämä järjestelmät myös pysyvät jollakin tavalla perässä miten käy alueelliselle eriarvoisuudelle joka on osin totta tänä päivänä pystymmekö puuttumaan tällä mallilla siihen erityisen tärkeänä pidän sitä että huolehtisimme nykyisen järjestelmämme kruununjalokivestä eli erikoissairaanhoidon toimivuudesta siihen liittyy tämän muutoksen myötä isoja uhkia jotka toivon että valiokuntakäsittelyssä

tätä sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisen lakipohjaa on valmisteltu jo useilla vaalikausilla ja erittäin värikkäin vaihein niin kuin täällä on tänään keskustelussa moneen kertaan todettu valmistelu on tehty monen hallituksen toimesta ja niin että kaikki eduskuntapuolueet ovat ainakin jossain vaiheessa olleet tiiviisti valmistelussa mukana nyt meillä on käsissämme tähänastisista paras ehdotus siitä miten sosiaali ja terveyspalvelut järjestettäisiin tulevaisuudessa turvaten laadukkaat ja tehokkaasti tuotetut lähipalvelut ikääntyvän väestön maassamme olen nyt tunteja kuunnellut täällä kollegojen puheenvuoroja hieman ristiriitaisin tuntein viime vaalikaudella kaikki puolueet taisivat olla samaa mieltä siitä että uudistus tarvitaan tämän päivän keskustelun perusteella en ole aivan enää varma nähdäänkö sote uudistus oppositiossa enää välttämättömänä jopa aivan perusasiasta tuntuu olevan epätietoisuutta sote uudistusta ei tehdä vain uudistamisen vuoksi sote uudistus tehdään jotta kykenemme turvaamaan laadukkaat sosiaali ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille myös tulevina vuosikymmeninä ainakin tähän päivään asti muutoksen välttämättömyys on tunnustettu yli puoluerajojen

uudistuksen keskeisenä keinona on saada palveluiden rapautumiskehitys pysähtymään ja antaa palveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta vastuu samalle taholle tämä poistaa päällekkäisyyksiä ja luo pohjan sujuville palveluketjuille uskon että palveluketjujen sujuvoittaminen tuottaa sekä laadullisesti että inhimillisesti parempia ja oikea aikaisempia palveluita taloudellista tehokkuutta uudistuksessa tulee muistaa mitä ministeri rehulakin on todennut että sosiaali ja terveydenhuollon uudistamisessa on kyse vuosien muutostyöstä muutos tapahtuu vähitellen ennen kaikkea käytännön työssä toimintatapojen muutosten ammattilaisten lisääntyvän yhteistyön ja ohjauksen virtaviivaistumisen kautta mutta tunnustaa pitää että osalla alueista tulee vielä kiire onkin tärkeää että maakuntien palvelutuotanto on vahvassa valmiudessa vastaamaan tuleviin haasteisiin keskeistä on myös se että julkisella on hyvät lähtökohdat valinnanvapauden toteutuessa arvoisa puhemies en malta olla kommentoimatta täällä salissa useita kertoja kerrattua kolmen miljardin säästöä jos emme tekisi nyt mitään sote menot kasvaisivat vuoden kaksituhattakahdeksantoista luvusta kahdeksantoista miljardia kahteenkymmeneenseitsemään miljardiin vuoteen kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän mennessä nyt uudistuksella tavoitellaan sote menojen kasvun käyrän loiventamista kolmella miljardilla eurolla vuoteen mennessä eli sote menot olisivat tuolloin kaksikymmentäneljä miljardia euroa kyseessä siis ei ole kolmen miljardin leikkaus nykytasoon kuten täällä on erittäin monta kertaa tänään annettu ymmärtää vaan se että kymmenessä vuodessa menot kasvaisivat yhdeksän miljardin sijasta kuusi miljardia elikkä menojen kasvua hillittäisiin ei suoranaisesti leikata kolmella miljardilla

arvoisa puhemies kuten moneen otteeseen tänään on todettu edetään kohti historiallista uudistusta meillä on työn alla merkittävin kunnallishallinnon ja kunnallisen palvelutuotannon kehittämishanke sitten olisiko se jotain vuoden vuoden tuhatkahdeksansataakuusikymmentäviisi jotain sinnepäin edellinen vastaava merkittävin uudistamishanke oli oli epäilemättä vuonna kaksituhattaviisi käynnistynyt kainuun hallintokokeilu jossa perusterveydenhuolto kunnilta ja ja erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä siirrettiin yhdessä maakuntahallinnon kanssa samaan samaan kuntayhtymään arvioin itse tätä nykyistä uudistusta myös monella tavalla kainuun hallintokokeilun näkökulmasta itse totesin jo kesällä kaksituhattakuusi siis vuotta maakuntakokeilun käynnistymisen jälkeen että samanlainen ratkaisu toimii koko suomessa ja mitä pidemmälle kainuun hallintokokeilussa edettiin sitä varmempi myös olin siitä että tämä samantyyppinen toimintamalli sotessa aluekehittämisessä ja niin edelleen toimii myös myös koko maassa mekin olisimme halunneet silloin valtion aluehallinnon maakunnan poliittiseen ohjaukseen emme siinä siinä onnistuneet mutta nyt sitten tässä maakuntahallinnon kehittämisessä edetään tältäkin osin osin kainuuta pidemmälle toki sosiaali ja terveydenhuollon sisältö tällä erää tässä valtakunnallisessa sote uudistuksessa on jossakin määrin erilainen kuin mitä se oli oli kainuussa mutta näitten kokemusten pohjalta mitä itselläni on olen täysin vakuuttunut siitä että tämä uudistus on oikea se on välttämätön sote uudistus turvaa tarvittavat palvelut myös myös pitkälle tulevaisuuteen ja luodaan sitten lisää elinvoimaa on aivan selvä asia että kyllä maakunnissa itse tiedetään parhaiten mikä oman maakunnan kehittämisessä on oikea tie ja parasta nyt on välttämätöntä että maakunnille annetaan etenemismahdollisuus kuten todettua monet maakunnat ovat tässä edenneet jo erittäin hyvässä järjestyksessä hyvällä vauhdilla henkilöstö on mukana uudistukset ja valmistelut ovat hyvin hyvin parlamentaarisia laajoja eli on välttämätöntä välttämätöntä että täältä nyt saadaan nämä uudistukset eteenpäin toki tietysti niin että nämä mahdolliset ongelmat joita joita muun muassa tässä sote uudistuksessa kenties on pitää korjata olen myös vakuuttunut siitä että kahdeksantoista maakuntaa on oikea pohja näille uudistuksille jonkin verranhan tämän päivän aikana on keskusteltu siitä onko näitä maakuntia nyt sitten liikaa nämä kahdeksantoista maakuntaahan on nyt perustettu lähes sairaanhoitopiirien pohjalle joten voidaan ajatella myös niin että tämä integraatio perustuu hyvin vahvasti erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon pohjalle näissä näissä nykyisissä maakunnissa mutta kysymys on myös hyvin pitkälle siitä mikä on tämä tarkastelunäkökulma jos näiden maakuntien määrää arvioidaan perussairaanhoidon näkökulmasta niin näitä maakuntia on on varmasti ihan oikea määrä näillä saadaan perusterveydenhuoltoon leveämmät hartiat mutta jos arvioidaan sitten erikoissairaanhoidon näkökulmasta niin on totta kai selvää että kaikki maakunnat eivät ole erikoissairaanhoidon osalta riittävän suuria ja sen takiahan täällä sote uudistuksessa on mukaan otettu myös sitten tämä maakuntien välinen yhteistyö joka esimerkiksi pohjois suomessa neljän maakunnan kesken etenee vapaaehtoisesti erinomaisen hyvää vauhtia sitten puhemies aivan lyhyesti täällä on päivän aikana keskusteltu myös siitä toteutuvatko maakuntaitsehallinnon elementit on on epäilty sitä että kun maakuntavero puuttuu niin se on ongelma itsehallinnon kannalta olen toki samaa mieltä mutta on myös muistettava että nyt maakunnille annetaan yleiskatteellinen rahoitus jonka jakamiseen maakunnilla on sitten päätösvalta on suorilla vaaleilla valittavat maakuntavaltuustot maakunnilla on oikeus päättää organisoitumisesta keskushallinnon suora ohjausvalta on vähentynyt ja niin edelleen eli puhemies olen vahvasti sitä mieltä että näillä uusilla maakunnilla on myös hyvin vahvoja itsehallinnollisia

arvoisa herra puhemies

silloin halusi vain kokoomus sen yksityisen

jotta nyt tulee selväksi sosiaalidemokraatit haluaa sote uudistuksen meidän ero nykyiseen hallituksen malliin on se että meidän omassa ajattelussamme meidän mallimme on sama kuin hannes mannisen ja kimmo sasin elikkä aluekuntamalli joka voidaan tehdä kuntalain pohjalta meillä on kuntalaki joka olisi huomattavasti kevyempi järjestelmä kuin perustaa erillinen maakuntahallintolaki siinä joka tapauksessa olisi vaalit siinä joka tapauksessa olisi rahoitusoikeus verotusoikeus ja siinä joka tapauksessa olisi alueen omissa asioissa niin että voitaisiin tehdä kunnan kanssa yhteisellä sopimuksella päätös missä

tämä on yksinkertaisesti sosiaalidemokraattien malli mutta tätä ei siis olla nyt esittämässä vaan ollaan esittämässä maakuntamalli

suurimmalta osin yksityistetään nämä palvelut sen jälkeen kun julkisetkin palvelut on pakkoyhtiöitetty meidän mallissa siis ei järjestäjää ja tuottajaa erotettaisi eikä pakkoyhtiöitettäisi tässä on keskusteltu illan aikana että näitten hallinnollisten toimijoiden määrä vähenee huomattavasti kun siirrytään pois tästä noin neljästäsadasta kahdeksaantoista kyllä soten osalta mutta ei kai mikään puolue ole lopettamassa kuntia vaikka kunnat eivät tulevaisuudessa ole vastuussa sotesta niin kunnat yhä edelleen ovat olemassa jotenka ei se hallinnollisesti häviä se kunta se vastaa terveyden edistämisestä sivistyksestä teknisistä toiminnoista ja kaikesta muusta jotenka eivät meillä hallinnollisesti häviä tässä muut kuin ne sairaanhoitopiirit ja muut kuntayhtymät jotka on tällä hetkellä tehty mutta ei niitä ole neljääsataa jotenka pitää pysyttäytyä nyt jotenkin tämmöisessä rehellisemmässä mallissa valmistelussa on tällä hetkellä käytännön ongelmia muun muassa kaikki maakuntajohtajat ovat kritisoineet ja lähettäneet valtioneuvostolle hallitukselle kirjelmiä siitä että rahat rahat eivät riitä valmisteluun tarvittaisiin huomattavasti lisää työvoimaa hallituksen tar jous olisi ollut tälle vuodelle minä en tiedä mitään muuta kuin yhden maakunnan jonka nimi on kymenlaakso jonka kulut tälle vuodelle ovat kaksi miljoonaa ja vähän epäilen että meidän maakunnassa kunnat haluavat maksaa sen kaksi miljoonaa siitä syystä että rakentavat maakuntaa ja tämän takia että se valmistelu vaatii todella paljon uusimaa on erittäin hankalassa tilanteessa

sitten tämä pakkoyhtiöittäminenhän ei liity pelkästään näihin maakunnan yhtiöihin joissa siis normaali tavallinen erikoissairaanhoito tai normaali tavallinen terveyskeskus pakkoyhtiöitetään vaan se liittyy myöskin näihin valtakunnallisiin palvelukeskuksiin maakunnilla ei ole vaihtoehtoa maakuntien on osallistuttava näihin yhtiöihin mitkä tarkoittavat kiinteistöjä henkilöstöä icttä maakunnat eivät siis saa tehdä päätöksiä mistä tekevätkö henkilöstöhallintoa palkkalaskentaa tai mitä muuta se on tehtävä tämän yhtiön kautta ostojen osalta hankintojen osalta päästiin

mutta tämä pakkoyhtiöittäminen liittyi siis myöskin tähän valtakunnan tason hallintaan ja minä epäilen anteeksi vain kollegat että kun meille tulee senaatti kakkonen johonka siirretään nämä kaikki kiinteistöt niin toivottavasti sen tuottotavoitteet eivät sitten ole samat kuin tämän senaatti ykkösen

palaan ehkä hetken päästä vielä tähän mutta yhden asian sanon puhemies tämä tulee tarkoittamaan satoja sopimuksia maakuntien välillä maakuntien ja kuntien välillä maakuntien ja valtion välillä kysyimme eräässä tilaisuudessa tuomas pöystiltä kuinka paljon meillä on tällä hetkellä tämmöisiä sopimusalan asiantuntijoita jotka pystyvät sitten tämän lainsäädännöllisen kehikon tekemään jotta ne sopimukset ovat päteviä ehkä kymmenkunta oli muistaakseni se vastaus valitettavasti niitä tarvitaan satoja jotta me pystymme tämän sopimusviidakon tulevaisuudessa hoitamaan kuntien asioista puhun hetken päästä uudelleen

arvoisa puhemies jäin vain tätä edustaja paateron erinomaista puheenvuoroa ja tätä sdpn aluekuntamallia miettimään että miten se niin kuin käytännössä oikein siis tapahtuu eli yhdelle aluekunnalle siirrettäisiin sote palvelut mutta sitä nimitettäisiin sitten maakunnaksi mitä tapahtuu nykyisten maakuntien muille muille tehtäville mutta ennen kaikkea kiinnitin huomiota satoihin sopimuksiin tällä hallituksen mallillahan nyt siis poistetaan lähes kaksisataa sote järjestäjää satakolmekymmentäkuusi kuntayhtymää tehdään tarpeettomaksi ja myös useita tuhansia kuntien välisiä sopimuksia tehdään tarpeettomaksi siis tehdään tarpeettomaksi sellaisia sopimuksia joita minä itse kutsun kuntademokratian harmaaksi alueeksi koska sinne kunnalliset luottamushenkilöt käytännössä pääse juuri millään tavalla eli kyllä tämä hallituksen malli on huomattavasti selkeämpi tässä suhteessa

arvoisa herra puhemies pitkät jonot asiakkaan pompottelu palvelujen epätasaisuus saatavuudessa ja laadussa ovat valitettavasti arkipäivää sosiaali ja terveyspalveluissa niistä maksetaan paitsi inhimillistä myös kansantaloudellista hintaa joka päivä siksi uudistus on välttämätön mutta suuri ero sdpn ja sos hallituksen politiikan välillä on suhde julkiseen sektoriin sdpn linja on se että uudistuksen kivijalka ovat yhteisistä verovaroista rahoitetut julkiset palvelut joita voidaan täydentää yksityisillä palveluilla hallitus markkinoi sote uudistuksen kansalaisille valinnanvapauden nimissä kunnes paljasti että valinnanvapaus vaatii palveluiden palveluiden yhtiöittämistä yhtiöittämisen vaarana on että mallista hyötyvät eniten hyvinvoivat ja hyvätuloiset kun taas maksajiksi jäävät vähävaraiset ja paljon sairastavat myös palvelujen saumattomat hoitoketjut uhkaavat jäädä kilpailun varjoon naapurimaassamme ruotsissa tehtiin massiivinen hoidon yksityistäminen porvaripuolueiden toimesta viime vuoden lopulla julkaistiin svenska dagbladetin tekemä selvitys sote uudistuksen kuluista tukholman maakäräjillä sen mukaan sairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet rajusti niillä aloilla jotka on vapautettu yksityiselle kilpailulle ja vapautetuilla aloilla kustannukset ovat nousseet jopa viisikymmentä viiva sata prosenttia vuodessa kun julkisen sairaanhoidon piirissä pysyneillä aloilla kustannusnousu on ollut keskimäärin neljä pilkku yksi prosenttia tässä mallissa terveys on uhrattu bisneksen alttarille meillä suomessa julkisesti rahoitettuja sosiaali ja terveyspalveluja ei tule uudistuksen varjossa heikentää kun pohditaan yhtiöittämistä hyvä muistaa osakeyhtiölain lähtökohdat yhtiön toiminnan tarkoituksena on aina tuottaa voittoa osakkeenomistajille on selvää että osingoille haluavat yksityiset terveysalan yritykset mutta vain silloin kun toiminta on kannattavaa julkisen sektorin kontolle jäisivät kuitenkin ne osat palveluista jotka eivät yrityksiä kiinnosta koska niiden tuotto on olematonta tai jopa miinusmerkkistä markkinalogiikkaan liittyy olennaisesti voitto perustava kysymys onkin tuleeko julkisesti verovaroin tuotetuilla palveluilla tuottaa voittoa yksityiselle yritykselle sote on selkeitä tavoitteita terveyserojen kaventaminen integraation toteuttaminen ylikansallisten yhtiöitten suitsiminen sekä kustannusten kasvun taittuminen tällä hetkellä hyvätuloinen koulutettu hyvällä asuinalueella asuva mies elää kaksitoista vuotta pidempään kuin pienillä tuloilla kituuttava ja alhaisen koulutustason omaava mies nämä terveyserot ovat siis totta tämän päivän suomessa keskeinen keino hyvinvointi ja ter veyserojen kaventamiseen on sosiaali ja terveyspalveluiden integroiminen mutta esitetty malli kuitenkin pirstaloi palvelut lukuisten eri tuottajien vastuulle ja toisaalta järjestämisvastuiselle maakunnalle jonka pitää kilpailuttaa kaikki perustason ja erityistason palvelunsa esitys korostaa tuottajien vastuuta palveluiden integroinnissa mutta jättää kuitenkin auki sen käytännön toteuttamisen on myös hyvin ongelmallista arvioida integraation käytännön toteutumista kun valinnanvapauteen liittyvästä kokonaisuudesta ei ole tarkempaa tietoa asiantuntija arvioiden mukaan sote malli voi lisätä kustannuksia samaan aikaan mallille on asetettu huomattava kolmen miljardin säästötavoite päinvastoin kulut uhkaavat kasvaa kun kun hallintoon tarvitaan uutta henkilöstöä osaamista ja tekniikkaa valvomaan tuottajia lisäksi kansaneläkelaitoksessa aikaisemmin työskennellyt liisa hyssälä arvioi että valinnanvapauden toteuttamiseksi rahaa puuttuu noin miljardi euroa tämä väistämättä tulee johtamaan asiakasmaksujen nousuun ja palveluvalikoiman karsimiseen jos näin käy hyvinvointi ja terveyserot tulevat entisestään lisääntymään ja se johtaa esimerkiksi yksityisten terveysvakuutusten räjähtävään kasvuun toivon että hallitus suitsii intoaan terveyspalveluiden osakeyhtiöittämisen osalta ja malttaa rakentaa toimivan ratkaisun pitkälle tulevaisuuteen julkiseen palveluntuotantoon nojaten

arvoisa puhemies

on mahdollisuus valita mistä he haluavat palvelunsa ottaa mielestäni uudistus on oikea ja se on vain nyt tehtävä tärkeää on huolehtia siitä että erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten ja kolmannen sektorin järjestöjen mahdollisuus toimia tuottajina on jatkossa hyvä kilpailu haastaa kaikki sote palveluiden tuottajat pitämään palveluiden laadun ja hinnan kilpailukykyisinä monopoliasema ei välttämättä siihen kannusta kyse on viime kädessä yhteisten verovarojemme käytöstä samalla rahalla pitää saada enemmän palveluita yhtiöittäminen selkeyttää toimintaa ja tuo yksityiset ja julkiset toimijat samalle viivalle yksityiset sote valinnanvapaudessa toimivat yritykset joutuvat toimimaan samoilla säännöillä kuin julkiset yhtiöt ja kantamaan myös vastuun tekemisistään esimerkiksi jälkihoidosta tämä uudistus tuo ihmisen palveluiden käyttäjänä ja oman terveystiedon haltijana keskiöön tämä uudistus tehdään ihmisiä varten arvoisa puhemies ja terveydenhuoltoalan kuntatyöntekijä kantaa huolta omasta tulevaisuudestaan tällä hetkellä uudistuksessa on sovittu että henkilöstö siirtyy maakuntien palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteella huoli siitä että jatkossa ei olisi ammattilaisille töitä on mielestäni turhaa suomen väestö ikääntyy joten jatkossa tarvitaan yhä enemmän osaavia ja itsenäiseen toimintaan kykeneviä ammattilaisia eri puolilla suomea uskon että myös reuna alueilla kaukana keskuksista

mielestäni nyt on viisasta ottaa jokaisessa maakunnassa henkilöstö mukaan suunnittelemaan palveluja jotta integraatio saadaan todellakin asiakaslähtöiseksi ammattilaisilla jotka tekevät työtään asiakasrajapinnassa paljon tietoa joka nyt kannattaa hyödyntää suunnittelussa nyt on tulossa uudistus joka edistää myös demokratiaa ja kansalaisvaikuttamista maakuntahallinto kokoaa yhteen tällä hetkellä hajanaiset eri organisaatioiden hoitamat tehtävät ja vaaleilla valitut maakuntavaltuutetut huolehtivat jatkossa koko maakunnan palvelujen saatavuudesta ja laadusta kuntien rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on jatkossakin merkittävä onnistuakseen se vaatii kunnan eri toimijoitten tiivistä yhteistyötä se pitää muistaa että kolmannen sektorin toimijoilla on kunnissa edelleenkin tärkeä ennalta ehkäisevä rooli ennalta ehkäisevän työn avulla on saatavissa yhteiskunnalle isoja säästöjä arvoisa puhemies tämänkin uudistuksen tekevät ihmiset tehdään tästä mallista mahdollisimman hyvä tällä hetkellä suomalaisille paras mutta hyväksytään jo tässä vaiheessa ajatus että niitä yksityiskohtia jotka eivät toimi tullaan korjaamaan

arvoisa puhemies ensiksi on annettava lämpimät kiitokset ministereille rehula ja vehviläinen te te olette tehneet jo tässä vaiheessa valtavan työn kun ajattelee tätä lakikokonaisuutta mistä nyt puhumme olen iloinen että olemme jo tässä vaiheessa yhtiöittäminen josta on täällä puhuttu paljon ei ole yksityistämistä yhtiöittäminen ei myöskään ole sote uudistuksen tarkoitus sillä halutaan varmistaa että uudistus ei törmäisi eun lainsäädännön seinään vaan uudistus voisi edetä maaliin saakka sitä varmasti nyt kuitenkin useimmat tässä salissa toivovat tämä on oppositiolle tuttua asiaa koska viime vaalikaudella säädettiin markkinoilla toimiville kunnallisille liikelaitoksille yhtiöittämisvelvoite pitääkö siis yhtiöittää sitä varmasti punnitaan valiokuntakäsittelyssä huolellisesti sote uudistuksessa järjestämisvastuu säilyy edelleen julkisella vallalla yhtiöittämisestä huolimatta kuka tahansa sote ja korostan tätä ei voi saada osuutta julkisesta rahoituksesta niin kuin manulle illallista vaan tiukat kriteerit ovat tulossa siihen millä ehdoin palveluita tuotetaan ja paljonko siihen voi käyttää julkista rahaa eli ohjakset ovat julkisella järjestäjällä maakunnalla ja vaikka toisin väitetään piikki ei siis ole auki arvoisa puhemies kahdeksantoista maakuntaa ovat kutakuinkin samoja kuin nykyiset sairaanhoitopiirin alueet tällä varmistetaan perustason ja erikoistason sote palveluiden integraatio muun muassa viime vaalikaudella silloinen hallitus pyrki samaan päämäärään seitsemälläkymmenellä suurkunnalla ja kaikki muistamme miten siinä kävi siinä kansanvaltaan kuuluvat ilman muuta vaalit keskusta kannattaa kansanvaltaa täällä on todettu moneen kertaan täällä on käytetty muuten erittäin hyviä puheenvuoroja sekä hallitus että oppositiopuolella että raamit uudistukselle luotiin viime vaalikaudella ja ne luotiin eduskunnan perustuslakivaliokunnan avustuksella silloin vallitsi yksimielisyys ja minä toivon että se yhteistyön henki heräisi

arvoisa herra puhemies ministeri rehulalle täytyy sanoa tässä noin alkuunsa että sitä raamattua en kyllä ole lukenut mutta katekismusta sen verran selailtuani uskoisin että sen rippikoulun läpäisen kun on se tullut tässä aiemminkin jo läpäistyä työ on mittava ja on alkuunsa todettava että tätä sote uudistusta tarvitaan sillä elämme perustuslain vastaisessa tilassa tällä hetkellä perustuslaki kun edellyttää kuitenkin meiltä että ihmisten sosiaalisia etuuksia ja jos ei etuuksia niin terveyttä on edistettävä ja tällä hetkellä suomessa eletään siinä tilassa että meillä terveyserot ovat lisääntyneet meillä töissä oleva ihminen saa paremmat terveyden ja sairaudenhoitopalvelut kuin työtön meillä köyhä mies elää vähemmän aikaa kuin rikas mies meillä on selkeästi terveyden ja sosiaalihuollon palveluissa eriarvoisuutta ja sitä meidän perustuslain yhdeksästoista pykälä ei hyväksy voidaan siis sanoa että tuskin kukaan haluaisi nyt keskeyttää harkintaa tarvitaan sillä on aivan varmasti asioita joita korjataan tämänkin valmistelun jälkeen kun tämä lainsäätämisjärjestyksessä näyttää menevän ja hallitus tätä tahtonsa mukaan vie eteenpäin mutta toivoisin että ennen sitä lopullista päätöstä voitaisiin nopearytmisesti kuitenkin koota se parlamentaarinen joukkue yhteen pöytään ja katsoa siinä vaiheessa kun hallitus on selvittänyt mitä kaikkea asiantuntijat ovat merkille pistäneet positiivista on ollutkin se että pääministeri sipilä on jo ilmoittanut että asioita tullaan vielä tarkasti pohtimaan ja uskon että paikalla olevat ministerit ovat yhtä mieltä että totta kai tässä vaiheessa vielä jos selviä puutteita on asioita tarkastellaan mutta vasemmistoliitto haluaa että sosiaali ja terveyspalvelujen sekä maakuntauudistuksen järjestämislait korjataan parlamentaarisella yhteistyöllä rahoituksen tulee olla pääosin progressiivisen tulo ja omaisuusverotuksen kautta ja myös maakunnilla tulee olla oma verotusoikeus niiden itsenäisen päätösvallan mahdollistamiseksi laaditaan tarvittavat lait asiakasmaksujen kohtuullistamiseksi hyvä lähtökohta ja en usko että hallituspuolueitten laajalla kansanedustajajoukolla on mitään tätä peruslähtökohtaa vastaan olisi

väärin olla sanomatta etteikö tässä ole omat riskinsä kun annamme tämmöistä osittain luonnollistakin monopolia jota toki pitää kehittää yksityisten haltijoiden käsiin meillä on tästä valitettavan hyviä esimerkkejä digita ja caruna emme voi tietysti näitä asioita verrata toisiinsa toisiinsa sillä olemme maanneet tämän asian kanssa vuosikymmeniä kohta voidaan näin sanoa meillä on liian jäykkiä rakenteita meidän perus ja ja erikoissairaanhoidon palveluketju on liian byrokraattinen ja se edellyttää kyllä hallitusvallalta toimia jotta tämä rapistunut jo todellakin neulasensa kohta kellastuneena pudottaa

mutta ravistellaan tätä asiaa yhdessä ja toivonkin että vielä voitaisiin pohtia sitä mahdollisuutta että kokoonnutaan vaikka nopearytmisesti ja käydään se parlamentaarinen kierros niin että saamme oikaistua tämän ja olla yhtä mieltä asiasta

sen verran on vielä tarpeen kommentoida aiemmin keskusteltuun kun monet täällä ovat sanoneet uudistuksen antavan kokoomukselle valinnanvapautensa ja keskustalle maakuntamallinsa että voi olla että kokoomusta kiinnostaa eniten valinnanvapaus ainakin jos puheenvuoroja kuuntelee mutta on todettava että sisällöllisesti maakuntamallin kaltainen malli on ollut perussuomalaisten agendalla jo pari vaalikautta siinä ei myöskään lähtökohtaisesti ole mitään väärää että puolueet noin yleisesti ottaen pyrkivät edistämään omia näkemyksiään siitä miten asiat maassamme hoidetaan eikö meidät ole tänne eduskuntaan sen edistämisen takia äänestetty tästä sote mallista on tuolla internetissä levityksessä kaikenlaisia himmelikuvia naureskellaan että kuvassa ei ole asiakasta täytyy todeta että näistä molemmista haasteista on on otettava pallo vastaan sen mitä maakuntaan rakennetaan täytyy olla jostain pois jollain aikavälillä joko kunnalta tai valtiolta niiden tehtävien pitää poistua mitä maakunnalle tulee emme voi rakentaa päällekkäisiä rakenteita toimintoja tai kustannuksia tämä koskee myöskin maakuntaveroa jos ja kun se aikanaan tulee säädettyä ei voi olla niin että verorasitusta kasvatetaan enää myöskin se asiakas eli kansalainen täytyy sinne kuvioon löytää luotan vahvasti valiokuntaan tässä

arvoisa puhemies tämän esityksen tavoitteena on turvata ihmisten palvelut kasvukeskuksista varsin kaukana asuvana pidän tätä esitystä varsin odotettuna vuosien vatkaaminen ja huopaaminen on vihdoin menossa maaliinsa tätä ihmiset ovat jo odottaneet tulevassa uudistuksessa on että maakunnat saavat aidosti palveluidensa järjestämisestä päättää toivon että näin aidosti tapahtuu ilman voimakasta keskusjohtoista ohjailua kunnissa erikoissairaanhoidon kustannuskehitys on ollut monessa tapauksessa varsin hankala talouden kokonaisuuden kannalta tällä uudistuksella kuntien taloutta voimakkaasti heiluttelevat erikoissairaanhoidon kustannukset siirtyvät nyt leveämmille hartioille tämä esitys on monen pienen kunnan tulevaisuuden pelastus jatkossa näissä kunnissa voidaan aidosti keskittyä kehittämään niitä asioita joihin kunnan asukkaat voivat ja haluavat vaikuttaa arvoisa puhemies mikään iso uudistus ei ole kerralla täydellisen valmis tuskin tämäkään vaan tätäkin kehitetään muun yhteiskunnan tavoin myös jatkossa mutta tämä esitys on hyvä ja maakunnat ovat vahvalla kehitysasenteella tätä uudistusta jo toteutukseen viemässä

arvoisa herra puhemies vielä muutama asia tästä sote uudistuksesta siitä olen huolissani että kun jokainen suomalainen maksaa veroja veronmaksukyvyn mukaan niin tämä johtaa kuitenkin verorahojen keskittämiseen keskuksiin se on vääjäämätön tosiasia jolle minä en mahda mitään minun heikoilla voimillani sitä ei pysty estämään ja kun katsoo näiden maaseutukuntien kohtaloa tänä päivänä niin pyrkii olemaan niinpäin että kaikki ne valtion palvelut mitä tähän asti meillä on ollut ovat jo lähteneet käytännössä työvoimatoimisto kansaneläkelaitos poliisi saatiin jäämään ilomantsiin kovan taistelun jälkeen rajavartiosto on supistunut todella rajusti ennen meillä oli sataneljäkymmentä rajamiestä nyt on jäljellä henkitoreisiin ammuttu joukkue vajaat kaksikymmentä miestä elikkä mitä tulee valtion haluun pitää maaseutukuntia yllä niin lienee totta että sitä halua ei ole sitten tähän kiinteistöongelmaan kunnilla on erilaisia sote kiinteistöjä eri puolilla suomea vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi jälkeen maakunnat vuokraavat niitä jos asiakseen katsovat ja sitten nämä maakunnalliset maakunnalliset kiinteistöt ovat valtion kiinteistöyhtiön hallussa tuleeko niistä sitten supistuksia vai rakennetaanko lisää en tiedä mutta joka tapauksessa keskitetyssä päätöksenteossa ainakin kotikuntani on oppinut kantapään kautta senaatti kiinteistöjen käyttäytymisestä että se ei tunne mitään sääliä voisin kertoa karmean tarinan siitä miten viimeinen kalevalainen runonlauluperinteen kehto kehto ainoa suomessa hapatettiin melkein pystyyn mutta ilomantsin kunta pelasti sen valtiolla ei ollut intressiä hoitaa ärhäkkäästi oltiin kuntaa arvostelemassa miten se pitää hoitaa mutta se nyt saatiin pelastettua ja olen siitä iloinen ja ylpeä että kalevala kunta pelasti suomalaisen runonlauluperinteen ainoan kehdon tästä maasta vanhuspalvelujen suhteen olen huolissani sen takia että meillä ilomantsissa esimerkiksi on vanhuspalvelut järjestetty hyvin meillä on riittävä palvelutarjonta meillä on osaaminen ja ennen kaikkea inhimillinen hoito ja jokainen ihminen saadaan hoidettua kotikunnassa viimeiseen elonpäivään asti ja sitten arvokkaasti siirrettyä tuonilmaisiin niin kuin sanonta kuuluu mutta viime aikoina on suomessa ilmeisesti tullut vallalle sellainen menettely jossa vanhuspalveluja kilpailutetaan monen monen kunnan osalta ja sitten kun joku kunta voittaa sen kilpailutuksen esimerkiksi joku iso yhtiö tai joku toimija niin vanhuksia siirrellään maakunnan sisällä paikasta toiseen muistakaa hyvät suomen kansan edustajat kuinka moni suomen kansanedustaja haluaa vanhoilla päivillään siirtyä semmoiseen ympäristöön missä ei ole koskaan käynyt kun ne voimat ovat menneet niin silloin siirretään tämmöiseen kylmettämöön jonnekin maakunnan toiselle laidalle jossa sitten hiljaisella kyydillä jonain sumuisena iltana siirretään hautausmaan kylmiöön sen jälkeen kun henki on lähtenyt kyllä minun mielestäni suomalainen yhteiskunta on velvollinen pitämään huolen siitä että jokainen ihminen saa viettää viimeiset elinpäivänsä omassa kotikunnassaan meillä tällä hetkellä suomessa löytyy tietotaito siihen ja osaaminen riittää ihan varmasti esimerkiksi kotikunnassani siihen että jokainen vanhus pystytään hoitamaan ja arvokkaasti ja vielä hänen viimeisiin päiviinsä saakka tämän takia se päivystyspalvelujen ylläpito koko maassa on äärimmäisen tärkeää tämän vanhustenhoidon takia esimerkiksi vanhusten lääkehoidon oikea taso ja sen jatkuva päivittäminen on aivan äärimmäisen tärkeää pienikin väärä liike siinä vaiheessa voi johtaa vuodeosastopotilaaksi tämän vanhuksen ja se johtaa sitten valtaviin kustannuksiin jos me menemme keskittävään järjestelmään se mielestäni on epäinhimillistä ja sitä ei tässä sote saa tulla tämä pitää ministerien nyt painaa mieleen ja myös valiokuntien että tällaiseen ei mentäisi minä en ainakaan halua olla se kansanedustaja jolle sanotaan sitten kymmenen vuoden kuluttua että sinähän se määräsit että ilomantsilaiset vanhukset viedään vaikka nyt esimerkiksi pyhäselkään hoidettavaksi sitten kun jalat eivät enää kanna tämä on semmoinen juttu että tämä saattaa herättää jonkun mielessä vähän hymähtelyä mutta ajatelkaa itseänne siinä tilanteessa joudutte ympäristöön jossa teitä ei kukaan tunne ei minkäännäköisiä sosiaalisia suhteita eikä siteitä toivon että kukaan meistä ei siihen kierteeseen joudu arvoisa puhemies lopuksi sitten tästä tästä yleisestä tilanteesta että uskonko siihen saadaanko tässä maassa keskittämällä mitään hyvää siihen minä en usko meillä puhutaan tänä päivänä kauniita sanoja biotaloudesta ja monesta muusta valtavan hienosta asiasta mitä tämä maa pitää yllään mutta jos meillä tuhotaan tai en sano tuhotaan vaan sanon että jos meillä vähenevät palvelut ja ne viedään maaseutukunnista pois niin se johtaa siihen että myös elinkeinotoiminnan intensiteetti vähenee mitä tässä pääkaupunkiseudulla tapahtuu me maksamme vuosittain pelkkiä asumistukia sen takia että täällä asuminen maksaa niin valtavasti ja se ei tunnu ketään haittaavan me taas ensi tämän asian teemme ja olemme siitä iloisia toivottavasti emme ole

arvoisa puhemies kiitos ensin ministereille ministeri vehviläiselle ja ministeri rehulalle tästä esityksestä ja

ylikin käyty tätä asiaa lävitse ja te olette olleet läsnä koko ajan kuulemassa meidän kansanedustajien huolenaiheita mitä olemme esittäneet tässä kiitos myös tästä uudistuksesta minkä olette saaneet hyvin aikaan yhteistyössä ministeriöitten ja muitten kanssa tässä on semmoista alkiolaista uudistushenkeä taisi olla vuosi kaksituhattaneljä kun hannes manninen kävi kertomassa meille kunnissa ilosanomaa että nyt se uudistus tulee ja kohta ovat kunnat järjestyksessä ja parasta pukkaa ja näin ollen onkin hyvä aika että tämä asia saadaan maaliin tokikin meillä on nyt aikamoinen paketti yli tuhannen sivua siinä luettavana ja tehtävänä siitä hyviä päätöksiä sotesta ensin tässä on suurimmaksi osaksi varmaan käyty sote keskustelua ja se on todellakin tärkeää millä tavalla me saamme näissä kaupunkikeskusten kaupunkikunnissa mutta myös sitten reuna alueilla alueilla hyvät palvelut ja myös sanotaan tuloihin katsomatta ja ikäänkin katsomatta tämä soten ja terveydenhuollon integraatio on erittäin tärkeää että meillä on hoitoketjut ja myös sitten tämä hoitoonohjaus käy käy luontevasti meillä on monessa kunnassa tehty varmaan töitä tämän paras hankkeen puitteissa ja erilaisia toimintamalleja on jo kehitetty suomeen ja kuten aikaisemminkin sanoin ei meidän kannattaisi lähteä ihan merta edemmäs kalaan vaan katsoa myös nämä meidän toimivat mallit toivottavasti myös sitten sosiaali ja terveysvaliokunta katsoo millä tavalla esimerkiksi kainuu on menestynyt miten eksote on mennyt nostan myös vielä hännän pystyyn tämän meidän mänttä vilppulan yhteiskunnallisen yrityksen puitteissa missä on hyvässä yhteistyössä ollut ollut julkinen julkinen toimija ja yksityinen toimija tämä yhteiskunnallinen yrityspohja syntynyt oikeastaan englannissa ja sitä on aika paljon maahan viljelty kun tällä hetkellä esimerkiksi nämä toveripopulistit tuolta syyttävät meidän hallituksemme jäseniä kaverikapitalismista

niin jos tässä yhteiskunnallisessa yrityksessä tulee voittoa puolet voitosta palautetaan välittömästi sinne toiminnan kehittämiseen ja loppupuolikas jaetaan osakkaitten suhteessa se olisi hyvä toimintamalli jos jos näihin elementteihin näissä eri yhtiöissä päästäisiin näen tämän hyvänä ja ja minun mielestäni on ihan turha sanoa että kaikki rahat virtaavat jonnekin ulkomaille tokihan toiminta on tehostunut meilläkin me olemme saaneet kolmen miljoonan säästöt siellä meidän omassa omassa pienessä pitäjässä kymmeneentuhanteen asukkaan pitäjässä jos se vertoarvo laitettaisiin suomen tasolle niin suomessa me olisimme tehneet näillä toimenpiteillä puolentoista miljardin säästöt sitten kun tähän lasketaan lasketaan vielä kaikki nämä hallinnon ja muiden toiminnat niin uskon siihen että tällä paketilla mikä meillä on käsissä me ensi vuosikymmenen aikana näihin kolmen miljardin euron julkisten kulujen säästöihin ja tehostamiseen mutta minun mielestäni se ei ole pois palveluista koska ainakin meillä on hyvät palvelut tällä hetkellä erittäin tärkeä asia varmaan mihin on puututtukin tänään on johtaminen se miten tätä prosessia johdetaan ja millä tavalla nyt saadaan saadaan tämä koko harjoitus maaliin meillä on paljon ihmisiä tällä hetkellä liikkeellä ja kiitos siitä ministereille että olette kaikki maakunnat virittäneet hyvälle toimintakyvylle tällä hetkellä pirkanmaallakin meillä on viisisataa ihmistä kiinni tässä joko joko virkamiehiä tai sitten luottamushenkilöitä ja siellä on niin kuin täysi pöhinä päällä me vain odotamme tuota lainsäädännön pohjaa mihin me voimme perustaa sitten ne loput päätökset mitä lähdetään tarkemmin tekemään eli nyt ei mielestäni saa tätä pöhinää mikä tässä nyt on missään mielessä katkaista tämähän käsittää meillä sen kaksikymmentäkolmetuhatta ihmistä vähintään mitä mitä sitten tulee siihen sote alueeseen mutta viestinä että otetaan erilaisia toimintamalleja huomioon ja pidetään vauhti päällä voisi tähän vielä tämmöisen aforismin sanoa kuten monessa muussakin prosessissa prosessissa jos miettii hanneksen aikaa silloin aikaa oli alussa enemmän kuin lopussa nyt meillä on pikkuisen kiire mutta toivotaan tästäkin salista hyvää yhteistyötä siihen että me saamme tämän maaliin

arvoisa herra puhemies äsken sanoin että tämä kuntapuoli jäi kokonaan käsittelemättä kun viisi minuuttia oli niin lyhyt aika

mikä oli se syy miksi ihmiset eivät lähteneet kuntavaaleihin ehdokkaaksi suurin syy on tietenkin henkilökohtaiset syyt ihmisillä on perhetilanteita toinen syy oli sote kolmas syy oli muuttunut ilmapiiri kuntien valtuustoissa se sote tarkoittaa sitä että tämä epävarmuus tästä mallista ei vakuuta ihmisiä lähtemään kuntapolitiikkaan iso huoli tällä hetkellä on rahoitusasema kunnilta ollaan siis leikkaamassa se kaksitoista pilkku neljäkymmentäseitsemän prosenttiyksikköä pois riippumatta siitä kuinka paljon kunta on käyttänyt siihen soteen omista verotuloistaan kaikilta saman verran samoin yhteisöveron puolen miljardin leikkaus tehdään koko suomesta kuntien valtionosuustaso on luvattu turvata niin että muutoksia ei tule enempää kuin sata euroa plussaa tai miinusta per asukas mikä tarkoittaa että väliaikaisesti se on perusteltu ymmärrän hyvin että mikään kunta ei keikahda ihan mahdottomaksi mutta kyllähän se tarkoittaa sitä että kuntien valtionosuudesta kaikki kriteerit peruutetaan tämä valtionosuus on ensimmäinen ongelma tähän kuntien ja sitten ovat nämä leikkaukset näistä toisena mihin toivon että vielä saataisiin jotenkin muutosta

sairaanhoitopiirit ovat siis kuntien omistuksessa ja sieltä siirretään nyt kiinteistöt kaikkine välineineen suoraan maakunnalle peruste on ollut se että että veronmaksajat ovat ne kerran maksaneet mutta siitä huolimatta ne ovat yhä edelleen olleet siis kuntien kuntayhtymien sen lisäksi on päätetty vuokrata nämä nämä sote kiinteistöt kolmeksi vuodeksi ja sekin on erittäin hyvä mutta kolme vuotta on aika lyhyt aika ja siinä samalla kun kunnilta viedään pois puolet rahoista ja tietenkin soten valtionosuudet viedään siitä siitä taseesta siis puolet pois mutta veloista ei kunnillehan jäävät ne kaikki velat ja kun me tiedämme mistä kunnat tällä hetkellä saavat rahoitusta se on kuntarahoituksen ja kun ne maakuntien tulevat kiinteistöt tulevat menemään sinne senaatti kakkoseen elikkä siihen yhtiöön jonka omistavat maakunnat ja valtio yhdessä niin maakunnille ei tule olemaan kuin se lyhytaikaisen lainan otto jotenka maakunnilla ei tule olemaan sitä asemaa että ne tarvitsisivat hirveästi lainaa muuta kuin siihen päivittäiseen palvelutuotantoon mutta kunnille yhä edelleen jäävät elinvoimatehtävät mikä tarkoittaa esimerkiksi infran luomista työpaikkojen luomista tai homekoulujen ja päiväkotien korjaamista ja tämän rahoittamiseksi kuntien rahoitusasema heikkenee niitten luottoluokitus laskee ja muutenkin rahoitusasema heikkenee koska tällä mallilla kunnat eivät tule saamaan enää samalla hinnalla sitä rahaa se on ihan selvä sitten näihin muihin asioihin mistä jo äsken mainitsinkin ongelma on se että kunnilla ei ole mahdollisuutta tehdä yhteistä sopimusta maakuntien kanssa miten tehtäviä töitä jaetaan tällä hetkellä on siis ymmärtääkseni pääkaupunkiseudulle myönnetty mahdollisuus järjestää kasvupalveluita elikkä työllistämispalveluita mutta muille alueille ei se on ainut jousto tässä kaikissa tehtävissä mitä on tällä hetkellä ainakin minulla tiedossa sitten meillä on kysymys mitenkä henkilöstö se sote henkilöstö ja sitten se tukipalveluhenkilöstö joista siis vähintäänkin puolet hoitaa näitä tehtäviä olen ymmärtänyt ja se on erittäin hyvä ajatus että siirretään kaikki henkilöstö liikkeenluovutuksella maakunnalle mutta mitä tapahtuu sen jälkeen kun se henkilöstö siirretään yhtiöille siirtyvätkö kaikki työehdot harmonisoidaanko palkat uudelleen vai pysyttäydytäänkö siinä samassa tietenkin työtehtävätkin siirtyvät siihen liittyy myöskin eläkkeet kun kerran yksityiset yhtiöt tietenkin päättävät minkä tahansa eläkeyhtiön niin myöskin nämä julkiset yhtiöt ne maakunnan yhtiöt tämän lakipaketin mukaan päättävät minkä tahansa eläkeyhtiön minkä jälkeen ymmärtääkseni se myöskin heikentää meidän tulevaisuuden eläkkeiden maksua siihen on olemassa kevan puolelta malli mitenkä sitä voitaisiin tasata mutta en ole vielä ihan varma suostuvatko yksityiset eläkeyhtiöt osallistumaan julkisten eläkkeiden tulevaisuuden maksamiseen elikkä aika monta auki olevaa asiaa tai isoa asiaa jotka vaikuttavat suoraan ajatelkaa kuusikymmentä miljardia kuntien tuleviin eläkkeisiin mutta se on nyt tässä pienellä kysymysmerkillä miten niille käy

herra puhemies sote ja maakuntauudistus on tähän mennessä ennen tätä vaalikautta edennyt koko lailla nihkeästi se nihkeä edistyminen jos mikä on aiheuttanut erittäin paljon kunnissa sitä epävarmuutta mitä äskeinen puhuja sanoi nyt tapahtuvan olen eri mieltä nythän on selkiinnytty meillä on selkeä malli pallo on nyt maakunnilla tulevaisuuden rakentamisessa sekä palvelutuotannon että myöskin elinvoiman rakentamisessa sitähän nyt on odotettu että tiedetään millekä linjalle lähdetään vihdoin viimein nyt on löytynyt riittävän sitkeät ministerit rehula ja vehviläinen jotka tätä asiaa maaliin tätähän me olemme odottaneet jo toistakymmentä vuotta ja nyt se toteutuu kaikkien kaikkien toteamus on se että uudistuksia tarvitaan ilman niitä suomi ei ei pärjää eivätkä kuntalaiset ennen kaikkea suomalaiset palveluita saa eikä myöskään toteudu se että me pystymme taloudellista toimintaa harjoittamaan niin että meidän kustannuksemme eivät jatkuvasti nouse ja karkaa ulottumattomiin puhemies muutama iso asia joka tähän liittyy työnjako maakuntien soten ja kuntien välillä on mielestäni ihan toimiva ja ihan hyvä on selvää kun sanoin täällä ministerit ovat myöskin sanoneet että pallo on kunnilla siinä miten ne rakentavat palveluverkostonsa niin että lähipalvelut jokaisessa kunnassa toimivat ja miten ne ottavat käyttöön uutta teknologiaa miten tieto kulkee miten johtamista kohennetaan ja parannetaan ja kaikki tämä niin että kuntalaisen ja potilaan kannalta mennään hyvään suuntaan eli tiedonsiirrot toimivat ja ovat juohevampia kuin mitä ne tällä hetkellä ovat elikkä sujuvampaa palvelua sujuvampaa arkea tällä tavoitellaan ja ja tuo lakiesitys vie ehdottomasti oikeaan suuntaan samalla on myöskin erva alueen ison toiminta alueen osalta työnjakoa selkiinnytettävä ja se keskustelu se neuvottelu käydään jokaisella alueella tietenkin erikseen siinä pitää aito yhteisymmärrys löytyä maakuntien ja ervan välille niin että kaikki näkevät sen kokonaisuuden että mikä se on myös ne uudet toimintamuodot toimintamallit hoitomuodot

ottaa käyttöön ensihoidon osalta kotiin tuotavien palvelujen osalta ja ja niin edelleen täytyy ottaa ja ne on nyt mahdollista aikaansaada ja ne sitten vähän pidemmässä juoksussa tuovat myöskin merkittävästi sitä taloudellista hyötyä ja sitä taloudellista säästöä jota tässä ollaan ollaan hakemassa tai ei niinkään säästöä vaan sitä että kustannusten nousua ja sen kulmakerrointa lievennetään puhemies yhden asian haluan ottaa maakuntajaosta myöskin esille kun meillä on kaikilla se halu että maakunnat menestyvät ja ne ovat keskeisessä roolissa luomassa niitä edellytyksiä kuntien elinvoimatyölle myöskin niin on tärkeää että ne ovat kohtuullisen tasapainossa siksi en näe kyllä kaikilta osin hyvänä sitä että näitä siirtoja toisiin maakuntiin tehtiin osa on ihan luontevia omassa maakunnassanikin aivan luontevana pidän sitä että heinävesi siirtyy pohjois karjalan maakuntaan se on monella tavalla integ roinut kaiken toimintansa jo pitkän pitkän aikaa pohjois karjalan ja joensuun suuntaan mutta sen sijaan joroinen joka on käytännössä kaiken palvelutuotantonsa integroinut etelä savoon ja on etelä savon kunta siirtyy nyt sitten pohjois savon

täytyy henkilökohtaisesti kyllä arvostuksen osoitus antaa ihan näin näin kun se mahdollista on olette kyllä sitkeästi hoitaneet tämän ja olette edelleen täällä kuuntelemassa arvostan sitä suuresti tunnen tyydytystä kansanedustajatyöhöni siihen nähden että ministerit ovat paikalla vielä kello kaksikymmentäyksi nolla neljä täytyy sanoa että tämä digitalisaatio olisi kuitenkin ollut pakko tehdä jotta me voimme edistää palveluiden toimivuutta niin kuin tässä edellä on kuvattu mitä pitää tehdä se prosessi olisi joka tapauksessa tarvinnut tehdä on tehty sotea taikka ei meillä on hyviä esimerkkejä siitä että se maksaa paljon mutta luotan kyllä tähän digitalisaation etenemiseen kanta toimii ainakin edustaja myllykosken kohdalla olen saanut niitä palveluita eri paikoista joihinka olen olen oikeudet antanut e resepti toimii mallikkaasti ainakin omalla kohdallani toki aina jossain on korjattavaa mutta nämä ovat niitä esimerkkejä mitä me voimme saada digitalisaation avulla ja se myös pakottaa tähän integraatioon

kyllä meillä satakunnassa on myös noin viisisataa ihmistä ahkerasti tekemässä tätä työtä eteenpäin mutta lopuksi edustaja mäkelälle meidän täytyy lisätä verovaroja jos meidän vanhempi väestö on jäämässä vaille hoivaa ja sosiaalipalveluja se on meidän kunniavelkamme että tämän maan rakentajat saavat arvokkaan vanhuuden

herra puhemies ollut mielenkiintoinen keskustelu tänä päivänä tästä ja olen pannut merkille että sosiaali ja terveydenhuollon ympärillähän tätä on vahvasti käyty mutta toinen iso asia tässä on tietenkin tämä maakuntauudistus ja maakuntahallinto nyt kun tämä sosiaali ja terveysvaliokuntaan sitten tulee niin niin tämä keskustelu siivittää tietenkin sitä sitä valmistelua mikä sitten valiokunnissa tehdään kun perehdytään näihin asioihin perustuslakivaliokunta on tietenkin oma oma kenttänsä ja tulee lausuntonsa antamaan mutta sitten hallintovaliokunnasta odotetaan tästä maakuntarakennelaista lausuntoa ja siinä on paljon isoja kokonaisuuksia jotka tulee siellä tarkastella on hyvä että tämä menee myös työelämä ja ja tasa arvovaliokuntaan koska tässä nyt käsitellään yli kahtasataatuhatta työntekijää heidän palkkaus ja työehtoasioitaan ja vielä siirrot maakunnasta yhtiöihin

miten siinä vaiheessa turvataan sitten ihmisten työsuhdeturva ne ovat isoja asioita ja valtiovarainvaliokunta tietenkin verotusta ainakin tarkastelee sosiaali ja terveysvaliokunta kokoaa sitten tämän tämän kokonaisuuden ja aikataulu sinne kesäkuun puoleenväliin teettää meillä kaikilla ihan taatusti taatusti töitä tämän urakan kanssa jäämme odottamaan sitten sitten että se valinnanvapauslaki tulee ajoissa jotta saadaan saadaan pidettyä aikatauluista kiinni mutta sen sanon että riittävä käsittelyaika pitää olla näin isolle asialle

edustaja myllykoskelle kommenttina että hän on on aivan oikeassa verotuloja täytyy lisätä näen kuitenkin niin että verotuloja on lisättävä sitä kautta että tulee lisää kansantalouden kasvua ei siten että lisätään verorasitusta koska se myös heikentää sitä kansantalouden kasvua mitä taas tulee edustaja paateron puheenvuoroon mieleeni tuli että meillä ainakin kotikaupungissa oman puolueen kuntavaalien ehdokaslista venähti viime vaaleihin verrattuna puolitoistakertaiseksi eikä kukaan mukaan lähtenyt tai pois jäänyt sanonut syyksi sotea ettei tekisi mieli lähteä kuntavaaleihin enemmänkin ihmiset haluavat lähteä mukaan vaikuttamaan tähän muutosvaiheeseen ja toisaalta valmistautumaan maakuntavaaleihin kukin tyylillään toiset katsovat eteenpäin

arvoisa herra puhemies tuosta maakuntauudistuksen sisällöstä jäi ehkä vielä muutama sana mieleen

erittäin tärkeä asia millä tavalla nämä kasvupalvelut mitkä siihen liittyvät saadaan johdettua ja rakennettua millä tavalla me esimerkiksi saamme nämä ely keskuksen toimesta vapautuvat kahdeksankymmentäviisi prosenttia heidän toiminnastaan yritystoimintaan erilaisiin yhteisöihin esimerkiksi neuvontaan ja toivon että maakunnissa olisi hyvin aktiivisia myös kuntapohjaisia toimijoita eli elinkeinoyhtiöitten yhteistyö olisi tiiviimpää myös sitten näitten

kuntien elinvoimapalveluitten kautta jos puhutaan että sinne jää kaavoitus koulutus kehittäminen saada uutta elinvoimaa ja uutta yritystoimintaa tässä paketissa nyt ei vielä sitten ollut maaseutuhallintoa toki siellä oli jo ympäristöhallinto ympäristöterveydenhuolto mutta tässä on tietenkin huolenaiheita mitenkä maakuntien eri reuna alueiden ja varsinkin maaseutuyrittäjien osalta tämä tullaan järjestämään ja onko siellä tutut neuvojat tai ainakin se saadaanko siellä hyvää palvelua

tällä hetkellä te toimistopalvelut ovat lähestulkoot loppuneet tai näivettyneet maakuntien reuna alueilta ja kunnat ovat itse joutuneet ottamaan vastuuta niitten toiminnasta olisi erittäin tärkeätä että siellä olisi kuitenkin koordinaatio koulutuksen rekrytoinnin ja yrityspinnan kanssa ja niin kuin työvoimatoimisto aikanaan teki opasti yrityksiä ja työväkeä toivottavasti tämä jonkintyyppinen vahva toimintamalli tulee siihen suuntaan että siinä on myös nämä eri toiminnat integroitu ja sitten

arvoisa puhemies aivan lyhyesti haluan vielä kiittää lämpimästi tästä hyvästä keskustelusta tässä on tullut paljon eväitä tuli ehkä tässä ihan jälkimmäisellä puoliskolla liittyen maakuntauudistuksen osalta kuntien tulevaisuuteen rahoituksen osalta maakuntarahoituksen riittävyyteen omaisuusjärjestelyihin ja näihin palvelukeskuksiin minä jaan niitä huolia mutta sitten minä ajattelen niin että kun valiokunnassa tutustutaan myös tarkemmin siihen mitä nämä kolme valtakunnallista palvelukeskusta myös todellakin tekevät ja miten on ajateltu että ne toimivat esimerkiksi kun kun täällä salissa on käyty keskusteltua pikku senaatista niin täytyy kyllä huomauttaa se on maakuntien yhteisesti omistama osakeyhtiö ja ja maakuntien äänen pitää kyllä kuulua siinä

tilahallintaa siinä tehdään sitten ehkä vielä toistan sen asian tähän rahoituspuoleen että kuten siinä alkupuheenvuorossani totesin niin tämä kokonaisuus joka nyt on eduskunnan käsittelyssä maakuntarahoitus maakuntien rahoituslaki ja sitten kuntien valtionosuusasia on yli kahdenkymmenen miljardin euron kokonaisuus julkisesta taloudesta valtavan suuri kun ajattelee että valtion budjetin koko on se yli viisikymmentä miljardia euroa sitten tähän liittyy se maakunnille siirtyvien muiden tehtävien rahoitusosuus joka on vähän toista miljardia siitä on todellakin se käsittely juuri nyt käynnissä ja se tulee tänä keväänä se lähtee lausuntokierrokselle todennäköisesti tällä viikolla ja tulee tänne eduskuntaan käsiteltäväksi tänä keväänä joten koko tämä maakuntien rahoitus kaikkien tehtävien rahoitus on yhtä aikaa täällä käsittelyssä

arvoisa herra puhemies moneenkin asiaan voisi vielä tässä vaiheessa iltaa kommentoida mutta asia asioitten osalta kolme pointtia ensinnäkin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulee olemaan asia jossa mitataan se miten kunnat ja maakunnat kykenevät yhteistyöhön kuntien valtionosuusjärjestelmään ollaan tekemässä yksi muutos ja se on se että sinne tulee hyvinvointielementti toisekseen maakuntien rahoituslaissa on yhden prosentin kokoinen osuus joka jaetaan asukaslukuperusteella hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

nämä eivät ole korvamerkittyjä mutta sillä että meillä on ensimmäistä kertaa nyt rahoituslaeissa yhteensä kahdensadanviidenkymmenen miljoonan euron potti on kuitenkin erittäin iso periaatteellinen merkitys miten yhteistyö miten liikunta miten kulttuuri miten kunnilla näiltä osin olevat tehtävät ja maakunnat kohtaavat ja löydetään sen ihmisen näkökulmasta paras mahdollinen malli se vaatii varmasti työtä niin kuin moni muukin asia siinä rajapinnassa missä ollaan maakuntien ja kuntien rajoilla mutta tämä rahoitusratkaisu on yksi periaatteellinen asia toinen kommentti liittyy aiemmin sanottuun ollaan luomassa lainsäädäntöä joka antaa raamit maakunnat alueet tekevät omannäköisiään sote ratkaisuja tämä on yksi semmoinen kysymys jonka voi hyvin asettaa kritiikin alle on niitä jotka ovat sitä mieltä että pitäisi olla aivan yksi yhteen malli koko maassa mutta on lähdetty siitä että lainsäädäntö antaa raamit ja puitteet no valtion ohjauksella on tässä merkitystä ja sen valtion ohjauksen merkitys ei ole vähäinen siksi että perustuslain pitää toteutua tämän ratkaisun edetessä siihen vaiheeseen kun palvelutuotantoa ihan oikeasti arjessa toimeenpannaan alueellisella valmistelulla on aivan avainmerkitys siinä minkälaisen soten minkälaiset palvelut ihmiset lopun perin saavat kolmas kommentti meillä on jatkossakin vanhuspalvelulaki terveydenhuoltolaki vammaispalvelulaki omaishoitolaki lastensuojelulaki ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen niin sanottu substanssilainsäädäntö ohjaa tekemistä jota maakuntien palveluntuottajien pitää pitää toimeenpanna tästä eteenpäin arvoisa puhemies tarvitaan henkilöitä naisia ja miehiä jotka ratkaisevat ongelmia ongelmia on tämä esitys mikä on nyt eduskunnan lähetekeskustelun loppupuolella ei ole ongelmaton mutta he jotka ratkovat näitä ongelmia tulevat pärjäämään niin maakunnissa kuin täällä valtakunnan tasollakin

nyt tarvitaan muutosjohtajia muutosvastarinnanjohtajille ei majatalossa pitäisi olla sijaa sitten aivan loppuviimeksi yksi suuri huolenaihe matkan varrella on ollut mihin on on unohtunut soten so osuus kyllä se vain minun korvieni kuullen tämäkin keskustelu on ollut sitä että jotka ovat ihan yhtä tärkeitä ja jatkossa yhä tärkeämpiä väestön ikääntyessä pitää olla integroituna tähän terveydenhuollon malliin on vain niin paljon helpompi puhua terveydenhuollosta ja lääkäriin pääsystä se on hyvä asia se on konkreettinen mutta jotta meillä on so te se vaatii myös meillä päätöksentekijöillä kansanedustajilla ja kaikilla meillä jotka olemme toimeenpanoa eteenpäinviemässä sen korvienvälimuutoksen että muistamme joka käänteessä so te omalta osaltani kiitoksia käydystä keskustelusta tämä päivä muuten vei so tea eteenpäin

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia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

puhemies vielä pari ajatusta tästä lakiesityksestä illan päätteeksi valiokuntahan on tähän hallituksen esitykseen yhtynyt eikä siihen esitä muutoksia hyvä niin tietysti voisi miettiä tarvitseeko näiden lakien välttämättä olla määräaikaisiakaan koska on yleisesti ottaen kannatettavaa että opinahjot voivat yksityistä rahaa lisäksi jatkokehittelyä varten tässä lakiesityksessähän siitä ei puhuta mutta suomessa on hiukan turhankin tiukka rahankeräyslainsäädäntö sillä esimerkiksi maailmalla joukkorahoitus on vahvasti nousussa oleva liike ja tuoteideoiden rahoitusmuoto ja suomi on selvästikin jäämässä siinä lainsäädäntönsä takia kansainvälisesti takamatkalle siksi jatkossa kannattaakin miettiä jos tätä lakia muutettaisiin näiltä osin hieman sallivammaksi